ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö

krista kiurun ehdotus neljä yanarin

kuusi ja stefan wallinin ehdotus seitsemän koskevat samaa määrärahaa ensin äänestetään stefan wallinin ehdotuksesta seitsemän yanarin ja kari uotilan samansisältöisiä ehdotuksia viisi ja kuuteen vastaan sitten voittaneesta krista kiurun ehdotusta neljään vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan

ehdotus kymmenen ja stefan wallinin

nyt esitellään ulkoasiainministeriön hallinnonalaa koskeva pääluokka kaksikymmentäneljä

arvoisa puhemies

ulkoasiainhallinnon toimintamenoiksi esitetään noin kaksisataakaksikymmentä miljoonaa euroa joista yli puolet kohdistetaan edustustoverkon valiokunta pitää myönteisenä että edustustoverkon taloustilanne on tasapainottumassa valiokunta korostaa että joustava ja tarkoituksenmukainen läsnäolo maailmalla on tiedon ja vaikutusvallan lähde tämä lisää suomen turvallisuutta ja hyvinvointia tärkeää on myös painottaa voimavaroja maihin joiden poliittinen ja taloudellinen merkitys suomen kannalta kasvaa

valiokunta pitää myönteisenä että useisiin suomen edustustoihin on palkattu kaupallisiin kysymyksiin keskittyviä asiantuntijoita vahvistamaan team finland verkostoa team finland mallissa on kuitenkin edelleen kehitettävää ja valiokunta odottaa siltä entistä enemmän konkreettisia tuloksia viennin ja matkailun edistämisessä sekä investointien suomeen valiokunta toteaa myös että edustustoverkon tehtäviä on osaltaan lisännyt vuonna kaksituhattaviisitoista kasvanut turvapaikanhakijamäärä

hyvät edustajat pyydän nyt siirtämään nämä kaikki muut keskustelut tuonne salin ulkopuolelle keskitytään täältä puhujakorokkeelta pidettäviin puheenvuoroihin

maahanmuutolla on laaja alaisia kustannusvaikutuksia joten valiokunta kiirehtii hallitusohjelman mukaisen riippumattoman selvityksen tekemistä maahanmuuton kustannuksista ja vaikutuksista

viestinnän tavoitteena on ollut hillitä perusteetonta muuttoliikettä tarjoamalla potentiaalisille turvapaikanhakijoille oikeaa tietoa suomesta ja suomen turvapaikkakäytännöistä viestinnässä on kerrottu myös muun muassa ihmissalakuljetuksen riskeistä eduskunnan kyseiseen tarkoitukseen osoittama määräraha riittää vuoden kaksituhattaseitsemäntoista huhtikuuhun saakka valiokunta lisää ulkoasiainhallinnon toimintamenoihin kaksisataaviisikymmentätuhatta euroa maahanmuuttoon liittyvään tiedotustoimintaan

tämä vastaa noin nolla pilkku prosenttia bruttokansantulosta varsinaisen kehitysyhteistyön momentille esitetään yhteensä viisisataakolmekymmentäviisi miljoonaa euroa valiokunta pitää perusteltuna laina ja pääomasijoitusten osuuden lisäämistä kehitysyhteistyömenoissa ja toteaa että lähtökohtaisesti kaikkien kehityspoliittisten laina ja pääomasijoitusten tulee täyttää oecdn niille asettamat kriteerit valiokunta toteaa myös että kokonaisvaltaisen ja kestävän kehityksen aikaansaamiseksi tarvitaan erilaisia toisiaan tukevia instrumentteja kaikkien instrumenttien kehitysvaikutuksia ja tuloksellisuutta tulee myös arvioida läpinäkyvästi ja systemaattisesti vain tällä tavalla voidaan saavuttaa oikeutus ja kansalaisten hyväksyntä kehitysyhteistyön rahoitukselle väärinkäytösten suhteen pitää olla nollatoleranssi valiokunta painottaa lisäksi että rahoituksesta päätettäessä tulee ottaa entistä paremmin huomioon ulkoasiainministeriön teettämät ulkopuoliset arvioinnit tähän mennessä valmistuneiden arviointien perusteella muun muassa kansalaisjärjestöjen ohjelmilla on saavutettu monipuolisia tuloksia ja niiden kautta on ollut tarkoituksenmukaista valiokunta pitää edellisen budjettimietintönsä tavoin tärkeänä että ministeriö selvittää mahdollisuuksia lisätä kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuuksia momentin sisäisin siirroin lopuksi arvoisa puhemies myös kansalaisjärjestöjen ja finnfundin sekä yritysten välistä yhteistyötä tulee edelleen kehittää siten että järjestöt pystyvät tarjoamaan osaamistaan yritysmaailman käyttöön instrumenttien joustava yhteiskäyttö on valiokunnan mielestä kaiken kaikkiaan tavoiteltavaa

arvoisa rouva puhemies suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on vahvistaa maamme kansainvälistä asemaa turvata suomen itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus sekä parantaa suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia ulkoministeriön resurssit on johdollani laitettu palvelemaan tätä tarkoitusta olen asettanut ulkoministeriön toiminnallisiksi painopisteiksi itämeren alueen vakauden lisäämisen ulkopoliittisen yhteistyön syventämisen ruotsin kanssa arktisen politiikan kehittämisen transatlanttisen yhteistyön vahvistamisen sekä rauhanvälityksen näille kaikille on kasvavaa tarvetta turvallisuuspoliittinen tilanne euroopassa on jännittynyt minkä lisäksi vaikeat konfliktit laajamittainen pakolaisuus lisääntynyt terrorismi sekä kansainvälisen talouden merkittävät haasteet edellyttävät selkeää linjaa ja harkittua ja riittävästi resursoitua toimintaa valiokunta korostaa aivan oikein että joustava ja tarkoituksenmukainen läsnäolo maailmalla on tiedon ja vaikutusvallan lähde joka lisää suomen turvallisuutta ja hyvinvointia edustustoverkoston taloustilanne on tasapainottumassa mutta kustannustehokkuuksia haetaan koko ajan muun muassa yhteistyöstä pohjoismaiden kanssa sekä palveluiden kehittämisen kautta ulkoasiainhallinnon voimavaroja painotetaan niihin maihin joiden poliittinen ja taloudellinen merkitys suomen kannalta kasvaa ulkoministeriö korottaa

vuonna suomen toimipisteet bogotassa kolumbiassa ja yangonissa myanmarissa suurlähetystöiksi tämä hallitus ei lopeta lähetystöjä toisin kuin joskus aikaisemmat ovat tehneet kuten valiokuntakin on on huomioinut turvallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseen tarvitaan myös suomen taloudellisten etujen yhdistämistä kauppapolitiikalla ja team finland yhteistyöllä muun muassa teheranissa new yorkissa ottawassa ja ankarassa vahvistetaan osaamista tämän vuoksi on tervetullutta että työ ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä arvioi laajemmin konseptin kehittämistarpeita tämä tulee toteutuessaan aiheuttamaan ulkoministeriölle hallinnollisia haasteita joihin jo valmistaudumme mietintö painottaa että ulkoministeriölle kustannukset edustustoverkon tietoturvasta ja turvallisuudesta ovat huomattava menoerä myös valtionhallinnon yhteisprojekti on ulkoministeriön työn luonteen vuoksi haastava huolehdin siitä että tutkimme edelleen valiokunnan esiin nostamaa selvitystä siitä että esimerkiksi norjassa ja tanskassa ulkoasiainhallintoa

edustustoverkoston tehtävää on osaltaan lisännyt myös vuonna kaksituhattaviisitoista kasvanut turvapaikanhakijamäärä ja siihen liittyvät perheiden yhdistymisprosessit valiokunta korostaa mietinnössään että maahanmuuton tulee olla hallittua valiokunta pitää onnistuneena ulkoasiainministeriön yhdessä sisäministeriön kanssa toteuttamaa turvapaikanhakijoiden lähtö ja kauttakulkumaihin kohdistuvaa viestintää valtiovarainvaliokunnan mietinnössä esitetään kahdensadanviidenkymmenentuhannen euron lisämäärärahaa vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista pidän tätä resursointia perusteltuna jotta voimme jatkaa toimintaa tehokkaasti valtionapuihin tarkoitetut määrärahat asetetaan vuodesta kaksituhattaseitsemäntoista lähtien julkisesti haettaviksi on hienoa että valiokunta yhtyy mietinnössään ulkoministeriön muutokseen ja pitää perusteltuna momentin määrärahojen jakoperusteiden muuttamista olemme siis samaa mieltä siitä että muutos lisää oikeudenmukaisuutta antamalla hakumahdollisuuden myös uusille toimijoille kuten budjetissa todetaan määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen ulkoasiainministeriön toimialaan liittyville järjestöille ministeriö tulee luonnollisesti huomioimaan sen että avustustoiminta tukee myös suomen pitkäjänteistä kansainvälisiin sitoumuksiin ja velvoitteisiin liittyvää työtä

seuraavaksi ministeri mykkänen viisi

kun elämme syyrian kriisissä erittäin traagisia päiviä valitettavasti ehkä on syytä todeta että sen lisäksi että tietysti diplomaattiset ponnistelut myös suomen osalta ovat aktiivisia kuten ulkoministeri soini eilen kyselytunnillakin kertoi olemme tänä vuonna kohdistaneet noin kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa erityisesti syyrian humanitäärisen tilanteen ratkaisemiseen se on siis yli neljäsosa meidän humanitäärisen avun budjetista ja myös ensi vuonna tietysti olemme valmistautuneet siihen että tämä kriisi ja sen naapurustossa olevat kriisit tulevat keskeinen osa meidän humanitäärisen työn osuutta ja painotamme siellä erityisesti meidän selonteon yleisten painopisteiden mukaisesti naisten ja lasten opetuksen järjestämistä erityisesti pakolaisleireillä tulemme nyt tammikuun kahdeskymmenesneljäs päivä isännöimään täällä helsingissä ykn pakolaisjärjestön humanitäärisen avun järjestön ja kehitysjärjestö undpn

ensi vuodelle varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahojen osalta noin kolmenkymmenenseitsemän miljoonan euron nousu tämän vuoden määrärahoihin perusjako noin sataviisikymmentä miljoonaa euroa kahdenväliseen maakohtaiseen työhön kymmenen kumppanimaan kanssa noin sataviisikymmentä miljoonaa euroa yk järjestöjen ja maailmanpankin kanssa tehtävään työhön jossa yk järjestöjen osalta voimakas painotus väestörahasto unfpaan ja naistenasiajärjestö joilla valitettavasti ei tässä maailman tilanteessa ole liikaa ystäviä ja ja riskit pikemminkin sillä puolella kasvavat noin seitsemänkymmentä miljoonaa euroa humanitääriseen apuun noin kuusikymmentäviisi miljoonaa euroa suomalaisille kansalaisjärjestöille suoraa tukea myös kahdenvälisissä ohjelmissa toki hankkeisiin jonkun verran suomalaisjärjestöt mukaan pääsevät ja noin viisikymmentä miljoonaa euroa euroopan unionin yhteisen kehitysrahaston kautta tämä on se perusjako lisäksi sillä puolella missä meillä panokset ja voimavarat voimakkaasti kasvavat investointimuotoinen riskinjakorahoitus jossa saamme nyt käyttöön finnfundin sadankolmenkymmenen miljoonan euron pääomituksen jota tänä vuonna on tehty sisään tiedän että muutosesityksissä on sisällä esityksiä vetää pois tätä rahoitusta jo tehtyä ja myös tulevaa ja sanoisin että sitä on vaikea ymmärtää kun katsoo että tällä rahoituksella ollaan saamassa yli kahdellekymmenelle miljoonalle ihmiselle puhdas sähkö

miljoonaa mikrolainaa ei siis pelkästään isojen investointien kautta ja yhteensä kumuloidaan pelkästään nyt tällä tehtävällä finnfundin pääomituksella yli puolen miljardin investoinnit sisältöpainojen osalta selonteossa keväällä eduskunta laajalla enemmistöllä hyväksyi sen lähtökohdan että naiset ja tytöt on meidän ensimmäinen painopiste jota pyrimme sekä poliittisesti että myös kehitysavun kohdentamisella edistämään työpaikkojen luominen on toinen ja siinä erityisesti tämän investointimuotoisen riskinjakorahoituksen lisääminen pienyrittäjyyden jaloilleen nostamiseen on minusta sellainen missä on sekä momentum että meillä osaamista miten se tehdään demokratiaan ja yhteiskuntien toimintakykyyn me tulemme kaksinkertaistamaan verotuksen kantokyvyn

kehitysyhteistyövaroissa vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista mennessä johdonmukaisesti me olemme verotuksen suurvalta suomessa ja jos yhdenkin prosenttiyksikön enemmän bktsta köyhimmät kehitysmaat pystyisivät itse keräämään se olisi enemmän kuin koko kansainvälinen kehitysapu ja neljäntenä veteen energiaan luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvät asiat itse asiassa tällä puolella täytyy sanoa että vaikka varsinaisista kehitysyhteistyövaroista joudutaan toteuttamaan vaikeita leikkauksia tänä ja ensi vuonna niin investointimuotoisen rahoituksen avulla meidän kokonaispanos esimerkiksi ilmastorahoitukseen kasvaa monet muut maat käyttävät myös investointimuotoista rahoitusta siinä ja jos laskemme itsekin tämän mukaan niin olemme kasvusuunnassa emme onneksi laskusuunnassa lisäksi haemme enemmän synergioita kaupan ja kehityksen

mahdollista käydä debattia pyydän edustajia ilmoittautumaan

puhemies budjettia tietysti tehdään niin kuin kaikki tunnemme hyvin vaikeassa ja haastavassa tilanteessa ja erityisesti

leikkaukset kaikille meille kiusallisia mutta oikeastaan halusin muistuttaa silloisen tasavallan presidentti mauno koiviston sanoista yhdeksänkymmentä luvun alun lamassa kun hän toi esiin sitä että vaihtotaseen vajetta tekevän maan silloin oli krooninen vaihtotaseen vaje on hyvin vaikeaa myös antaa sitten avustuksia ulospäin ja hän käytti sitä myös perusteluna sille että välillä joudutaan näitä tekemään se että on otettu finnfundin tapainen väline tässä käyttöön minusta kannattaa katsoa vietnamin kehitystä alkuunhan sille annettiin hyvin perinteistä kehitysapua siellä oli tiettyä perustaa mutta sitten varsinainen kehitys saatiin vauhdilla liikkeelle kun siihen saatiin bisnes ja globalisaation mahdollisuudet hyötykäyttöön ja nyt tässä mitä suomi

puhemies tästä on hyvä jatkaa nimittäin me olemme olleet hyvin huolissamme sosialidemokraatteina tästä kehitysyhteistyömäärärahojen rajusta ennennäkemättömästä leikkauksesta tällä kaudella tämä rahoitustasohan jää edustaja hallituspuolueet todella kauas siitä mikä suomen tavoite on ja siitä mikä tämä taso oli vielä viime kaudella ja siksi me vaihtoehtobudjetissamme esitämme sadan miljoonan lisäystä kehitysyhteistyömäärärahoihin puhemies on pakko sanoa tässä yhteydessä että olen myös erittäin pahoillani siitä kuinka paljon näillä määrärahaleikkauksilla haitataan kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä siellä on aito huoli päällä kentällä ja minä toden totta kyllä edellyttäisin hallitukselta toimia sen suhteen että näitä asioita ruvettaisiin katsomaan toisenlaisten silmälasien läpi ja paikattaisiin näitä aika

pahoittelen hieman möreätä ääntä kysymys on siitä mitä tapahtuu team finland systeemille nythän tässä ministeri totesi että lähetystöverkkoa ei karsita mutta team finland ei ole lähtenyt ihan sillä tavalla liikkeelle kuin alun perin oli oli suunniteltu ja millä tavalla siihen kytketään sitten finpron ja finnfundinkin toiminta tässä on vähän niin kuin molemmille ministereille nyt nyt kysymystä mitenkä tämä nyt saataisiin liikkeelle niin että me pystyisimme samanlaisiin suorituksiin tällä alueella kuin esimerkiksi ruotsalaiset maailmalla tosiaan resursointi on ihan hirvittävän paljon pienempää tämä kysymys on varsin vakava nyt kun meidän täytyy kansainvälisesti lähteä myymään suomalaista korkeaa teknologiaa

arvoisa rouva puhemies mielenkiintoista keskustelua käydään kehityspolitiikasta ja se on hyvä on aivan selvää että meidän täytyy kyllä rakentaa askelmerkkejä siihen miten järjestöjen rahoitusta pitemmällä tähtäimellä voitaisiin parantaa se on selvä järjestöt tekevät erittäin arvokasta työtä mutta minä olen kyllä tosi tyytyväinen ja iloinen että suomessa on lähdetty tähän kuvioon ministeri mykkänen äsken kertoi että me ihan oikeasti voimme maailman köyhimmille maille ja kehittyville maille tarjota esimerkiksi puhdasta sähköä sehän on ihan ensimmäinen edellytys sille että yhteiskunnat voivat kehittyä ympäristötekoja tehdään kaiken aikaa finnfund tekee erinomaista työtä metsityksessä me olemme tavattomasti jäljessä globaalisti siitä kun metsiä joudutaan hakkaamaan kaiken aikaa ja meidän pitää meidän pitää saada näitä plantaaseja aikaiseksi jotta kaikki

tietenkin on kaiken suhteellisuudesta ja on varmasti niin että jokaisella eurolla voidaan tehdä jotain hyvää mutta kysymyshän on siitä mitä poliittisia valintoja hallitus on tehnyt ja jos katsoo sitä että nyt rahaa ei enää ohjata samalla tavalla kaikkein köyhimpien maiden ja ihmisten auttamiseen se on suuri poliittinen linjanmuutos se ei tarkoita sitä etteikö sillä toisellakin rahalla voisi tehdä jotain ihan järkevää mutta kyllähän tämä on valinta että on valittu että tuetaan enää sillä pienellä nolla pilkku neljällä prosentilla mikä on myöskin mielenkiintoista että me olemme niin köyhiä tässä maailmassa verrattuna kaikkiin muihin maihin maailmassa että meillä ei ole varaa kehitysyhteistyömäärärahoihin laittaa edes

meidän varoista ajatellaan että nyt ei enää tueta kaikkein köyhimpiä maita maailmassa suuri linjanmuutos sen lisäksi voi sanoa että

tuntuu aivan kummalliselta että tähän tiedotuskampanjaan käytetään kaksisataaviisikymmentätuhatta euroa olisi vaikka miten paljon muita kohteita vaikka näille kansalaisjärjestöille tai tai sitten vaikka oikeasti humanitääriseen apuun suoraan tällä hetkellä me

arvoisa puhemies tarve puuttua kriisien alkusyihin ja tukea ykn agenda kaksituhattakolmekymmentä ohjelmaa on vain kasvanut ja siihen nähden tämä nolla pilkku neljän taso on kovin pieni edellisellä hallituksella oli tämä mekanismi jossa päästöhuutokauppatulot käytettiin kehitysyhteistyöhön ja ja kehotan ministeri mykkästä taitavana talousmiehenä kehittämään jonkun vastaavan järjestelmän jolla saadaan vakaa kasvu kehitysyhteistyörahoihin

arvoisa puhemies

ihmettelen tätä rkpn tapaa suhtautua nuivasti tähän tiedottamisrahaan koska tämän tiedottamisrahan tarkoitushan on antaa oikeata tietoa niille tulijoille tänne suomeen ja eurooppaan tulijoille koska kyllähän ihmissalakuljettajat myös itse käyttävät markkinoinnissaan sosiaalista mediaa ja jos me annamme oikeata tietoa ihmisille me voimme välttyä monelta turhalta reissulta siinäkin mielessä monelta uhrilta myös tuolla välimerellä että he eivät hukkuisi sinne täytyy muistaa se että tällä hetkellä lokakuuhun mennessä vain seitsemäntoista esimerkiksi kaikista irakilaisten turvapaikkahakemuksista on ratkaistu myönteisesti ja vastaavasti vuonna kaksituhattaneljätoista tämä luku oli prosenttia tämä tieto on tärkeä heidän saada koska on turha tuhlata resursseja tänne suomeen saakka tullakseen ja mitä tulee kehitysyhteistyöhön niin on äärimmäisen tärkeää nimenomaan lisätä tätä yhteistyötä finnfundin kanssa ja sitten miettiä ministeriössä näitä sisäisiä siirtoja että voidaanko näitten suomalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen osuutta lisätä tulevaisuudessa olisiko ministerillä tähän jotain

arvoisa puhemies maailman tilanne on tällä hetkellä tosi epävakaa ja siinä tarvitaan sellaisia rakentavia valtioita jotka omalla toiminnallaan poistavat maailmasta köyhyyttä ja turvaavat hauraiden valtioiden kykyä nousta siitä epävakaudesta joka on monin paikoin lisääntymässä tässä kyllä nämä kehitysyhteistyöleikkaukset ovat hyvin surullisia ja tuon esille myös sen että kaikkein vähiten kehittyneille maille suomi laittaa nyt vain nolla pilkku neljätoista prosenttia bktstä kehitysapua kun se aiemmin että siinä jäädään suosituksista paljon jälkeen sitten tuon arvoisa puhemies ministeri soinin tietoon yhden asian joka on tärkeää hoitaa kuntoon oikeusvaltiossa kaikilla ihmisillä pitää olla ihmisoikeuksien suojan kannalta mahdollisuus tavoitella laillisia oikeuksiaan suomi on kiristänyt turvapaikkapolitiikkaansa jo paljon mutta vielä isompi ongelma perheiden yhdistämisissä on se että ulkoasiainhallinnossa syyrialaiset ja irakilaiset joutuvat hakemaan perheenyhdistämislupia ankaran suurlähetystöstä jonne on on hyvin vaikea päästä sisäministeri risikko sanoi että hän on esittänyt ulkoministeriölle että myös teheranissa tai libanonissa olisi mahdollista jättää näitä hakemuksia teettekö asialle jotain

puhemies kehitysyhteistyömäärärahojen valitettavan matala taso jatkuu ensi vuoden ajan ja erityisen valitettavaa on järjestörahoituksen matala taso olemassa olevat varat onkin käytettävä mahdollisimman tuloksellisesti hallitus on siirtänyt painopistettä laina ja ja sijoitusmuotoiseen rahoitukseen ja haluan kysyä miten tullaan kehittämään laina ja ja sijoitusmuotoisen rahoituksen tuloksellisuuden ja yhdenmukaisuuden monitorointia suhteessa suomen yleisiin kehityspolitiikan periaatteisiin ja tavoitteisiin erilaisia työkaluja ei pidä laittaa vastakkain mutta kaikkien työkalujen pitää toimia samaan suuntaan

suhteessa viennin edistämisen kehittämiseen haluaisinkin kysyä pystytäänkö osoitetuilla henkilöresursseilla suomen suurlähetystöissä toteuttamaan kaikki kaikki niille osoitetut työt ja tavoitteet

arvoisa rouva puhemies kiitos ministereille puheenvuoroista tuolla kun liikkuu ulkopolitiikan parissa maailmalla niin aika raskain sydämin siellä tulee oltua toisaalta sitten samaan aikaan kiitollisuus suomen vahvuuksia kohtaan kasvaa kysyisinkin ministereiltä

kun tiedämme suomen vahvuudet niin miten voisimme vahvistaa kehityspolitiikan sisällä näitä työkaluja suora budjettituki kehityspolitiikassa paras väline vai kenties se että lähetämme oikean ihmisen ja asiantuntijan oikeaan paikkaan ja ja saamme tällä tavalla vaikuttavia tuloksia viimeisimpänä esillä ovat olleet muun muassa suomalainen team rokka ja ja toni lahtinen jotka kouluttivat tansanian erikoisjoukkojen koiria haistamaan norsunluun ja saivat kiinni ison salakuljetusliigan tansaniassa suomalaisella osaamisella voisimmeko kasvattaa tämäntyyppistä asiantuntijoiden lähettämistä maailmalle

euroopan unionin puolustusyhteistyön ja on käyty paljon keskustelua brexit äänestyksen jälkeen samalla kun me puhumme täällä ulkopolitiikasta on eun huippukokous käynnissä ja siellä on tehty ilmeisen konkreettisia päätöksiä kokoomuksen korkeatasoinen verkkolehti nykypäivä kertoo tuoreessa unionin puolustuspolitiikassa alkoi uusi aikakausi jäsenmaiden johto linjasi huippukokouksessaan puolustusyhteistyön syventämisestä suomi on tehnyt kulisseissa töitä jo vuoden yhdessä ranskan ja saksan kanssa eun yhteisen puolustuksen kehittämiseksi näin linjasi pääministeri juha sipilä verkkouutisille torstaina puoliltaöin päättyneessä huippukokouksessa siellä on tehty päätöksiä paitsi puolustusrahastosta ilmeisesti myös siitä että tämä puolustus otetaan eun yhteiselle työlistalle ministeri orpo on sanonut brysselissä että suomen pitää olla mukana kaikissa puolustushankkeissa jotka nyt lähtevät kehittymään tästä olisi välttämätöntä saada saada eduskunnalle nopeasti selvitys mitä nämä linjaukset tarkoittavat mihin suomi on sitoutunut missä valmistelussa ollut mukana ja miten aiomme toimia jatkossa

vähän turhan herkullinen kattaus tuossa puheenvuorossa mutta ajattelin puhua hieman toisesta asiasta tässä yhteydessä kuitenkin palatakseni ulkoministeri soinin viiden kohdan ohjelmaan jotka olivat hyvät painopisteet mutta mutta joihin eduskunnan salissa nyt ei ole puututtu kun tässä on kuitenkin lähinnä budjettipoliittinen tarkastelukulma niin viittaan yhteen näistä kustannustehokkain tapa vaikuttaa maailman kriiseihin on ehdottomasti rauhanvälitys toivon todella että ministeri pitää huolellisesti kiinni tässä viiden painopisteen ohjelmassaan olevasta rauhanvälityksen mahdollisuudesta suomen profiilia vahvistaen ja sitä korottaen ja yhteistyössä muiden pohjoismaiden kanssa ja tai yhdessä kansainvälisten järjestöjen kanssa jotka tarjoavat erinomaisen platformin tämän toiminnan eteenpäinviemiseen toivon että tässä suhteessa tässä suhteessa hyvä ulkoministeriön tiimi saa riittävästi happea omien toimenpiteitten virittämiseksi ja tämän profiilin nostamiseksi

olisin kysynyt ulkomaankauppaministeri mykkäseltä myöskin tästä team finlandista erityisesti pk yritysten näkökulmasta siellä on ollut kovasti tyytymättömyyttä siihen millä tavalla pk yritysten vientiponnisteluihin on on pystytty vastaamaan ruotsissa kaksikymmentä prosenttia viennistä tapahtuu pk yritysten toimesta meillä noin kaksitoista viiva neljätoista prosenttia jos me pääsisimme ruotsin ruotsin tasolle niin se tarkoittaisi noin sataatuhatta uutta työpaikkaa

kiusallista no haluaisin uskoa näin mutta samanaikaisesti ikävä kyllä perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja kiertää tuolla maakuntamatkoilla itä suomessa ja toteaa että valtion tehtäviin ei kuulu veronmaksajien varojen varojen siirtäminen toisen valtion kansalaisten hyväksi minusta tämä on kyllä aika kova steitmentti hallituspuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtajalta ja haluaisin kysyä ulkoministeri soinilta tuetteko te teidän eduskuntaryhmänne puheenjohtajan tätä näkemystä

arvoisa puhemies kysymystä ei asetettu minulle joten pidän sen puheen mikä oli tarkoitus pitää lainaus oli aivan oikea vahvistan tämän ulkopolitiikan tehtävät on mielestäni hyvin tässä linjattu ja resurssit pitää sen mukaan nimenomaan ohjata siis talouden edistäminen ja turvallisuuden edistäminen niin kansallisesti kuin globaalisti ministereiden puheenvuoroissa otin ilolla vastaan tämän kuulemani kuulemani uutisen siitä että edustustoihin tulee kaupallisia asiantuntijoita jotka jotka edistävät finnfundin toimintaa ja sitten toisaalta että taloudellisesti tärkeissä maissa toimipisteitä korotetaan lähetystöiksi tämä on erittäin hyvä asia toinen minua entisenä rauhanturvaajana kiinnostava asia on kriisinhallinta tämähän jos mikään on sitä konkreettista vaikuttamista ja auttamista jossa tulokset todella nähdään ja itse käydään paikan päällä ja taataan että tulosta syntyy syntyy tärkeää tässäkin on olla monipuolinen ja haluaisin kysyä että onhan siviilikriisinhallinta huomioitu myös resursoinnissa eikä pelkästään

puhemies kyllähän perussuomalaisten linja on kylmä ja se heijastuu koko hallituksen politiikkaan koskien hädänalaisten ihmisten auttamista maailmalla turvapaikanhakijoiden pääsyä suomeen laillisia reittejä kohti perheenyhdistämistä ja niin edelleen halutaan vastustaa retoriikassa todetaan että ihmisiä pitää auttaa siellä mistä he lähtevät sitten kun me menemme kehitysapuun kehitysapua leikataan juuri sitä resurssia jolla ihmisiä autettaisiin siellä lähtöpaikassa kun oppositiossa esitämme kiintiöpakolaisten määrän lisäämistä niille jotka varmasti ovat kaikista hädänalaisimpia niin sitä vastustetaan myöskin nyt täällä edustaja heinäluoma viittasi brysselin keskusteluihin siellähän keskusteltiin konkreettisesta asiasta piiritetystä alepposta evakuoitavien haavoittuneiden hädänalaisten mahdollisesta siirtämisestä euroopan maihin pääministeri sipilä julkisuudessa olevien tietojen mukaan ei suhtautunut tähän täysin kielteisesti

heinäluoma avasi aika tärkeän keskustelun jolla on kyllä yhtymäkohtia myös budjettipolitiikkaan euroopan unionihan on meille monelle kaikille varmasti turvallisuusyhteisö painopiste on ollut rauhanturvaamisessa ja kriisinhallinnassa ja nyt tämä viesti minkä heinäluomakin nosti esiin koskettaa puolustuksen kehittämistä syventämistä ehkä aika merkittävälläkin merkittävälläkin tavalla puhutaan pysyvästä rakenteesta yhteistyöstä ja niin edelleen ja niin edelleen me olemme lehtitietojen varassa tietystikin kysyn arvoisa ulkoministeri onko teillä meille jo tässä vaiheessa jotakin täsmällisempää kerrottavaa eurooppa neuvoston eilisestä kokouksesta suomeen liittyen erityisesti ja kohta kaksi vähän sama kuin mitä edustaja heinäluomakin sanoi aiotaanko eduskuntaa informeerata enemmänkin kuin ehkä ensi viikolla kuullaan ulkoasiainvaliokunnalle ja ja suurelle valiokunnalle kerrottavan näistä ehkä merkittävistä asioista

arvoisa puhemies nämä kehitysyhteistyöleikkaukset ovat valitettavia kukaan ei varmasti olisi halunnut tehdä niitä hyvää hyvää tällä hetkellä on se että pystytään lisäämään tämä kolmekymmentäseitsemän miljoonaa kehitysyhteistyön rahoitukseen mutta välttämätöntä on se että kehitysyhteistyöstä ei ei enää leikata sieltä on leikattu riittävästi ja tässä maailmantilanteessa tarve on niin valtavan suuri eli sinne ei enää voi kohdistaa mitään leikkauksia taso on nyt nolla pilkku neljä ja meidän on mentävä kohti nolla pilkku seitsemää kuten hallitusohjelmassa on kirjattu samaan aikaan meidän on uudistettava ja tehostettava tätä ja on erittäin hyvä että yksityinen sektori on vahvasti mukana tällä hetkellä niitä tarpeita täyttämässä joita esimerkiksi afrikan maissa on tarvitaan työtä tarvitaan infraa ja kautta pystytään vivuttamaan lisää rahaa kehitysyhteistyöhön yhtä tärkeää on se että nyt pidetään korkealla naisten ja tyttöjen agenda kuten ministeri mykkänen sanoi maailmassa ei ole naisten ja tyttöjen puolustajia tässä vakavassa tilanteessa eri kriiseissä naiset ja tytöt ovat kaikkein heikoimmilla samaan aikaan haluaisin vielä sanoa että pidän tosi tärkeänä että meidän edustustoverkkoa viennin kehittämisen viennin vauhdittamisen näkökulmasta edelleen kehitetään tehdyt investoinnit ovat hyviä

arvoisa puhemies on valtava sääli että suomi jää näin pahasti jälkeen ykn kehitysyhteistyötavoitteesta se on inhimillisesti ottaen todella kova linja kaikkein köyhimmille maille ja kyllä se heikentää suomen vaikutusvaltaa kansainvälisesti juuri tässä maailmanajassa pitäisi tukea kansakuntien inhimillistä kestävyyttä se on tärkeä viesti oppositiosta nyt teille arvoisat ministerit ja hyvä hallitus pitäisi tukea myös täällä kotimaassa kansakunnan inhimillistä kestävyyttä ja tähän ministeri soini kansalaisjärjestöt ja kansalaisyhteiskunnan toimivuus te te olette nyt tehneet tässä budjetissa jotain hyvin kummallista nimittäin te te olette poistaneet ulkoasiainhallinnon alalla toimivien kansalaisjärjestöjen korvamerkityn rahoituksen tämä kyllä herättää kysymyksen miksi miksi te ette voi selvästi sanoa esimerkiksi että me haluamme tukea suomen yk liittoa sen tärkeässä työssä miksi te haluatte sitoa kansalaisjärjestöjen rahoituksen teidän hallituksenne ulko ja turvallisuuspoliittiseen linjaan tämä on hyvin poikkeavaa eurooppalaisessa keskustelussa ja ja herättää jopa kysymyksen halutaanko suomessa enää vaalia vapaata kansalaisyhteiskuntaa joka on liberaalin demokratian ehdoton edellytys mitä te ministeri soini haluatte viestittää sillä ettei entisten vuosien tapaan budjettikirjasta enää näe mitä kansalaisjärjestöjä rahoittaa
arvoisa puhemies suomen ulkopoliittinen johto yleensä kehuu mielellään miten hyvät kahdenväliset suhteet meillä on venäjän kanssa puhutaan erityissuhteesta ja hyvästä keskusteluyhteydestä minua kiinnostaa valtavasti mitä mitä ulkopoliittinen johtomme on konkreettisesti tehnyt vaikuttaakseen venäjän toimiin aleppossa ja muualla syyriassa koska se ei näy ei kuulu ulospäin äänekkäästi ainakaan me puhumme itsestämme rauhanvälityksen mallimaana mutta mutta kovin heikot ovat ulostulot ulkoministeri on esimerkiksi ehtinyt kommentoida opiskelijajärjestön feminismilinjausta viime kuukauden viime kuukauden aikana mutta aleppon siviilien pommituksista ei kuulu plokia arvoisa ulkoministeri miksei hallitus äänekkäämmin ota kantaa kun venäjä tappaa syyriassa siviilejä naisia ja lapsia ja syyllistyy mahdollisiin sotarikoksiin

vielä pari vuotta sitten valitettavasti ja nyt kun nämä kriisit ovat tosiasia silloin ulko ja turvallisuuspolitiikan ja puolustuspolitiikan merkitys kasvaa merkittävästi ja on tärkeä asia että eu tasolla päästään näissä asioissa myöskin eteenpäin käsittääkseni nyt huippukokouksessa tehdyt päätökset ovat ihan oikeansuuntaisia mutta varsinaisesti kiinnittäisin huomiota tähän johon me törmäsimme tuolla usan matkallakin kun nyt viime vaalikaudella nämä vientiasiamiehet jostain syystä hallitus lopetti se oli suuri virhe se on ainakin minulle selvinnyt suomihan on viennistä erittäin suuresti riippuvainen maa ja viime vuosinahan meillä vienti on jäänyt kolmekymmentä viiva neljäkymmentä miljardia euroa vuositasolla siitä mitä sen pitäisi olla nyt minun kysymykseni kuuluu millä tässä tässä yhteydessä huolehditaan siitä miten palautetaan se asiantuntemus ja osaaminen joka oli sadallaviidelläkymmenellä vientiasiamiehellä ja jota yrittäjät kiittivät

puhemies suomi saa johdettavakseen arktisen neuvoston ensi vuonna ja valitettavaa on ollut huomata että arktista politiikkaa vaivaa hieman lamaannus ja saamattomuus esimerkiksi käy vaikkapa barents keskus joka jäi ilman jatkorahoitusta ja myös pitkään vireillä ollut arktinen informaatiokeskus

suomi saa järjestettäväkseen tämmöisen korkean tason tapaamisen huippukokouksen arktisen neuvoston puheenjohtajuuden aikana

arvoisa puhemies jatkaisin tästä arktisesta yhteistyöstä kuten äskeisessä puheenvuorossa tuli esille suomelle avautuu siinä aivan ainutlaatuinen tilaisuus seuraavan kahden vuoden aikana mutta myöskin eurooppalaisessa yhteisössä jossa eu on linjannut oman arktisen tiedonantonsa kuinka suomi voisi ottaa myös siellä johtoroolia arvoisa puhemies on varmasti erittäin tärkeää että arktista yhteistyötä edistettäisiin konkreettisten hankkeiden kautta kaapeliyhteyksin jäämeren radan arktisen informaatiokeskuksen kautta kuinka se etenee mutta myöskin monella substanssialalla olisi meillä menestymisen mahdollisuuksia arktisissa asioissa vierailin kanadassa ja siellä esimerkiksi uusiutuvan energian osalta olisi valtavasti yhteistyömahdollisuuksia meille tarjota kuinka huolehditaan siitä että vienninedistäminen ja sitten substanssi taas työ ja elinkeinoministeriöstä molemmat tulisivat hoidettua

edustaja niinistö esitti hyvän kysymyksen joka on syytä toistaa jotta se varmuudella tulisi vastatuksi eli kyse on perheenyhdistämisistä se mitkä poliittiset päätökset nykyisten linjojen taustalla ovat on eri asia mutta se että me emme ryhdy konkreettisiin toimiin näitten käytännön esteiden poistamiseksi on toinen ja sitä mielestäni ei tule hallituksenkaan hyväksyä nyt on hyvä että sähköinen asiointi on tehty mahdolliseksi siitä saa kiittää hallitusta mutta sitä että vielä pitäydytään siinä päätöksessä että ankarassa pitää hoitaa esimerkiksi irakilaisten syyrialaisten kysymykset sen sijaan voi hyväksyä näettekö te tämän ongelman mitä aiotte tehdä jotta prosessi voitaisiin käynnistää vaikka vaikka teheranissa toinen kysymys on tämä jonka edustaja niikko nosti esille hän kaipaa tiedotusta siitä että että me poikkeamme suuresti yleiseurooppalaisista periaatteista tästä ei pidä tiedottaa tätä tätä pitää hävetä ja pitää ryhtyä toimenpiteisiin jotta varmistetaan että meidän päätöksentekomme on kansainvälisten lakien ja sopimusten mukaista

arvoisa puhemies edustaja adlercreutz nyt on hiukan asenteellisuutta tuossa teidän arviossanne koska suomihan haluaa tiedottaa siitä millainen turvapaikkajärjestelmä täällä on että täältä ei automaattisesti saa turvapaikkaa meillähän kuitenkin on euroopan keskiarvoon nähden ehkä vielä hiukan löysä tämä meidän tapamme näitä turvapaikanhakijoita tänne ottaa

me luotamme siihen että kun ihmiset saavat oikeaa tietoa miten vaarallista on lähteä turvapaikkaretkelle välimerta ylittämään he eivät lähde ja sitten loppujen lopuksi jos vaeltaa koko euroopan läpi suomeen saakka voidaanko oikeutetusti sanoa että tarvitaan turvapaikkaa jos ei ole jäänyt mihinkään muuhun maahan siellä matkan varrella kyllähän nämä kysymykset ovat kuitenkin niin moninaisia että siinäkin mielessä meidän päättäjienkin jotka edustamme suomen kansaa täytyy ymmärtää se että me ennen kaikkea ajamme suomen kansalaisten etuja siinä mielessä itse toivoisin kyllä että ihmiset eivät tekisi näitä hengenvaarallisia matkoja turhan takia

matkoja ei kannata tehdä toki mutta niikko nimenomaan haluaisi tiedottaa siitä että meidän linjamme poikkeaa suuresti yleiseurooppalaisesta se on mitä todennäköisimmin kansainvälisten sopimusten vastaista tähän ovat jo oikeusasteet ruvenneet ruvenneet reagoimaan tämä ei ole meille kunniaksi ja se tulee korjata

ennen ministereitä nyt vielä edustaja östman
arvoisa rouva puhemies suomi vaikuttaa monissa kansainvälisissä foorumeissa ja yksi näistä on muun muassa unesco jonka maailmanperintökomitea lokakuun kokouksessaan päätti äänestyksellä että jerusalemin vanhakaupunki ja sen muurit pysyvät edelleen unescon unescon uhanalaisten perintökohteiden luettelossa tämä on sinällään ihan perusteltua mutta sen sijaan

maailmanperintökomitean kokouksessa mihin pikaisiin toimiin suomen hallitus aikoo ryhtyä jotta juutalaisten ja kristittyjen kiistaton yhteys jerusalemin temppelivuoreen ja länsimuuriin tunnustetaan unescon päätöksissä jatkossa

arvoisa rouva puhemies koetan tässä aikarajassa vastata mahdollisimman moneen kysymykseen ja hienoa että keskustelu on on vilkasta aloitan tästä edustaja tuppuraisen kysymyksestä että minkä takia hakumenettelyä on muutettu sitä on muutettu sen takia että se lisää oikeudenmukaisuutta ja antaa hakumahdollisuuden myös uusille toimijoille se lisää myöskin läpinäkyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta sen takia se on tehty ja luonnollisesti tulemme huomioimaan että avustustoimikunta katsoo pitkäjänteisesti kansainvälisiin sitoumuksiin ja velvoitteisiin liittyviä töitä ei meillä voi olla sellaista suppeata piiriä joka pyörii omassa keskuudessaan vuosikymmenestä toiseen mutta heillä on mahdollisuus hakea siinä tämä on kieltämättä muuttunut sitten jos mennään tähän arktiseen joka on siis yksi viidestä painopisteestä ja suuri mahdollisuus meille meillä on samaan aikaan sekä arktisen neuvoston puheenjohtajuus että puheenjohtajuus arktisessa talousneuvostossa ja tämä antaa meille erinomaisen tilaisuuden vahvistaa suomen kansainvälistä asemaa tavoitteemme on rakentava ratkaisukeskeinen yhteistyö kaikkien kanssa ja ihan ensimmäinen tavoite hallituksella ja minulla on se että kaikki maat osallistuisivat mahdollisimman korkealla tasolla kun viimeksi kävin anchoragessa alaskassa niin kanadalta oli suurlähettiläs ja venäjältä oli suurlähettiläs minun tavoitteeni on että aina olisivat ulkoministerit kaikki paikalla koska se lisää uskottavuutta uskon että se on on hyvinkin mahdollista sitten kalaa kannattaa pyytää vaikka saisikin sen joku joku päämiesten kokous suomessa olisi hieno asia mutta semmoisen odotushorisontin luominen ei kannata niin että se on sitten pettymys jos ei sitä tulekaan vaan kannattaa työskennellä sormet savessa että se sitten myöskin onnistuu ja ja totta kai vaikuttavuus lähialueillamme on tärkeää ja meidän arktisen puheenjohtajuuden painopisteissä on koulutusta meteorologiaa erinäköisiä tällaisia asioita jotka hakevat konkretiaa me tuomme esiin suomen kylmäosaamista suomalaisia ratkaisuja ja ja näytämme käytännössä että meidän yhteiskunta toimii vaikeissakin olosuhteissa sitten mitä tulee näihin muuttoliikeasioihin ja muihin mielestämme on tärkeää että omalla äidinkielellään ihmiselle kerrotaan siitä mikä täällä on pelin henki mikä täällä on pelisääntö ja miten tämä apparaatti toimii koska millä muuten saadaan nämä asiat perille pidän äärimmäisen vahingollisena ihmissalakuljettajia ja ihmiskauppiaita näitä ihmisiä jotka käyttävät hyväksi toisia ihmisiä antavat valheellista tietoa ihmispolot pistävät koko omaisuutensa kun he luulevat että sen kautta tänne pääsee ja sitten kun ei pääse niin ei ole ole hyvä tämän perheenyhdistämisasian ymmärrän ja tällä hetkellä se suurin ongelma ei ei välttämättä ole se että sitä joutuu turkista hakemaan vaan se että syyrialaiset eivät saa viisumeita turkkiin se on se on asia sitten edustaja essayah ja edustaja terho

rauhallisesti jotta voisin vastata vastaan niihin kysymyksiin jotka asiallisesti tehdään ja joihin pystyy vastaamaan edustaja niinistö edustaja niinistö käytetään asiallista kieltä

sanon vain tässä edustaja essayahille ja edustaja terholle että te voitte vaikka kahvikupilla käydä keskustelemassa tämän perussuomalaisten kehitysapumallin ja varmaan siinä fiksuina ihmisinä saatte tämän ratkaistua sitten täällä oli tärkeä edustaja heinäluoman kysymys minä menen nyt yliajalle jo

että mitä eun puolustusyhteistyössä tapahtuu on täysin selvää että sekä että puolustusvaliokuntaa tullaan informoimaan näistä asioista se on ainoa oikea tapa kysymys on varmasti saanko jatkaa menee vähän yli

sanoa kysymys on kapasiteettiyhteistyöstä mahdollisista hankinnoista puolustustarviketeollisuudesta huoltovarmuudesta tämäntyyppisistä ja on tietysti tärkeätä että ei synny mitään duplikaatiota nato rakennetta on myös tärkeätä suomen irlannin itävallan ja ruotsin kannalta että on on niilläkin mailla jotka eivät kuulu natoon mahdollisuus lisätä turvallisuutta ja puolustusyhteistyötä tämä on meidän pitkä linja lissabonin

ranska aktivoi ja se oli hyvä siinä me näimme onko tästä eun yhteisestä puolustuksesta saatavissa jotain

arvoisa puhemies ensinnäkin edustaja niinistö ja useat muutkin kysyivät tärkeätä asiaa näiden kaikkein köyhimpien niin sanottujen ldc maiden osuudesta meidän kehitysavussa oleellistahan tässä on se että kehitysavun sisällä kaikkein köyhimpien eli ldc maiden osuus on kasvanut jo tänä vuonna ja kasvaa myös ensi vuonna siis suomi painottaa omassa kehitysavussaan näitä kaikkein köyhimpiä maita ihan niin kuin tässä peräänkuulutettiin suhteessa bruttokansantuotteeseen kun meillä on koko kehitysavun potti pienentynyt niin myöskin ldc maiden osuus suhteessa bruttokansantuotteeseen on tänä vuonna pienempi kuin viime vuonna mutta ensi vuodelle tähän vuoteen verrattuna myös suhteessa bruttokansantuotteeseen ldc maatuki

huomata että me emme ole missään nimessä siirtäneet painopistettä pois ldc ldc maista vaan päinvastoin sitten taas jos esimerkiksi lukittaisiin tietty prosenttiluku vielä korkeammalle että kuinka iso osa tästä meidän kehitysavusta nimenomaan ldc maihin laitetaan niin silloin voidaan valitettavasti sitten sanoa samalla hyvästit pitkälti meidän avulle näihin tämän hetken pakolaiskriisin lähtömaihin lähi idässä pohjois afrikassa jotka eivät pääsääntöisesti mahdu ldc maamääritelmän piiriin elintasonsa perusteella eli tämä on sinänsä hankalaa palapeliä mutta olen samaa mieltä että nimenomaan köyhimmissä maissa meitä eniten tarvitaan kysyttiin sijoitusmuotoisten instrumenttien monitoroinnista edustaja sarkkinen erityisesti finnfundin osalta olemme jatkuvasti jo edellisinä vuosina nyt myös minun aikanani tiukentaneet ja tarkentaneet finnfundin raportointivaatimuksia niin että jokaisesta sijoituksesta täytyy kertoa vastapuolet summat käydään läpi mikä on on yhteiskuntavastuutilanne varmasti edelleen on tehtävää rahastomuotoiset sijoitukset käydään erikseen aina läpi ja niitä ei tänä vuonna ole yhtäkään tehty vaan aina on toimittu suoraan jolloin myöskin se läpinäkyvyys on helpompaa

edustaja elovaara ja muutamat muut kysyivät minun vaatimuksestani jokaiseen kahdenväliseen maaohjelmaan on nyt luotu niin sanottu team finland osio jossa katsotaan miten sen maan painopisteissä olivat ne sitten vesihuoltoa opetusta tai vaikka verohallinnon vahvistamista voidaan erityisesti suomalaisyritysten ja suomalaisten järjestöjen osaamista hyödyntää mitä toimenpiteitä siihen tehdään ja sitä myöskin mittaroidaan jokaisen maaohjelman osana me emme voi tietysti sanoa että pitää ostaa suomalaiselta vedenpuhdistamolta tekniikkaa silloin jos on joku muu tehokkaampi keino mutta me voimme vaatia ja meidän pitää vaatia että silloin kun me rahoitamme jotain hanketta niin suomalaiset tarjoajat olivat ne järjestöjä team rokkaa tai suomalaista aurinkopaneelitoimittajaa ovat vähintään samalla viivalla kuin kilpailijat tästä esimerkiksi keniassa käydessäni kenian water trust fundin johtajan kanssa kävin hyvin selvän keskustelun että kun olemme ruotsin kanssa rahoittaneet ja kun rahoitamme jatkossa niin ei voi olla niin että kaikki vedenpuhdistamot ovat tanskalaista tekniikkaa jos meillä on vähintään yhtä hyvää tarjolla ja vastaus oli kyllä se että tilanne muuttuu mutta varmasti asiaa pitää

se tyyli millä meidän pitää uskaltaa toimia niin yrittäjien kuin myöskin meidän valtiohallinnon edustajien meillä on ehkä semmoinen tietynlainen haaste edelleen että finpron ja ulkoministeriön suurlähettiläiden välillä kohdemaissa on pallottelua verkon yli kumman vastuulla milloinkin liidien loppuunviennin auttaminen on ja tämän osalta nyt hyvässä yhteistyössä elinkeinoministeri rehnin kanssa on käynnistetty selvitys siitä että joka alueella olisi selkeästi yksi ihminen joka on vastuussa team finland toiminnasta kaikilla suomen resursseilla siellä alueella ja se edellyttää tietysti sitä että jos se on suurlähettiläs niin silloin

on ihan selvää että he ovat rakentaneet varmaan sata vuotta heidän ulkoedustustaan paljon enemmän vienninedistämisen painolla heidän lähettiläillään on myöskin selvät kannustimet siihen henkilökohtaisesti ja heillä on se perinne että lähettiläät kokevat jatkuvasti suomalaislähettiläiden kanssa kun keskustelee niin kuulee että tanskalainen kollega kokee että vienninedistäminen on ihan eri tavalla se ykkösmittari itse olen kyllä sitä mieltä että meidän tähän suuntaan tulee askeleita ottaa se on tänä päivänä yksi keskeinen osa ulkoasiainhallinnon työtä ja toivon että tätä pystymme lähivuosina viemään huomattavasti pidemmälle kuin missä tällä hetkellä näissä asioissa vielä ollaan sitten sanon vielä sen että rahoitus on useimmiten se ykköspullonkaula tänä päivänä varsinkin pk sektorilla johon tässä essayah erityisesti viittasi ja sen osalta on se että tämä hallitus on lisännyt voimakkaasti finnveran vientitakuuvaltuuksia ilman tällaista toimintaa meillä ei olisi turun telakka pelastunut ilman sellaista toimintaa tuhannet suomalaisyritykset eivät olisi voineet saada niitä vientikauppoja mitä onneksi nyt on hieman enemmän saatu tämän

sitten on mahdollista jatkaa keskustelua

rahat luovat perusedellytyksen mutta sisältö tietysti on olennaisesti se mitä tavoitellaan kaikki se mitä nyt koolla olevasta tärkeästä eurooppa neuvoston kokouksesta on kuultu on meidän kannaltamme erittäin myönteistä syyrian osalla kuuluu suomen viesti ja yhteinen eu viesti ja ne ovat yhtenäiset eu selkeästikin on laatinut yhtenäistä strategiaa syyrian suhteen erittäin tärkeätä on ollut se että suomen vuosikausien tavoite siitä että eun puolustusyhteistyötä voidaan konkretisoida syventää on etenemässä sitä on valmisteltu pitkään siitä on ainakin ulkoasiainvaliokuntaa informoitu myös tämän vuoden aikana jo etukäteen oli selvää että tämä joulukuun kokous keskittyy puolustuskysymyksiin syyria on vienyt siellä ensi sijassa ajan mutta mutta päätelmiä on valmisteltu ja näyttää että nyt edistysaskeleita saadaan jopa se rakenneyhteistyö saattaa nyt edistyä jonka artiklaa edellisellä vuosikymmenellä oli mukana neuvottelemassa ja nyt sitä ehkä ensimmäisen kerran ryhdytään soveltamaan soveltamaan suomella pitää olla avoin myönteinen kanta siihen että olemme lähtökohtaisesti valmiita myös osallistumaan rakenneyhteistyöhön se selviää sitten osallistuvien maiden kanssa mitä sen sisällöltä haetaan
arvoisa puhemies jatkan tätä ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja edustaja vanhasen vanhasen pohdintaa todellakin jos nämä ennakkotiedot pitävät lähellekään paikkansa tämä puolustusyhteistyössä eteenpäinmeneminen on kyllä merkittävä muutos euroopan unionin kehityksessä

ja ilman muuta se vaikuttaa meidän ulko ja turvallisuuspoliittiseen asemaan myös silloin yksi kysymys joka meille tulee eteen on se jonka edustaja vanhanen mainitsi lähdemmekö tähän rakenneyhteistyöhön mukaan eli eun puitteissa tapahtuvaan halukkaiden maiden puolustusyhteistyön tiivistämiseen sitähän se tarkoittaa kaikki eivät tule mukaan ja ne jotka lähtevät sopivat keskenänsä mitä tehdään itsekin suhtaudun tähän sinällänsä myönteisesti mutta on erittäin tärkeätä että tämmöisiä ratkaisuja tehdään niin että niillä on eduskunnan tuki ja hyväksyntä ja kansanedustajien ja suomen kansan pitää tietää mitä täällä ollaan tekemässä siksi ajattelen niin että tässä asiassa niin hyvää kuin onkin ulkoasiainvaliokunnan ja suuren valiokunnan informointi on välttämätöntä että koko eduskunta saa selvityksen mitä nyt ollaan tekemässä mihin tämä nojaa ja mihin tämä on johtamassa

samaa mieltä edustaja heinäluoman kanssa ensi viikolla ensin suuren valiokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan yhteiskokouksessa saamme yhteisen informaation pääministeriltä tästä pidetystä kokouksesta mutta olen varma että tämä pidetty eurooppa neuvosto sävyttää erittäin paljon myös ensi keskiviikon utp selonteon loppukeskustelua täällä eduskunnassa sen verran tärkeästä aiheesta on kyse aikanaan kun rakenneyhteistyön artikloita neuvoteltiin perussopimukseen siinä taustaideat vaihtelivat toisaalta saattoi olla kyse siitä että osa jäsenmaista lähtisi luomaan tiettyjä yhteisiä toimintavalmiuksia osa ajatteli että voi olla kyse tiettyjen joukkokokoonpanojen kokoamisesta joka on tietysti sellaista yhteistyötä että ei voida ajatellakaan että kaikki kaksikymmentäkahdeksan ovat mukana vaan väkisinkin porukka on pienempi mutta sinällään siinä rakenneyhteistyön meidän perusedellytyshän oli se että sen pitää olla avointa kaikille rakenneyhteistyön kriteerit täyttäville eli siinä pitää olla oikeus päästä mukaan ja minä uskon että suomella tässä suhteessa ei tule ongelmia olemaan mutta kyllä merkille pantavaa on myös sitten se mahdollinen

puhemies nämä kehitysapuleikkaukset ovat todella suuria jo tälle vuodelle kohdistuneet kohdistuneet leikkauksethan olivat valtavia nimenomaan järjestöistä kun järjestöt joutuivat tosi nopealla aikataululla ajamaan projektejansa alas mistä oli suuri huoli niin oletteko te tehneet seurantaa siitä miten siinä kävi siinähän todellakin jotka alkoivat meni työtä hukkaan koska ne piti sitten kerralla leikata alas tästä olisi hyvä saada lisätietoja että jatkossa vältetään tällaiset virheet sinänsä um on tehnyt evaluointia ja todennut että järjestöt ovat hyvin tehokkaita kehitysyhteistyössä ja sen takia ihmetyttää edelleen että järjestöille ei anneta lisärahaa myös se järjestöjen toiminta on huomattavasti läpinäkyvämpää kuin mitä finnfundin toiminta on ollut mihin nyt tätä kehitysyhteistyörahaa on kohdennettu entistä enemmän ja painopistettä siirretty

arvoisa puhemies minä haluaisin kysyä ulkoministeriltä onko eussa ollut mitään varautumista tai keskustelua suunnitelmista eun

syyriaan sitten kun tilanne sen sallii ainahan mission suunnittelussa oma aikansa menee että saadaan saadaan se sitten integroitua kaikkien eri toimijoiden välillä oikeaksi tosiaankin siviilikriisinhallinnalla voimme vaikuttaa monien ihmisiä pois kotimaastaan ajavien ongelmien juurisyihin sillä voidaan vaikuttaa kestävin tuloksin kohdemaiden oman kapasiteetin oikeusvaltiokehityksen ja hyvän hallinnon tukemiseen se ei yksin poista kuitenkaan ongelmia vaan siinä tarvitaan myös esimerkiksi sotilaallista kriisinhallintaa

puhemies hallitukselle täytyy antaa kiitosta siitä että suomalaisten luottamus ulkopolitiikan hoitoon on vahvistunut tasavallan presidentin ja ulkoministerin johdolla tehtävän työn ansiosta diplomatiaa dialogia tarvitaan lisää ja rauhanvälittämistä missä olemme menestyneet hyvin meidän tulee kantaa vastuuta kriiseistä ja me olemmekin olleet jo kuusikymmentä vuotta rauhanturvaamisen suurvalta neljäkymmentäviisituhatta naista ja miestä on ollut erilaisissa rauhanturvaamis ja kriisinhallintaoperaatioissa mukana ja useampi kymmenen on kuollut ja aika monet loukkaantuneet haluan kiitosta antaa myös siitä että nyt kriha veteraaniohjelma on saatu vihdoin maaliin ja sotilasvammalaki on eduskunnan

avauspuheenvuorossa myös mainitsi olevan yksi painopisteistä ensi vuonna johtamassanne ministeriössä tämä arktisen alueen neuvoston puheenjohtajuus tietysti tuo meille mahdollisuuksia hyvin paljon niin edustaja kanervan mainitsemaan rauhanvälittämiseen kuin näitten kauppareittien avaamiseen kuin myös sen niin sanotun ison kalan pyydykseen saamiseksi niin että valtionpäämiehet voisivat kenties kohdata täällä meillä suomessa ja suomi voisi tältä osin toimia solmujen avaajana kysyisin teiltä ministeri soini vielä näistä keskeisimmistä tavoitteista arktisen alueen

rouva puhemies tämä eun huippukokous on kyllä hyvin tärkeä asia

ja kyllä minä näen ihan samalla tavalla kuin edustaja heinäluoma tuossa tärkeässä puheenvuorossaan että koko eduskunnan tulee saada selvitys tämän kokouksen puolustuslinjoista siellä on mittava linjanmuutos ilmeisesti tapahtumassa ja sillä tavalla on hyvin tärkeää että nimenomaisesti koko eduskunta asiasta selvityksen mutta arvoisa puhemies minä haluan sen verran vielä tätä kehitysyhteistyökeskustelua jatkaa kun tuntuu siltä edustaja terho tai ministeri soini että ette halunneet puhua tästä perussuomalaisten kehitysyhteistyölinjauksesta mutta ennen vaalejahan teillä oli ihan selkeä linjaus te te sanoitte että te haluatte että kehitysyhteistyöhön annettuihin lahjoituksiin saisi verovähennysoikeuden eli tällainen esitys teillä oli näyttävästi esillä ennen vaaleja ja nyt sitten tietenkin haluan kysyä teiltä mitä esitykselle kuuluu aikooko

puhemies me olemme tietenkin sitoutuneet hallitusohjelman mukaiseen politiikkaan jonka hallituspuolueet ovat hyvässä harmoniassa suurella viisaudella ja äärimmäisen tasapainoisesti omista taloudellisista ja poliittisista lähtökohdistaan sopineet smolnassa puolitoista vuotta sitten mitä tulee tähän perussuomalaisten malliin niin puolueena totta kai se on meillä yhä voimassa ja ajamme sitä ajamme sitä eteenpäin olemme saaneet mielestämme varsin hyviä hyviä esityksiä kehityspolitiikkaan sen rahoitukseen mitä hallitusohjelmaan tulee noin muuten voisin voisin kysyä sitten ministeriltä tästä edellä jo esille otetusta arktisesta arktisesta kysymyksestä koska todella mainitsitte sen olevan ulkoministeriön prioriteetti miten tämä sitten näkyy suomihan on arktisen neuvoston puheenjohtajamaa tosiaan pian onko tätä otettu huomioon resursoinnissa ja

arvoisa rouva puhemies täällä on käynnistynyt keskustelu tästä eun puolustuksen yhteistyön syventämisestä se on erittäin tärkeä asia kun pääministeri sipilä oli viime kerralla ulkoasiainvaliokunnassa kävimme tästä aika laajan keskustelun koska hän oli menossa juuri silloin brysseliin tästä keskustelemaan enemmän

kertaan on todennut että suomi suhtautuu myönteisesti eun ulkopolitiikan ja puolustuspolitiikan syventämiseen se on se peruslähtökohta mutta ensi viikolla on hyvä puhua tästä perusteellisemmin

puhemies palaan sinne arktisiin kysymyksiin olin itse vuonna yhdeksänkymmentäkuusi allekirjoittamassa suomen hallituksen puolesta tätä ottawan julistusta ja ja arktisen neuvoston perustamiskokouksessa ja nyt kun palasin noihin asiakirjoihin niin huomasin että paitsi yhteistyötä ja koordinaatiota siinä erityisesti painotetaan alkuperäiskansojen oikeuksia ympäristöä kestävää kehitystä nyt kun katsoo maailmaa katsotaan sitä sitten itään venäjän suuntaan tai katsotaan sitä länteen yhdysvaltain presidentinvaalien jälkeen

täysipainoisesti mukana olisin kysynyt ministeriltä miten näette ehkä näitä ristiriitojakin arktisen neuvoston työssä ajatellen tätä suomen tulevaa puheenjohtajakautta

arvoisa rouva puhemies minä puhuisin syyriasta olemme viime viikkoina voineet todistaa kauhistuttavia tapahtumia syyriassa syyrian diktaattori al assad surmaa häikäilemättömästi omia kansalaisiaan verisessä sisällissodassa jossa vastapuolet eivät ole sen kummempia assadin kumppanina näissä rikoksissa on ollut venäjä venäjän taustavaikuttimia voi yrittää analysoida mutta venäjän toimintaa ei pidä ymmärtää siinä mielessä että sitä pitäisi lainkaan hyväksyä euta ei ole kuunneltu rauhan aikaansaamiseksi mutta kun on kyse miljardien jälleenrakentamisesta silloin varmaan eutakin tarvitaan kysyn miten eu aikoo suhtautua tällaiseen projektiin johon ei pitäisi innostuneesti mennä mukaan

tiedossani on tilanteita eräästä kriisimaasta jossa epäillään että läheisessä yhteistyössä suomalaisten kanssa toimineet paikalliset työntekijät ja heidän perheensä ovat joutuneet painostuksen ja jopa vainon kohteeksi terrorististen ääriryhmien tahoilta projektin päätyttyä kysynkin teiltä ministeri soini voisitteko harkita humanitaarista viisumia tai muuta erillistä ratkaisua

tilanteisiin jotta jatkossakin voitaisiin turvata se että suomalaiset esimerkiksi kehitysyhteistyöntekijät tai kriisinhallintatyöntekijät saavat apua ja tukea paikallisilta niin että he uskaltavat tulla auttamaan

arvoisa puhemies ensinnäkin haluan kiittää myös hallituspuolueita siitä että me ymmärrämme varmasti sen tärkeyden mitä brysselissä on eilen keskusteltu ja mihin se parhaimmillaan voi johtaa haluaisin kuitenkin kysyä ministeri soinilta hypätä oikeastaan yhdistyneiden kansakuntien ykn tilanteeseen ja tulevaisuuteen ruotsi yhtenä pohjoismaana aloittaa turvaneuvostossa jopa puheenjohtajana ja pohjoismaalainen ajattelu pohjoismainen malli nousevat varmasti esille niin tasa arvon hyvinvointivaltion muidenkin elementtien osalta samaan aikaan toki jännite usan venäjän ranskan kiinan ja ison britannian muodostamassa viisikossa on ilmeinen miten te ministeri soini aiotte vaikuttaa siihen että suomi ja ruotsi yhdessä menestyvät yhteisten tavoitteiden osalta

arvoisa rouva puhemies suomi on vuosien varrella osallistunut kokoaan suuremmalla tavalla rauhanturvaamiseen ja tämä on erittäin hienoa me emme kuitenkaan aina voi olla jatkuvasti jokaisessa maailmankolkassa vaan on pohdittava miten rajalliset resurssimme kohdennetaan viime vuosina tehty operaatioiden fokusointi on selkeyttänyt suomen osallistumista rauhanturvatoimintaan

puhemies eräässä puheenvuorossa aikaisemmin kutsuttiin näitä suomen kehitysyhteistyöleikkauksia kiusallisiksi itse kokisin kyllä että kyse ei ole siitä että ne ovat kiusallisia vaan siitä että ne ovat häpeällisiä me elämme keskellä historiallista humanitääristä kriisiä historiallista humanitääristä kriisiä ja tähän suomi on vastannut leikkaamalla lähes puolet meidän kehitysyhteistyömäärärahoista leikkaamalla meidän pakolaiskiintiötä ja vaikeuttamalla sotaa paenneiden ihmisten

kun näistä kehitysyhteistyöleikkauksista täällä puhutaan niin selän takaa silloin tällöin kuuluu riemunkiljahduksia mutta itse kuitenkin uskon että että suomen hallitus ymmärtää että tämä asia ei missään nimessä ole meille kunniaksi se että me olemme pudonneet edistyksellisten pohjoismaiden viiteryhmästä ei meille kunniaa tee sen takia kysyisinkin ministereiltä onko meillä tavoitteena kuitenkin tehdä konkreettinen suunnitelma ja aikataulu siitä miten kehitysyhteistyömäärärahoja tullaan nostamaan nolla pilkku seitsemän tasolle

yritän tiivistää edustajat ruoho ja haavisto ja muut kysyivät kriisinhallinnasta tämä on äärimmäisen osana kansainvälistä vastuunkantoa ja yhteisen turvallisuuden rakentamista painotamme kokonaisvaltaisuutta niin sotilaallisen kuin siviilikriisinhallinnan kanssa olen järjestänyt yhdessä turkin kanssa rauhanvälitysaamiaisen new yorkissa meidän mielestämme turkin kanssa pitää olla keskusteluyhteys vaikkakin samaan aikaan tuomitsemme ihmisoikeusloukkaukset ja sensuurin ensi vuonna arvioiden mukaan sotilaallisiin ja siviilikriisinhallintatehtäviin osallistuu viisisataakymmentä suomalaista maantieteelliset painopisteet ovat libanon irak afganistan kosovo georgia ja ukraina ja aivan oikein kuten edustaja pelkonen sanoi tätä on tiivistetty ja vaikuttavuutta lisätty suurimmat operaatiot ovat unifil libanonissa koulutusoperaatio irakissa ja resolute support operaatio afganistanissa missä vierailin paikan päällä edellisten vuosien

edellyttää lisäbudjettia siviilihenkilöstön osallistumiseen kriisinhallintaan esitetään viittätoista miljoonaa ja ja nolla pilkku viisi miljoonaa kohdistetaan rauhanvälittämiseen ja näissä ollaan aika usein eu maiden kanssa tekemisissä sitten tästä arktisesta asiasta

se on se on tärkeä meillä on siellä painopisteitä meteorologiaa ympäristöä kestävää kehitystä koulutusta nimenomaan että että myös alkuperäiskansat saavat koulutusta pääsevät koulutukseen on liikenneyhteydet koilliskaapeli sitten kun on tämä niin sanottu musta sade joka joka sulattaa jäätiköitä niin

jäänmurtajat me voimme kertoa että suomessa pidetään kaikki satamat auki arktista aluetta ei saa militarisoida se on myöskin iso turvallisuuspoliittinen kysymys mutta sitten tämä erinomaisen tärkeä kysymys niistä sisäisistä ristiriidoista tässä on kyllä nähtävissä myöskin tämä puoli kanadassa trudeau tuli valtaan niin kanada tavallaan kurottautuu enemmän nyt amiraali papp joka oli aivan erinomainen amerikan suurlähettiläs erosi jo ehkä tämän uuden hallinnon takia sitten humanitäärinen viisumi kyllä voin sitä harkita käytännössä afganistanissa kun kävin niin kuulin että suomen suurlähetystössä työskentelevät afgaanit eivät uskalla turvallisuussyistä kertoa perheensä ulkopuolelle missä he ovat töissä kyllä tämä on tiedossani ja sitten edustaja skinnari teille kun pohjoismaiden yhteistyö tapaan margot wallströmin oslossa ensi tiistaina ja kaikki pohjoismaat ovat koolla nimenomaan tämä on se meidän viiteryhmämme ja tätä kautta
ministeri mykkänen kolme minuuttia

ensinnäkin edustaja mikkonen kysyi järjestöjen avusta erityisesti joita aiemminkin kosketeltiin kysyttiin miten sitä on seurattu no nyt niin kuin tässä tuli mainittuakin evaluaatio on menossa ja siitä on ensimmäinen osa julkistettu kaksi seuraavaa osaa valmistuvat kesään mennessä ja sen pohjalta saadaan kuva miten järjestöt tällä hetkellä pystyvät töitään tekemään meillä oli eilen itse asiassa näiden kahdenkymmenenkahden ohjelmatukijärjestön kanssa tapaaminen jossa myös käytiin tilannetta läpi ja on nyt varmistettu ensi vuodelle vakaa rahoitus ja sitten sitä seuraaville vuosille pyritään nelivuotisiin rahoitusjaksoihin jolloin näillä isoilla järjestöillä olisi nykyistä ja itse asiassa koskaan aiemmin ollutta vakaammat olot ja meillä myöskin on helpompi arvioida pitkäjänteisemmin heidän tuloksiaan

lähtee siitä että ne järjestöt joita siinä ensimmäisessä osassa arvioitiin tekevät tehokkaasti työtä evaluaatio ei toki sano että kannattaisi siirtää vaikka humanitäärisestä avusta järjestöille rahaa tai ei sano että esimerkiksi maakohtainen kehitysyhteistyö tai finnfundin kautta luotavat työpaikat olisivat jotenkin tehottomampia tavallaan tämmöisiä johtopäätöksiähän mitä tässä ehkä edustajat vähän

hyvin selväksi kun tässäkin muutamat puheenvuorot loivat vaihtoehtoihin että hallitus panostaa nyt finnfundiin ja investointimuotoiseen rahoitukseen ja sitten vähentää järjestöiltä että nämähän eivät ole vaihtoehtoisia investointimuotoinen rahoitus on mahdollista sen takia että se ei ole kehysmeno

suunnan pitää olla ylöspäin ensi vuonna nostamme hienoisesti kehitysavun osuutta myös bktstä ja myös euromääräisesti kaikki me tiedämme että kun leikataan kouluista sairaaloista joka paikasta niin emme me voi sitä kolmeasataa miljoonaa kerralla lähteä palauttamaan sanoisin että puolen vuoden kokemuksen perusteella vähintään yhtä paljon niitä afrikan

mittaamalla paremmin hyödyntämällä parhaita kansainvälisiä kumppaneita niin me saamme selvästi enemmän aikaan kuin mitä on on toistaiseksi saatu aikaan näin uskon edustaja uotila kysyi eun tulevaisuudesta siihen otan kauppaministerinä sen verran kantaa että uskon itse vahvasti että back to the basics sisämarkkinoiden syventäminen erityisesti digitalisaation kautta meillä oli berliinissä maanantaina suomalaisen musiikin verkottuminen saksalaisen musiikkiteollisuuden kanssa ja siellä on paljon ongelmia tekijänoikeuksien puolella vaikka suomalaisen musiikkivienti onkin onneksi kymmenkertaistunut kymmenen vuoden aikana keskustelin myös saksan talousministerin gabrielin kanssa maanantaina ja hän oli myönteinen siitä että he näkevät kyllä kaiken retoriikan ohella että pitää edetä vapaakauppasopimuksessa esimerkiksi japanin kanssa ensi vuoden aikana edetä ympäristöystävällisten tuotteiden tullialennusten kanssa ja näitä meidän pitää vahvasti ajaa puolustuksen alalla myös sisämarkkinoiden syntyminen osittain yhteisen innovaatiorahaston

puhemies on hienoa että ulkoministeriö on huomioinut suomalaisen rauhanturvaamisen merkityksen mielestäni suomi on edelleen rauhanturvaamisen suurmaa ja erityisesti myös rauhanvälittämisen suurvaltio ja toivottavasti sillä puolella pystytään saamaan aikaan merkittäviä tekoja myös ensi vuoden aikana täällä salissa on käyty paljon keskustelua syyriasta ja sen tilanteesta tilanne on äärimmäisen haasteellinen ja surullinen täältä katsottuna on kovasti arvioitu eun mahdollisia onnistumisia siellä yk onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla kysyisin ministerin näkemystä miten arabivaltiot ovat osallistuneet tähän syyrian tilanteen auttamiseen

puhemies vielä tästä kehitysavusta tosiaankin budjetista löytyy selkeitä lukuja sivulta tässä on selkeä taulukko näistä kehitysapumenoista ja todellakin tänne umn momentille kaksikymmentäneljä kolmekymmentä kuusikymmentäkuusi tehdään kehitysapuun kolmenkymmenenseitsemän miljoonan lisäys suhteessa viime vuoteen ja sitten täytyy ottaa huomioon se että on myös kahdeksan muuta hallinnonalaa mihinkä on tehty lisäyksiä suhteessa viime vuoteen tehdään lisäyksiä yhteensä kuusikymmentäneljä miljoonaa kehitysapuun ja täytyy vielä todeta se että kun

ensi vuonna käytetään

miljoonaa niin miten

arvoisa puhemies on kylmä arvovalinta hallitukselta leikata kaikkein köyhimpien ja heikko osaisempien auttamisesta kehitysavusta hallitus leikkaa massiivisesti kehitysyhteistyöstä tilanteessa jossa globaali pakolaiskriisi edellyttää että enemmän auttaisimme ihmisiä kriisien alkulähteillä vihreiden vaihtoehtobudjetissa on sata miljoonaa euroa lisää kehitysyhteistyölle

että kehotan hallitusta ottamaan tämän mekanismin käyttöön tai keksimään jotakin muuta vastaavaa mutta minulla herää huoli myös ilmastorahoituksen riittävyydestä koska näitä päästökauppatuloja ei ole enää ohjattu ilmastorahoitukseen toivon ministeriltä selvitystä siitä miten suomi on hoitanut köyhien maiden ilmastorahoituksen

ministerin suusta kuulimme juuri että kaikkein köyhimpiä maita ei ole meidän kehitysyhteistyössämme suinkaan laitettu syrjään tai unohdettu minä nyt haluaisin vielä muistuttaa että että finnfundin hankkeista yli kuusikymmentä prosenttia kohdistuu kaikkein köyhimpiin maihin ja myös hauraisiin valtioihin ja siinä on se kolikon kääntöpuoli sitten mistä kauhea huuto luonnollisesti alkaa kun tulee sitten hankaluuksia minusta erinomainen huono hyvä esimerkki on tämä

erittäin vaikeissa olosuhteissa myös toimimaan jos valitsisimme maita ja jos finnfund valitsisi maita joissa demokratia toimii ihmisoikeudet pelaavat ja niin edelleen niin

mainitsi tanskan ja ruotsin esimerkkinä siitä miten he ovat jo käyttäneet edistyksellisemmin edistyksellisemmin yksityisen sektorin rahoitusta kehitysyhteistyössä tapasin taannoin toistakymmentä afrikkalaista ulkoministeriä pohjoismaisten ministerikollegoitten kanssa tuolloin hyvin yksiselitteinen viesti näiltä afrikan ministereiltä oli se olivat sitten köyhempiä tai vähän vauraampia afrikan maita että me toivomme teidän kanssanne sellaista yhteistyötä jossa on mukana yksityinen sektori kehitätte meidän infraa ja luotte ihmisille työpaikkoja sillä estetään se mahdollinen seuraava suuri muuttoliike tässä tässä maailmassa että afrikkaan luodaan toivoa ihmisille nyt on hyvin tärkeää että suomi on luonut välineitä suomi on panostanut tähän puoleen ja on on mukana muiden pohjoismaiden kanssa auttamassa ihmisiä ja ja toteuttamassa tätä toivon halua mikä siellä ihmisillä on haluaisin kysyä ministeriltä miten näette että tämä työ on lähtenyt liikkeelle finnfundiin on lisätty pääomaa beam hanke ilmeisesti joka nyt lanseerataan ensi viikolla on ollut todella kysytty muun muassa vietnamissa miten näette liikkeelle ja ennen kaikkea sen miten pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät näihin mukaan

toistan aikaisemman kysymykseni ministeri soinille oletteko huolissanne siitä että että suomessa tehdään vääränlaisia turvapaikkapäätöksiä irakilaisten suhteen onko kenties niin että eurooppalaiset yleensä ovat liian lepsuja vai tuleeko suomeen vain jostain syystä aivan erilaisia turvapaikanhakijoita irakista kuin muualle eurooppaan sitten tästä ilmastorahoituksesta yleensähän katsotaan että ilmastorahoituksen tulisi olla erillinen kehitysyhteistyörahasto suomessahan näin ei ole myöskin on on suositus olemassa että että ilmastosopeutukseen tähtäävän rahoituksen pitäisi olla noin puolet kokonaisrahoituksesta mikä on laita meidän kanssamme pääsemmekö tähän ja miten ministeri mykkänen näette finnfundin käytön instrumenttina

tukeeko se ilmastosopeutusrahoituksen tarvetta vai vai onko se luonteeltaan sellainen joka pikemminkin suuntautuu muunlaisiin investointeihin

suomen ulkopolitiikan yksi tärkeä tavoite on lähialueiden vakaus ja taloudellinen yhteistyö lähialueillamme lähialueillamme suomelle avautuu aivan ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä hyvää lähialueellamme arktisen neuvoston puheenjohtajana ensi vuoden alusta kolmen vuoden ajan kysynkin ulkoministeri soinilta suomi on aina ollut venäjälle tärkeä kauppakumppani ymmärtäen toki tämän nykyisen pakotepolitiikkatilanteen mikä on teidän näkökulmanne suomen ja venäjän välisen kaupan mahdollisuuksiin

puhemies olemme puhuneet paljon maahanmuutosta ja ulkomaalaisten oikeuksista olisin oikeastaan ministeri soinilta kysynyt mikä on tilanne suomalaisen henkilön auttamisessa ulkomailla suurlähetystöissä olen itse saanut yhteydenottoja muun muassa koreasta suomalainen nuori nainen oli siellä joutui pahoinpidellyksi täysin selvin päin ei saanut apua suurlähetystöstä edes hätäapua tulkkaukseen hänet jätettiin yksin ja vanhemmat täältä onneksi auttoivat mikä se tilanne on toinen tilanne on se että kiinalainen kiinalainen äiti on adoptoitujen lastensa kanssa kiinassa hänellä on suomalainen vakavarainen mies suomessa he eivät saa suomeen lapsiaan he he eivät ole täysin millilleen noudattaneet kansainvälistä adoptioneuvontaa mutta tilanne on kohtuuton hänellä on lapsi suomessa miten näissä tilanteissa lähetystö auttaa suomalaisia ulkomailla eikä aina vain ulkomaalaisia

puhemies palaan vielä suomen suhteisiin naapuriin ja viestintään minusta on tärkeää että suomesta lähtee aina oikea viesti maailmalle mutta näitten kotimaan ikävien tapahtumien yhteydessä on sosiaalisen median kautta tahallisesti välitetty virheellistä virheellistä viestiä meidän toiminnastamme ja tämähän saattaa häiritä suomen kuvaa saattaa jopa vahingoittaa suomen suhdetta toiseen valtioon kysyn teiltä mitä me voimme tehdä täällä suomessa tällaiselle ikävälle toiminnalle

täällä edustaja vanhanen muisteli kahdenkymmenenviiden vuoden takaisia ja totesi presidentti koiviston silloiset sanat kun koivisto totesi että valtio joka velkaantuu ja jonka vaihtotase on alijäämäinen ei voi antaa vastikkeetta rahaa ulkomaille se oli silloiselle ministerille aika kova isku isku mutta siitä selvittiin arvoisa puhemies kehitysyhteistyömäärärahojen taso on tietysti tärkeä mutta kyllä vielä paljon tärkeämpi on se miten nämä varat käytetään miljoonaa on iso summa olen erittäin tyytyväinen siihen että ministeri mykkänen kertoi tästä laina ja sijoitusmuotoisesta kehitysyhteistyöstä sen monipuolisesta vaikutuksesta ja mahdollisuuksista käyttää sitä hyvin monipuolisesti siksi vähän ihmettelen että taitaa olla rkpn ja vasemmistoliiton suunnalta vastustusta tälle toiminnalle

tarvitsevat kunnon korotuksen ja meidän vastalauseessamme esitämme kahtasataakolmeakymmentäviittä miljoonaa lisää kehitysyhteistyömäärärahoihin mutta ystäväni ministeri soini ei ole vielä ehtinyt vastaamaan siihen kysymykseen jonka ensimmäisessä debattipuheenvuorossani esitin ehkä johtuen siitä että samalla siinä piikittelin tätä perussuomalaisten epäjohdonmukaista hädänalaisten auttamista maailmalla elikkä palaan siihen kysymykseen mistä brysselissä on eilen puhuttu että kun aleppon piiritetystä kaupungista nyt evakuoidaan hädänalaisia haavoittuneita ihmisiä niin pääministeri sipilä eilen näki mahdollisuuden että suomi voisi olla mukana projektissa jossa näitä todella hädänalaisia haavoittuneita ihmisiä otettaisiin euroopan maihin muun muassa suomeen ulkoministeri soini on tästä mieltä

kansainvälisen politiikan tilanne on monimutkaistunut euroopassakin viimeisten vuosien aikana erittäin nopeasti on ukrainan kriisiä on syyrian sotaa ja katseet kyllä kääntyvät kansainväliseen yhteisöön ja siihen miten yhdistyneet kansakunnat ja euroopan unioni ovat pystyneet näissä kriiseissä toimimaan

värderade talman edustaja kankaanniemelle en tiedä oliko edustaja kankaanniemi ehkä valmiiksi vähän puolustusasemissa kun tulkitsi kysymyksen kritiikkinä rahoitusinstrumentteja toki saa olla paljon kysymyksenähän lähinnä oli se miten tämä instrumentti soveltuu nimenomaan tähän ilmastosopeutusrahoituksen toteuttamiseen

ensinnäkin lyhyesti edustaja adlercreutzille sanoisin ettei tänne tule vääriä turvapaikanhakijoita heillä vain ei ole turvapaikkaperusteita mikä taas johtuu siitä että ihmiset yrittävät käyttää turvapaikkaväylää vaikka heillä on muita muita syitä köyhyyttä ja ja tämmöistä näin mikä ajaa ajaa heitä tulemaan edustaja uotilan puheesta tuli mieleen tästä että otettaisiin näitä haavoittuneita mukaan se itse näkisin sen kyllä tärkeänä asiana mutta muistuttaisin semmoisesta asiasta minkä kokemuksesta olen itse nähnyt lapsista joilta omat vanhemmat ovat katkoneet luita että he näyttäisivät säälittävämmiltä heistä itse asiassa käytetään tällaista sanaa kuin hämähäkkilapset koska hehän ovat muuten terveitä ja he saattavat liikkua nopeasti minä toivoisin että tällaista ei pääsisi tapahtumaan minulla oli vielä toinen kysymys mutta enää en ehdi

ministeri soinia myönteisestä vastauksesta liittyen mahdollisuuteen harkita näitä humanitäärisiä viisumeja erityistapauksissa mutta pidän kaiken kaikkiaan huonosti harkittuna sitä valintaa että kehitysyhteistyöleikkaukset ovat kohdistuneet nimenomaan kansalaisjärjestöihin sillä on todettu että juuri niiden tekemä kehitysyhteistyö on tuloksellista ja tehokasta ja kohdistuu sinne ruohonjuuritasolle jossa esimerkiksi tukea ohjataan koulutus ja terveydenhuoltopalvelujen kautta suoraan kansalaisille ja niiden joukossa ovat esimerkiksi vakiintuneet suomalaiset lähetysjärjestöt on hyvin valitettavaa että nämä ovat joutuneet monelta osin ajamaan projektejaan ja toimintaansa alas näiden leikkausten vuoksi

soini puhuitte puheenvuorossanne lähetystöverkon säilyttämisestä ja että tämän hallituskauden aikana ei enää lähetystöjä lakkauteta vaan suunta on nyt toinen tästä täytyy antaa kiitos tämä on tärkeä asia ja asia johon ulkoasiainvaliokunta on usein täällä puuttunut

siinä että nämä asiakkaat tavoitetaan onko tässä hallituksella ajatuksia miten tätä aktiviteettia lisätään ehkä tähän lisään vanhan ajatuksen tämmöisistä läppärilähettiläistä en puhu silloin kiertävistä suurlähettiläistä vaan vaan vähän vaatimattomammin resursoiduista lähettiläistä jotka istuvat paikan päällä osallistuvat eu koordinaatioon ja ja edustavat suomea vaikka suurta lähetystöä ei olekaan
ja sitten ministereiden puheenvuorot loppuun ministeri soini kolme minuuttia

arvoisa rouva puhemies yritän muutamaan vastata aloitan edustaja uotilasta suomen pakolaiskiintiö on seitsemänsataaviisikymmentä ja sitä painotetaan tällä kaudella nimenomaan syyrialaisten pakolaisten vastaanottamiseen sitten edustaja merelle en tunne tuota yksityiskohtaa mutta otan selvää nimenomaan suomalaisen suurlähetystö ja konsulitoiminnan yksi keskeinen tehtävä on suomalaisten auttaminen hädässä ulkomailla eli varmaan voimme tähän palata sitten näistä kehitysapumääristä kun puhutaan rahasta eikä puhuta pelkästään joistain abstrakteista prosenteista niin vihreät ja rkp olivat hallituksessa vuosina kaksituhattaseitsemän viiva kaksituhattayksitoista silloin vuonna kaksituhattayhdeksän rahaa kehitysapuun yhdeksänsataaviisitoista miljoonaa nyt kahdeksansataakahdeksankymmentäyksi miljoonaa ettei totuus unohdu sitten edustaja haavisto tämä on hyvin tärkeä asia esimerkiksi kyllä aika piinallinen hetki oli kun slovakiassa joka nyt on eu puheenjohtaja edellisen hallituksen aikana lakkautettiin suomen suurlähetystö etenkin meidän pitäisi vahvistaa meidän suurlähetystöverkkoa esimerkiksi tämänkaltaisissa maissa kuin filippiinit niin ikään edellisen hallituksen aikana lakkautettiin tämä hallitus korottaa nyt bogotan missä on saatu erittäin merkittävä ratkaisu viisikymmentä vuotta kestänyt sota on saatu lakkaamaan tämä on hyvä investointi suomalaiseen työhön yrittämiseen ja ja muuhun täällä oli monta muutakin hyvää kysymystä hybridivaikuttamisesta ja ja muusta mutta tämä kehitysavun perillemeno oma näkemykseni on ja myös uskon että tiedän jotain kansalaisten näkemyksistä että ihmiset eivät vastusta kehitysapua he he haluavat että se menee perille se mitä vastustetaan voimakkaasti on se korruptio läpimätä systeemi joka useissa maissa hallitsee oliko se edustaja paloniemi joka hyvin hondurasin vesiprojektista eivät suomalaiset halua kaataa miljoonia hankkeisiin joista ei tule mitään ja sitten järjestöt olen edustaja räsäsen kanssa samaa mieltä että että lähetysjärjestöt saavat tehokkaasti apua perille vaikka tässä ei nyt kenenkään pitäisi omista asioistaan puhua niin minä luotan paljon enemmän pyhään roomalaiskatoliseen kirkkoon kuin johonkin valtioon että menee kehitysapu perille ja saattaa mennä semmoisen filosofiankin puitteissa jonka voin hyväksyä

arvoisa puhemies ensinnäkin edustaja karimäki viittasi ilmastorahoituksen tasoon toistan vielä sen että meillä investointimuotoisen rahoituksen kautta erityisesti ilmastorahoituksen määrä kasvaa ja se on siis myös monen muun maan käyttämä metodi että nimenomaan investointimuotoista riskijakorahoitusta siihen suunnataan voisimme päästökauppatuloihin liittyen tietysti tehdä niin kuin moni muu maa esimerkiksi saksa tekee että päästökauppatuloja korvamerkitään uusiutuvan energian investointitukiin mutta se ei tietysti käytännössä muuttaisi muuta kuin kirjanpitoa kun tällä hetkellä me temin määrärahoista maksamme investointituet joita maksetaan enemmän kuin päästöhuutokauppatuloja tulee niin että en sinänsä

ei kannata liioitella sitä muutosta mikä on sen jälkeen tapahtunut adlercreutz viittasi tähän ilmastorahoitukseen myöskin sopeutumiskeinojen osalta kyllä myös semmoisia hankkeita toki rahoitetaan missä pyritään nimenomaan vahvistamaan vaikkapa saarialueiden alavien

pääpaino suomen veronmaksajien ja suomalaisen investointirahan käytössä on vähentää ilmastopäästöjä jolloin me itse asiassa yhdellä eurolla tekemällä vaikka turkanaan

tuottaa lähes viidenneksen lisää kenian sähköverkkoon sähköä koko kenian tämän hetken tuotannosta saamme paljon enemmän aikaan kuin vaikkapa kotimaisilla tuotantotuilla joita nyt aiempaa tarkemmin jatkossa katsotaankin valitettavasti vaikka adlercreutz toisin sanoi edustaja wallinin nimissä oleva muutosesitys kyllä tähtää todella sadankolmenkymmenen miljoonan euron leikkaukseen finanssisijoituksista ja vielä poistaisi sen kymmenen miljoonan euron korotuksen

miten saadaan pk yritykset erityisesti mukaan ja todella tällä nyt tämän vuoden sadankolmenkymmenen miljoonan euron pääomakorotuksella miljardin investoinnit käynnistyvät joissa jokaisessa on suomalainen ratkaisutoimittaja tältä puolelta taustalla meillä on sinänsä nyt nälkä vielä kasvanut tässä matkan varrella tänä syksynä niin että nyt neuvottelemme seuraavista siis jäljellä olevan neljänsadankahdenkymmenen miljoonan euron investointimuotoisen rahoituksen osalta esimerkiksi maailmanpankin ifcn kautta joka on heidän investointimuotoinen siipensä ja silloin me pyrimme siihen että se miljardia mikä olisi se laskennallinen sama taso vaan esimerkiksi kolme miljardia kun saamme siihen maailmanpankin rahaa mukaan ja niin että siinäkin on aina suomalainen yritys mukana silloin kun se pystyy tarjoamaan sen ratkaisun

muutokseen on pyritty vastaamaan kaikin mahdollisin voimavaroin sen aiheuttamiin lisämäärärahapaineisiin otamme kantaa kevätistuntokaudella eduskuntaan annettavassa puolustusselonteossa valiokunta ottaa kantaa materiaalihankintojen osuuteen puolustusbudjetista mielestäni momenttien välisistä määrärahasiirroista ja puolustusmateriaalihankinnoista puhuttaessa on katsottava kokonaisuutta eli kaikkea materiaalista valmiutta raja niin sanottujen uushankintojen ja ylläpitohankintojen osalta on veteen piirretty varsinaisiin puolustusmateriaalien uushankintoihin ja toimintamenorahoituksella tapahtuvaan joukkojen varustamiseen käytetään vuonna kaksituhattaseitsemäntoista yhteensä noin viisisataakuusikymmentäkahdeksan miljoonaa euroa mikä on lähes neljännes sotilaallisen maanpuolustuksen määrärahoista tämän lisäksi materiaalien kunnossapitoon on suunniteltu käytettävän kolmesataakuusikymmentäviisi miljoonaa euroa yhteensä siis materiaaliseen valmiuteen käytetään ilman arvonlisäveromenoja arvonlisäveromenoja noin yhdeksänsataakolmekymmentäkolme miljoonaa euroa mikä on noin kolmekymmentäyhdeksän prosenttia prosenttia sotilaallisen maanpuolustuksen menoista tämä kattaa valiokunnan aiheellisesti vaaliman niin sanotun kolmasosa kolmasosa kolmasosa ajattelun tavoitteet

ministerin jälkeen voidaan ja on syytäkin käydä debatti tästä teemasta pyydän niitä edustajia jotka haluavat käyttää

tuki ministerille maanpuolustusjärjestöjen rahoituksen kunnollisesta järjestämisestä pysyvällä tavalla eduskunnan tahtoa pitää toteuttaa myös valtiovarainministeriössä ja valtioneuvoston puolella venkoilua ei siinä pidä sallia se on ihan oikein tuki sille pieni kysymys tähän miina asiaan joka on ollut ministerille aika tavalla tämmöinen tärkeä eteenpäinvietävä kun puhutaan ottawan sopimukseen liittyen jalkaväkimiinojen korvaamisjärjestelmästä sehän on aika pitkälle korvattukin mutta ministerin mielestä yksi kulma on korvaamatta missä vaiheessa tämä projekti tällä hetkellä oikein makaa mikä siinä on aikataulu sitten toinen kysymys vaikka tämä ei olekaan mikään kyselytunti maanpuolustustahto oli viimeisimmän tutkimuksen mukaan hiukan notkahtanut minkälaisen tulkinnan ministeri esittää tästä notkahtamisesta ja mitä kenties on tehtävissä tarvitseeko tehdä jotakin että saadaan jälleen komeita lukuja maanpuolustustahdosta

arvoisa puhemies minäkin haluaisin antaa ministeri niinistölle tunnustuksen puolustusvoimain hyvästä johtamisesta ja tarpeellisten uudistusten tekemisestä myös ajatus siitä että reservin määrää vähän kasvatettaisiin on niihin johtopäätöksiin joita on tarve tehdä eurooppalaisessa tilanteessa tapahtuneiden muutosten takia sitten tullaan toiseen asiaan puhuimme tuossa aamupäivällä ulkoministeriön pääluokan yhteydessä aika pitkään eun huippukokouksesta näyttää että siellä tapahtuu nyt erittäin paljon asioita jotka koskevat nimenomaisesti puolustussektoria euroopan unioni ainakin julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan on menossa eteenpäin puolustusyhteistyön tiivistämisessä on tehty päätös operaatioesikunnasta ja ja

on myös tehty päätös puolustusrahastosta ja sitten lisäksi on avattu mahdollisuus tähän rakenteelliseen yhteistyöhön nämä ovat kaikki suomelle erittäin tärkeitä asioita olisi tärkeätä että koko eduskunta saisi nyt nopeasti tiedon mitä on päätetty mikä on suomen hallituksen linja

molempien kollegoiden kysymyksiin mitä tulee ministerin toimintalinjauksiin samoin kuin muutenkin heidän esittämiinsä kysymyksiin mutta samalla kun meillä luultavasti on koko lailla yhtenäinen käsitys siitä että suomen oman kansallisen turvallisuuden kannalta ensisijaisinta on aina pitää asiat omissa käsissä on myöskin hyvin hyödyllistä samaan hengenvetoon todeta että myös kansainvälinen yhteistyö nykyisen kaltaisessa turvallisuusasetelmassa on erittäin välttämätöntä monista monista hyvin kouriintuntuvista syistä johtuen kysyisin miten ministeri arvioi kuinka kustannustehokasta kun nyt on puhe budjetista

on kansainvälisen yhteistyön lisääminen ja itse asiassa kuinka pieni osa loppujen lopuksi meidän koko puolustusbudjetistamme tänä päivänä on kansainvälistä yhteistyötä onko ministerillä visiota siitä että siinä sektorissa meillä on vielä käyttämätöntä kapasiteettia

arvoisa herra puhemies todellakin turvallisuuspoliittinen maailma on muuttunut totaalisesti siitä niin kuin ministeri sanoi kun puolustusvoimauudistusta toteutettiin ja se on muuttunut rajusti myös siitä hetkestä kun tätä hallitusta kasattiin onkin hieno asia että meillä on motivoitunut ja asiansa hallitseva ministeri puolustushallinnon alalla mutta varsinainen kysymykseni koskee leijona kun tuli julkisuuteen tietoja että sen toimintaa linjataan uudelleen eli se vetäytyy markkinoilta ja keskittyy ydintehtäväänsä mitä seurauksia tästä on onko mahdollisesti henkilöstövaikutuksia ja kun julkisuudessa olleiden tietojen mukaan siitä on päätetty joitakin viikkoja sitten niin miksi se on tullut julkisuuteen vasta

arvoisa puhemies minäkin olisin yhtynyt kiitoksiin ministerille hyvästä tehtävänhoidosta ja ennen kaikkea linjauksistanne eurooppalaisen yhteistyön ja suomi ruotsi ja pohjoismaisen yhteistyön osalta nämä ovat tavattoman tärkeitä sektoreita ja olette ollut niissä hyvin aktiivinen oikeastaan näihin liittyy kysymyksenikin miten näette nyt juuri brysselissä pidetyn kokouksenkin valossa tämän euroopan puolustusrahaston ja näiden uusien mekanismien vaikutuksen omalle sektorillenne jokuhan on sanonut että eu eroaa positiivisesti natosta siinä että se voi budjetoida asioita näihin kysymyksiin ja se voi halutessaan toteuttaa lainsäädäntöteitse muutoksia myöskin puolustussektorilla ja myöskin mitä tämä suomi ruotsi yhteistyö

puhemies täällä edustaja kääriäinen viittasi

pikkasen notkahtanut samaan aikaan jotkut tutkimukset tai kyselyt osoittavat sitä erittäin huolestuttavaa näkökulmaa että suomalaisista aika iso osa jo pitää todennäköisenä että seuraavan kymmenen viiva viidentoista vuoden aikana suomi joutuu aseelliseen konfliktiin joko todennäköisenä tai erittäin todennäköisenä elikkä samaan aikaan kun maanpuolustustahto on tutkimusten mukaan notkahtanut pelko suoranaisesta aseelliseen konfliktiin joutumisesta on kasvanut

valmistautumista pidetään todennäköisenä

arvoisa herra puhemies puolustusvaliokunnan varapuheenjohtajanakin haluan kiittää ministeriä siitä että maanpuolustusjärjestöjen tuki neljäsataaneljätuhatta euroa on nyt palautettu sinne minne se kuuluu ja täytyy toivoa

ensi vuonna tämä taistelu rahoituksen järjestämisen osalta tulevalle vuodelle että että myös jatkossa neljäsataaneljätuhatta tai mikä se summa sitten onkaan mpkn pohjissa on jo olemassa budjettikirjassa ettei siihen valiokunnankaan tarvitse omassa lausunnossaan enää palata saatikka muissa talousarvioaloitteissa ministeri on sodanajan joukkojen kasvattamista viidelläkymmenellätuhannella

tuonut esiin useammassa eri yhteydessä ja kysyn ministeriltä kun katsoin tuota sinivalkoista budjettikirjaa niin en löytänyt tähän nostoon euron euroa millä tavalla tämä sodanajan joukkojen nosto on tarkoitus suorittaa

puhemies tämä vapaaehtoisen maanpuolustuksen rahoitus ja sen palauttaminen jälleen sille ministeri teidänkin esittämällenne tasolle jota vm välillä leikkasi on tärkeä asia siitä kiitos eduskunnalle toivotan myöskin kyllä näihin neuvotteluihin onnea että me saisimme jatkossa tämän veivauksen pois eduskunnan ja valtiovarainministeriön väliltä erittäin merkittävä tieto tällä viikolla tuli asedirektiiviin liittyen siinä suomi sai ajamansa tavoitteen reserviläispoikkeuksesta te ministeri teitte tämän eteen erittäin voimakasta työtä yhdessä sisäministerin kanssa useampaankin otteeseen kuinka kuvailisitte tätä prosessia kuinka se on edennyt ja tämän reserviläispoikkeuksen merkitystä nyt meidän maanpuolustuksellemme
arvoisa puhemies kiitokset ministerille ja edustaja niikollekin alustuksesta edustaja kääriäinen entinen ministeri otti aivan oikein tämän maanpuolustusnäkökulman ja maanpuolustustahtonäkökulman siis nimenomaan tähän kysymykseen ja se liittyy näihin resursseihinkin totta kai monessa mielessä uskoakseni ja alan entisenä tutkijanakin voin omana käsityksenäni sanoa että resursseista aivan varmasti vaikuttaa maanpuolustustahtoon muun muassa se mitä materiaa reserviläiset näkevät meillä olevan käytössä ja mitä pääsevät itse käyttämään silloin tietysti myös kertausharjoitukset ovat hyvin tärkeä osa osa toimintaa haluaisin kysyä näiden resursoinnista kalustosta kerroittekin ministeri aika tarkkaan vielä yksityiskohtaisemmin siitä mihin hankintoihin ollaan kohdentamassa varoja ja mikä on kertausharjoitusten tilanne me tiedämme tosiaan että maanpuolustustahto meidän puolustusratkaisussamme on kuitenkin koko järjestelmän elinehto

herra puhemies minäkin yhdyn niihin kiitoksiin jotka tässä on lausuttu erityisesti tästä kansainvälisestä yhteistyöstä minusta ministeri on hoitanut sen sen osan hyvin jatkaisin

edustaja haavisto aloitti tästä ja suomen yhteistyöstä

miten ministeri näkee myös laajemman pohjoismaisen yhteistyön onko siinä siinä mahdollisuuksia syventää ja parantaa sitä yhteistyötä ehkä jopa stoltenbergin aikanaan linjaamalla tiellä

arvoisa herra puhemies maanpuolustustahto on aivan keskeinen kulmakivi koko suomalaiselle puolustusjärjestelmälle ja sen vuoksi itsekin yhdyn siihen huoleen mikä täällä on esitetty tästä viimeisimmästä mielipidemittauksesta jossa jossa erityisesti nuorten kaksikymmentäviisi vuotiaitten kohdalla jopa kolmekymmentä prosenttia vastasi kielteisesti siihen kysymykseen että jos suomeen hyökättäisiin niin niin olisiko suomalaisten puolustauduttava aseellisesti tämä määrä on on todellakin lisääntynyt ja sitä on on syytä pohtia ja sitä on syytä seurata mihin suuntaan se kehittyy tässä mielessä on tietysti tärkeää että turvataan myös vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja järjestöjen toiminta ja toimintaedellytykset samalla tulisi varmasti pohtia sitä millä tavalla saataisiin suunnattua tämä toiminta niin että se puhuttelisi nimenomaan nuoria ja ja vahvistaisi

vuosina tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksan viiva yhdeksänkymmentäyhdeksän puolustusvoimat menetti seitsemänkymmentäkolme lentäjää siviili ilmailun palvelukseen tuolloin tähän asiaan herättiin varsin myöhään kolmaskymmenes marraskuuta yhdeksässäkymmenessäyhdeksässä päivätyssä muistiossa jonka yksi allekirjoittajista on puolustusministeriö kerrottiin keinot joilla tämä ohjaajapoistuma saatiin pysäytettyä nyt edessä häämöttää uusi lentäjäkato finnairin syksyn lentäjärekrytointiin lentäjärekrytointiin haki viisikymmentä lentäjää puolustusvoimien lentäjille tehdyn kyselyn perusteella tuleviin siviili ilmailuhakuihin tulee mahdollisesti hakeutumaan jopa seitsemänkymmentä prosenttia vastanneista suomella ja sen pienillä ilmavoimilla ei ole varaa menettää yhtään kalliisti koulutettua hävittäjälentäjää ennenaikaisesti erityisesti tilanteessa jossa puolustusvoimien henkilöstöä on muutenkin liian vähän lisääntyneeseen työmäärään nähden

puhemies on tullut esille maanpuolustusjärjestöjen raha mikä puolustusministeriön hallinnonalalta tulee on erittäin hyvä että tämä raha varmistetaan myös ensi vuodelle ja tästä tasosta pidetään kiinni myös seuraaville vuosille olisin kuitenkin tähän asiaan liittyen ottanut juurikin esiin maanpuolustustahdon kehityksen erityisesti nuorten ja naisten osalta on näissä kyselyissä ollut huolta siitä mihin se on kehittymässä ottaisinkin esiin erityisesti vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tilanteen siltä osin että tällä hetkellä kun maanpuolustusvelvollisuus on jokaisella suomalaisella kansalaisella me kuitenkin koulutamme vain vajaat puolet ikäluokasta eli käytännössä naisia ei kuitenkaan kouluteta kriisiajan oloihin olisin kysynyt nimenomaan tästä kriisinsietokyvystä mistä on viime aikoina keskusteltu että millä tavalla voimme vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämisen kautta kouluttaa myös naiset

puhemies myös minä haluaisin osaltani vahvistaa tätä edustaja heinäluoman esiin nostamaa asiaa uutisista mitä kuuluu nyt tuolta euroopan unionin huippukokouksesta täällä verkkouutiset todella kertoo verkkouutiset joka on hyvä lehti että suomi on tehnyt kulisseissa töitä jo vuoden yhdessä ranskan ja saksan kanssa eun yhteisen puolustuksen

mitä tässä puolustusyhteistyön syventämisessä nyt on tapahtumassa mitä uusia linjauksia siellä on tehty mikä on on ollut suomen kanta ja miten esimerkiksi suhtaudumme nyt tähän rakenneyhteistyöhön olemmeko lähdössä mukaan eli puhemies haluan alleviivata ja korostaa ministerille että asia on hyvin iso ja merkittävä ja tärkeä toivon että voitte jo nyt kommentoida sitä jollain tavalla mutta koko eduskunnan on hyvä saada asiasta selvitys

suomen kansallinen etu on nykyään hieman erilainen kysymys kuin vielä joitakin vuosikymmeniä sitten suomen kansainväliseen etuun voi kuulua myös esimerkiksi toisen eu jäsenvaltion puolustaminen tai tai heille avun antaminen tähän tietysti liittyy kansainvälisen avun antaminen joka nykyisinkin kuuluu puolustusvoimien tehtäviin mutta se tietysti laajenee nyt kattamaan eun yhteisvastuulausekkeen keskinäisen avunannon lausekkeen tehtävät tässä tietysti on paljon keskustelua herättänyt nykyisen puolustusvoimien henkilöstön asema tämän kansainvälisen avun antamisessa perustuslakivaliokunnassa tästä teimme lausunnon jossa todetaan että että olisi suotavaa että puolustusvoimien henkilöstöltä joka on tullut palvelukseen tehtäväänsä ennen kuin tämä uusi sääntely sääntely tulee voimaan ja joka sitten käyttää sotilaallista voimaa tämmöisessä tehtävässä olisi suostumus miten puolustusministeri näkee tämän kysymyksen tämähän menee sitten tietysti puolustusvaliokunnan harkintaan
myönnän vielä tässä keskusteluvaiheessa puheenvuorot edustajille pauli kiuru pakkanen

arvoisa puhemies kiitos ministerille mutkattomasta yhteistyöstä sekä puolustusvaliokunnan että hallinto ja turvallisuusjaoston kanssa ja samoin oppositiolle meillä on päälinjoista sangen yhteneväiset kuvat ja näin sen pitää ollakin puolustusministeriö esitti sopimussotilaiden palkkaamiseen kahta pilkku kuutta miljoonaa euroa siis lisätoivetta ja sillä olisi saatu sata henkilötyövuotta valitettavasti tähän tarpeeseen emme pysty vastaamaan kuin noin kymmenen prosentin osuudella siis kaksisataayhdeksänkymmentäkuusituhatta euroa mutta kysymys ministerille kuuluu että kun tänä vuonna on tapahtunut ainakin näin näppituntumalta tuntuu siltä lukuisia onnettomuuksia joissa varusmiehiä tai reserviläisiä on loukkaantunut harjoituksissa ja tietysti kun on paineistettuja tilanteita toimitaan välillä väsyneenä huonoissa olosuhteissa vahinkoja sattuu voiko tällä olla yhteys siihen että kouluttajien määrä suhteessa koulutettaviin ei ole optimaalinen ja ja onko tässä jotain tekemistä myös henkilöstön jaksamisen

oppositiopuolueiden edustajien kanssa puolustus on yhteinen asia ja linja on selkeä siitä ollaan laajasti yhteistä mieltä maanpuolustusjärjestöjen tukirahojen palauttaminen on on todellakin tärkeä asia ja kiitos myös jaoston hyvin yksimielisestä päätöksestä niin kuin ministeri sanoi tämä asia on kaiken kaikkiaan osuvaa ja sujuvaa luettavaa

asedirektiivin eteneminen on tällä hetkellä ehkä sellainen uusin myönteinen asia mistä myös kiitoksen paikka kuuluu mutta esitän kysymyksen ministerille täällä on puhuttu kriisinhallintajoukkojen lähettämisestä mikä tällä hetkellä puolustusministeriön valmius on lähettää jos kenties tulevan vuoden aikana tulee kysely uusille kriisinhallintakohteille

liittyy tähän ulkopuolisen avun antamiseen ja vastanottamiseen ja sotilaan pakottamiseen suostumukseen siihen tehtävään näin näin vanhana ammattisotilaana en voi olla tukemassa ajatusta sillä tavalla että virassa olevat sotilaat voitaisiin määrätä tällaiseen tehtävään määräyskirjalla vaan pitäisi olla vapaaehtoisuuteen perustuen kuten meillä myöskin rauhanturvatehtäviin lähdetään vapaaehtoisuuden perusteella kysynkin ministeriltä miten tässä on otettu henkilöstöjärjestöt huomioon tämän valmistelun aikana ja mikä ministerin näkökulma tähän asiaan on nyt rakentumassa siihen suuntaan että tämä olisi todella vapaaehtoisuuteen perustuvaa ja kun koulutukseen uusia henkilöitä lähtee siinä yhteydessä sitten voitaisiin tuoda selväksi se että myöskin tällaiset tehtävät tulevat palvelustehtäviksi siinä yhteydessä kun on virkaan nimitetty minä korostan sitä että henkilöstö on ollut vahvasti myöskin yhteydessä tästä asiasta ja haluan myöskin kyllä

jaosto on todennut tyytyväisenä sen että puolustusministeri on hyvin hoitanut ministeriönsä johtamisen ja siihen liittyvät ulkosuhteet ja kiitos siitä mutta tässä olisi yksi kysymys vielä tästä venäjä akselin alueesta venäjä on kaliningradiin ottanut käyttöön tämän bastionin meripuolustusjärjestelmän ja on puhuttu että he he pystyvät sillä jopa sulkemaan koko itämeren liikenteen tanskan salmet sulkemalla sulkemalla kun laivue kaksituhattakaksikymmentä hanke on lähtöpohjaltaan sellainen että ollaan hankkimassa neljä valtamerialusta joiden hinta on yksi pilkku kaksi miljardia euroa niin on tullut myös spekulointia siitä että nämä merivoimien haluamat korvetit olisivat helppoja maalitauluja näille venäläisille ohjuksille tässä kysyn ministeriltä sitä ettei vain tässä mahdollisesti olla tekemässä sellaista virhettä mikä tehtiin laivue kaksituhatta strategian aikana jolloin vedettiin tämä ilmatyynyalushankinta alas kaksituhattakolme ja se yksi ainoa tuulialushan joka hankittiin romutettiin pari vuotta sitten koska se hanke oli itse asiassa huono ja se peruttiin kyllä onneksi eihän tässä olla tekemässä samaa virhettä nytten

kehuttu ministeriä niin kyllä kolme minuuttia pitää riittää ettei mene edellisetkin

maanpuolustus on tosiaan yhteinen asiamme yli hallitus ja oppositiorajojen yritän vastata mahdollisimman moneen kysymykseen edustaja kääriäinen kysyi tästä miina asiasta joka on linjattu hallitusohjelmassa ja se tullaan tarkemmin vielä linjaamaan puolustusselonteossa joka annetaan kevätistuntokauden alussa eduskunnalle on tarkoitus että tämä takeoff canister tyyppinen räjähde on ensi vuoden kuluessa testausvalmis sen verran siitä voi tässä vaiheessa kertoa maanpuolustustahdon notkahduksesta edustaja kääriäisen lisäksi ainakin edustaja räsänen ja edustaja jarva mistä tämä johtuu sitä parhaillaan selvitetään tämä oli selkeä seitsemän prosenttiyksikön lasku viimeksi samanlainen lasku tapahtui vuonna tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäkahdeksan kyse on siis näistä mtsn joka vuosi tehtävistä tutkimuksista mutta liian aikaista on sanoa onko kyseessä trendi täytyy muistaa että tässä on kyse tuhannen henkilön otoksesta liian suuria johtopäätöksiä ei kannata yhden vuoden tuloksen perusteella tehdä mutta merkille pantavaa oli että samaisessa tutkimuksessa yleisen asevelvollisuuden kannatus edelleen kasvoi mutta joka tapauksessa näitä syitä hieman pohditaan maanpuolustuskorkeakoulussa parhaillaan käynnissä olevassa tutkimusprojektissa edustajat heinäluoma ja viitanen kysyivät eussa tapahtuvasta puolustusyhteistyöstä olen samaa mieltä että se on merkityksellistä suomen kannalta ja esimerkiksi eurooppa neuvostossa pääministeri sipilä on näistä asioista hiljattain keskustellut voi sanoa että esimerkiksi tämä puolustusrahastokysymys on aivan alkutekijöissään mutta eurooppa neuvostossa on varmaan joitain ajallisia askelmerkkejä tarjottu mutta tästä eu puolustusyhteistyöstä kuten myös pohjoismaisesta puolustusyhteistyöstä tarjoutuu mahdollisuus tietenkin keskustella ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon yhteydessä ensi viikon keskiviikkona ja tietenkin

puolustusselonteon käsittelyn yhteydessä edustaja kanerva kysyi kuinka kustannustehokasta on kansainvälisen yhteistyön lisääminen sanoisin että kustannustehokkuutta voidaan näissä materiaalihankinnoissa erityisesti hakea toistaiseksi sitä ei ole juurikaan saatu mutta nyt esimerkiksi pohjoismaisen yhteistyön puitteissa meillä on tarkoitus tällaista taisteluasuyhteishankintaa tehdä ja toivomme tietenkin siinä kustannussäästöjä saatavan

minä puolestani kiitän puolustusministeriä siitä että poiketen täällä monta kertaa tapahtuneesta puolustusministeri ei ylittänyt aikaa vaan pysyi aikabudjetissa debatti jatkuu jonkun aikaa myönnän puheenvuorot ensi vaiheessa edustajille jotka eivät äsken vielä puheenvuoroa saaneet ja sen jälkeen jatketaan vielä hetken verran

arvoisa herra puhemies vaikeassa taloudellisessa tilanteessa jossa elämme on syytä huolehtia yhteiskunnan perimmäisistä perustoiminnoista erityisesti ottaen huomioon ne jännitteet joita itämerellä on ja viime vuosina myöskin lisääntyneet on aivan keskeistä että suomi joka on päättänyt ainakin toistaiseksi olla sotilaallisesti liittoutumaton maa säilyttää omien puolustusvoimiensa puolesta riittävän puolustuskyvyn ja myöskin pelotteen se on kahdesta syystä tärkeää ensinnäkin sen vuoksi että se nostaa kynnystä

edellisen hallituksen puolustusministeri wallinin toiminnasta jäi minulle hampaankoloon jonkun verran olisin kysynyt häneltä muutaman asian mutta hän ei valitettavasti ole

ensinnäkin yhdyn ministeri niinistöä koskeviin kiitoksiin tehtävien hyvästä hoidosta itäinen naapurimme on keskittänyt asevoimiaan itärajamme läheisyyteen kysyisin

aiheuttaako puolustusministerille huolta venäläisten asevoimien suurestikin lisääntynyt läsnäolo itärajan läheisyydessä eritoten haluaisin tästä vastauksen sitä varten että pohjois karjalan prikaati lakkautettiin kontiorannasta ja ja itärajan pinnassa ihmiset kantavat kovastikin huolta siitä että että venäläiset asevoimat ovat lisääntyneet tuolla läheisyydessä

arvoisa puhemies on selvää että suomi tarvitsee uskottavan oman puolustuksen maamme suvereniteetin turvaamiseksi ja siksi on tärkeää pitää huolta omasta puolustuksesta tiedämme että sodan kuva on tänä päivänä varsin toisenlainen ja huomattavasti moninaisempi kuin ennen tiedämme myös että materiaalikustannukset kasvavat koko ajan ja tarvetta sillä puolella on jo nyt lisäksi odottamassa on monia suurhankintoja ministeri on kertonut että tulevassa puolustuspoliittisessa selonteossa ollaan nostamassa sodanajan joukkojen määrää osittain tämä tämä tapahtuu sen kautta että varusmiehet voidaan ottaa mukaan vahvuuteen mutta myös tämän lisäksi halutaan vielä lisätä määrää miten te näette että sodanajan joukkojen lisääminen vastaa tämän päivän puolustuskyvyn haasteeseen minkä verran se vaatii lisäkustannuksia kun on selvää että jos joukkojen määrää lisätään niin niillä pitää myös olla riittävä varustus ja onko sodanajan joukkojen määrän lisääminen se osio puolustuksessamme johon resurssien sitominen on tässä tilanteessa järkevintä

arvoisa herra puhemies ensiksi tähän sodanajan joukkojen vahvuuden nostamiseen se on erittäin kannatettava ajatus reservissä on enemmän tehtäviä erityisesti siellä paikallistasolla missä alueet tunnetaan ja ja niitä alueellisia kohteita pystytään pystytään puolustamaan varmasti tätä nykypäivää oleva oikea tapa oikeastaan kysyisinkin näistä suunnitelmista onko nimenomaan nyt tarkoitus näitä paikallispataljoonien vahvuuksia nostaa sitten vielä tähän asedirektiiviin josta kysyin ja johon ministeri ei ehtinyt vielä kommentoida tässä täytyy kyllä lausua mitä nöyrimmät kiitokset koko eduskunnalle yksimielisyydestä siitä että tämä oli koko eduskunnan yhteinen hanke edustaja mika kari teki todella paljon töitä kuten edustaja mikkonen vihreissä ja kuten edustaja markus mustajärvi vasemmistoliitossa toivon todella että eu kysymyksissä ja tämmöisissä tärkeissä kansallisissa puolustuskysymyksissä tällainen yhtenäisyys meillä voisi säilyä nyt kun tätä kansalliseen lainsäädäntöön viedään voisimme tätä yksissä tuumin viedä siinäkin

arvoisa puhemies täällä useammissa puheenvuoroissa on jo nostettu esiin puolustusvoimien henkilöstön jaksaminen eikä suotta nimittäin puolustusvoimien henkilöstö on uupumuksen rajamailla ja osin jo uupunut tämä tulee esille niin työnantajan kuin järjestöjenkin tekemissä kyselyissä

yhdyn sekä näihin edustaja savolan kiitoksiin arvioonsa paikallispuolustuksen joukkojen merkityksestä se on yksi niistä johtopäätöksistä jotka on tärkeää tehdä myös eurooppalaisessa kehityksessä ja sotilaallisessa toiminnassa tapahtuneiden muutosten takia meillä on riittävä suorituskyky joka nopeasti on saatavissa jalkeille puolustamaan avainkohteita koko maassa on hyvä että ministeri on ottanut tämän esille sitten jatkan tästä eurooppalaisen puolustusyhteistyön kehittymisestä koska se on nyt se iso tekijä joka ehkä on tässä merkittävästi muuttumassa kun tuossa verkkouutisten aamun ansiokkaassa jutussa edustaja viitanen täällä siteerasi mainittiin että suomi on yhdessä saksan ja ranskan kanssa kulissien takana edistänyt tätä puolustusyhteistyötä niin tiedustelen onko ministeri niinistö tietoinen tästä vuoden aikana kulissien takana tapahtuneesta yhteistyöstä saksan ja ranskan kanssa ja mitä tämä on pitänyt sisällään ja eikö nyt olisi korkea aika avata tämä asia ja kertoa koko eduskunnalle ja ja sitä kautta suomen kansalle mitä täällä

puhemies viime vaalikaudella tehtiin mittavia säästöjä koko puolustusvoimien organisaatioon ja myöskin varuskuntia lakkautettiin joukko osastoja yhdistettiin millä tavalla ministeri näkee tämän ajan nyt tämän sopeutumisen jälkeen myöskin täällä edustaja otti esille tämän henkilöstön jaksamisen mutta millä tavalla tähän kokonaisuuteen on sopeuduttu ja millä tavalla henkilöstö on viety tässä myöskin mukana niin että kun ovat tehtävät muuttuneet ja kuorma lisääntynyt ja sillä tavalla vastuukin myös kasvanut niin onko tässä oikeasti tehty semmoista järkityötä analysoitu näitä henkilöstöryhmiä niin että voitaisiin katsoa että oikeasti jotakin on tehtävissä kun kun väki rupeaa uupumaan minä haluan toistaa vielä ministeri uudelleen sen kysymyksen tehtävään pakottamisesta tai vapaaehtoisuuteen perustuvasta avun antamisesta tai vastaanottamisesta tehtävään lähdöstä minä haluan kysyä siitä sen takia koska koska se on nimenomaan tärkeä jokaiselle sotilaalle joka tällä hetkellä suorittaa tärkeätä tehtävää sotilasammatissa
arvoisa arvoisa herra puhemies eilen suullisella kyselytunnilla nousi esiin nettiäänestämisen mahdollisuus sitä olisi tarkoitus edistää nyt olemme nähneet kokemuksia esimerkiksi usan presidentinvaaleista ja niihin liittyvistä mahdollisista kybermanipulointiuhista

tai tai tämmöistä vaikuttamista ollut itse olen suhtautunut nettiäänestyksen kehittämiseen hyvin myönteisesti mutta nämä viimeaikaiset kokemukset ovat kyllä saaneet minut hieman pidättyväisemmäksi miten ministeri näkee puolustuksen näkökulmasta ja kansan yhtenäisyyden näkökulmasta sen voimmeko ottaa tällaisen askeleen kun huomioimme riskin ulkopuolisesta vaikuttamisesta jos kysymyksessä ovat esimerkiksi presidentinvaalit tai jos mennään vielä pidemmälle jos olisi kysymys kansanäänestyksestä natoon liittymisestä tai ei liittymisestä

arvoisa herra puhemies myös minä haluan palata tähän verkkouutisten uutiseen siitä että kulisseissa jo vuoden ajan on valmisteltu eun puolustusyhteistyön lujittamista ilmeisesti tarkoituksena on rakentaa linnake nimeltä eurooppa ja varmasti tämäntyyppiseen toimintaan on myös tarvetta syytä ja perustelua mutta kun prosessia on jo vuoden verran viety eteenpäin neuvottelupöydissä ja olen itse ollut vuoden verran ulko ja turvallisuuspoliittisen seurantaryhmän jäsenenä niin kieltämättä tulee hieman sellainen olo että olen istunut katseella seuranta ryhmässä kun tästä asiasta ei myöskään seurantaryhmälle tämän vuoden aikana ole kerrottu toistan uudelleen vielä sen mitä edustaja heinäluoma tuossa aikaisemmin sanoi voisiko ministeri hieman aukaista tätä asiaa viittasitte että pääministeri sipilä on keskustellut näistä asioista eurooppalaisissa pöydissä ovatko ulkoministeri soini ja puolustusministeri niinistö olleet myös näissä samoissa pöydissä
arvoisa puhemies kuten kaikki tiedämme puolustusbudjettiesitystä voidaan pitää eräänlaisena minimitasona sen totesimme myös puolustusvaliokunnassa erityisen huolestuneita ollaan tästä materiaalibudjetin osuudesta kokonaisbudjetista ja sen riittävyydestä kysyisin ministeriltä miten te näette tämän kehityksen millä millä tavalla voidaan saada saada rahat riittämään myös tähän materiaalipuoleen ilman että joudutaan tinkimään toimintamenoista myönnän
vielä tässä vaiheessa puheenvuorot edustajille viljanen ja kanerva sen jälkeen ministerille nyt vähän pidempi ehkä viiden minuutin puheenvuoro
arvoisa puhemies yhdyn täällä jo useasta suunnasta puolustusministerille esitettyihin kiitoksiin ministeri ja ministerityö nauttivat luottamusta yli puoluerajojen tämä on erittäin hyvä tilanne itse asiassa tämän tilanteenhan pitäisi olla puolustusministerin kohdalla koska maanpuolustus on meidän kaikkien yhteinen asia kuten täällä on jo useasti todettu täällä on myös tänään paljon puhuttu maanpuolustustahdosta maanpuolustukselle ja ja maanpuolustustahdolle oleellista on se että kykenemme turvaamaan puolustusvoimien toimintaedellytykset niin materiaalin henkilöstön kuin kertausharjoitustenkin osalta tässä talousarviossa nämä kaikki turvataan tavalla joka näissä taloudellisissa olosuhteissa on mahdollista vaikkakin materiaalipuolelle jää rutkasti paineita kuten edustaja blomqvist juuri äsken viimeksi totesi arvoisa puhemies vapaaehtoisella maanpuolustuksella on oleellinen merkitys niin reservin taitojen kuin maanpuolustustahdonkin ylläpidon osalta kuten edustaja savola täällä jo pariinkin otteeseen mainitsi haluan minäkin nostaa esille asedirektiiviä koskevat tuoreet hyvät uutiset suomelle tulevasta poikkeuksesta poikkeus on meille erittäin aktiivisena reserviläisenä ja meidän kaikkien puolesta haluan kiittää kaikkia tämän poikkeuksen puolesta työtä tehneitä yli puoluerajojen samalla haluan kiittää puolustusvaliokuntaa ja jaostoa reserviläisjärjestöjen avustuksen puolustamisesta ja valtiovarainvaliokuntaa siitä että avustus kyetään pitämään tämän vuoden tasolla
edustaja viljanen käytti ensimmäisen puheenvuoron ja sepä lipsahtikin puhemieheltä vähän turhan pitkäksi

herra puhemies tähän verkkouutisten tämän päivän juttuun haluan sen verran ottaa tässä kantaa ettei nyt pidä myöskään tätä hiiren ja elefantin suhdelukua ihan nähdä liian dramaattisessa valokeilassa eu on ja pysyy siviiliorganisaationa eulla ei ole eikä tule mitään viidennen artiklan tapaisia toimintalinjauksia meidän intressimme suomessa on se että euroopan unionin ulko ja turvallisuuspolitiikka olisi uskottavaa ja että sen käytössä olevat metodit voisivat olla omalta osaltaan vahvistamassa tietysti vakautta poliittisesti edesauttamassa neuvotteluprosesseja ja myöskin antamassa lisäarvoa puolustukselle mutta on perusteetonta luoda sellaista kuvaa että euroopan unioni voisi olla jokin sellainen naulakko johon me voisimme turvallisesti päällystakkimme jättää ja kuvitella että asiat tulevat sitä kautta hoidetuiksi on tärkeää pitää asioitten suuruusjärjestys kuitenkin kaikessa yhteydessä mielessä kun tätä keskustelua tältä osin käydään ulko ja turvallisuuspolitiikan kompetenssin parantaminen uskottavuus tai muita esimerkkejä käyttäen kertoo siitä että että eulla on todella paljon petrattavaa
edustaja kanervan puheenvuoro herätti nyt kuitenkin muutaman vastauspuheenvuoron vielä ennen ministeriä myönnän edustajille heinäluoma ja savola vastauspuheenvuorot ja sitten ministeri

pitkää kokemusta turvallisuusasioissa ja myös ulkopolitiikan ja puolustuksen asioissa mutta tällä kertaa kyllä hivenen nyt tipahdin kärryiltä siis kyllähän euroopan unionin perussopimuksessa on tämä artikla neljäkymmentäseitsemän piste kaksi joka velvoittaa antamaan apua ja sitä on juuri sovellettu tämän pariisin terrori iskun jälkeen en en ymmärrä yhtään syytä väheksyä euroopan unionissa tehtyjen keskinäisten sitoumusten merkitystä kaikkein vähiten ymmärrän että suomalaiset ryhtyvät niitä väheksymään sitten olen kyllä samaa mieltä siitä ettei ole yhtään semmoista naulakkoa johon me voimme käydä ripustamassa oman takkimme ja sanoa että nyt se on hoidettu nimittäin puolustus on hoidettu kyllä meidän täytyy kaikissa oloissa huolehtia ensi sijassa omasta puolustuksesta ja pitää se uskottavana siihen liittyy myös kansan maanpuolustustahto ja siihen liittyy myös se työ jota nyt parhaillaan yhdessä teemme

herra herra puhemies kyllä nimenomaan oman kansallisen puolustuskykymme säilyttäminen ja kehittäminen on se kaiken lähtökohta mutta mitä tähän eun yhteiseen puolustukseen tulee niin varmasti siinä petrattavaa on euroopan unionissa nämä hankkeet mitä puolustukseen liittyen on tähän asti ollut eivät oikein ole lihaa luiden ympärille saaneet ja ja sen vuoksi on hyvä että tästä nyt on nyt on huippukokouksessa puhuttu ja eun yhteistä puolustusta halutaan kehittää tästä ei olla saatu eduskunnassa vielä tietoa mitä tämä liha luiden ympärillä tulee olemaan kysyisinkin puolustusministeriltä siitä kuinka te eduskuntaa aiotte tästä informoida varmasti saamme puolustusvaliokuntaan ulkoasiainvaliokuntaan ja suureen valiokuntaankin tästä tietoa mutta mutta kuinka eduskunnan suuren salin suhteen annatteko te tästä

ei tarvitse koko taulukkoa käydä läpi mutta jokainen tässä salissa varmaan jakaa sen käsityksen että oma pesä on pidettävä kaikissa oloissa ensisijaisesti omissa käsissä turvallisena toinen elementti on kahdenväliset sopimukset suomi ruotsi suomi yhdysvallat suomi iso britannia suomi saksa ja niin edelleen kolmas on eu joka on valitettavan heikko tänä päivänä se on valitettavan heikko mutta se ei voi tulla korvaamaan näitä äsken mainitsemiani eikä sitä neljättä elementtiä joka on meidän rauhankumppanuusyhteistyömme meidän kumppanuusyhteistyömme naton kanssa joka on suomelle erittäin tärkeää ja korvaamatonta ei pidä siis luoda semmoista mielikuvaa että yksi näistä elementeistä korvaisi jotkut muut elementit joilla huolehditaan suomen turvallisuudesta

arvoisa puhemies eihän täällä kukaan ole sanonut että että joku korvaisi jotakin en ole sanonut että eurooppalaisen puolustusyhteistyön kehittyminen tai niin kuin pääministeri sipilä on sitä verkkouutisten haastattelussa kuvannut korvaisi jotakin en ole sanallakaan sanonut näin mutta olen sanonut että tämä näyttää jos pääministeri sipilän ilmoitus vastaa sitä mitä siellä on päätetty erittäin merkittävältä askeleelta euroopan unionin sisällä ja jos tähän suuntaan mennään niin se kyllä vahvistaa meidän turvallisuuttamme ei se ota pois mistään muualta mitään se vahvistaa meidän turvallisuuttamme mutta sitten me joudumme ottamaan tärkeitä kantoja jotka koskevat sitä missä me itse olemme mukana tässä eurooppalaisessa yhteistyössä sen takia toivon että näin ollen avataan koko suomen kansalle ja myös eduskunnalle

saa nyt tässä vaiheessa puheenvuoron jos sitten jää vielä jotain erityisen tärkeää niin edustaja kanerva palaa sitten asiaan

arvoisa puhemies edustajat mikkonen savola kari ja heinäluoma nostivat esille tämän sodanajan joukkojen määrän kasvattamisen mikä on tosiasia näin puolustusselonteossa tullaan ei ole vielä tässä vaiheessa syytä kertoa mutta syyt lisäykselle ovat moninaisia yksi on tietenkin se että paikallispuolustusta on vahvistettava aivan niin kuin täällä salissa on todettu meillä on kolmentyyppistä joukkoa meillä on operatiivisia joukkoja alueellisia joukkoja ja paikallisjoukkoja valitettavasti paikallisjoukot ovat jääneet liian vähälle huomiolle tässä puolustusvoimauudistuksen yhteydessä ja sen jälkeen muun muassa kohteiden suojaus on olennainen tehtävä paikallisjoukoille mutta tähän kokonaisuuteen palataan lähemmin puolustusselonteossa joka on parhaillaan valmistelun alaisena useat kansanedustajat kuten edustaja savola ja edustaja viljanen nostivat esille asedirektiivin joka todellakin näyttäisi olevan menossa suomen vapaaehtoisen maanpuolustuksen kannalta suopeaan suuntaan yhdynkin kiitoksiin koko eduskunnalle erinomaista yksimielisyyttä on tämän prosessin aikana osoitettu suorastaan talvisodan henkeä edustaja pelkonen ja edustaja hakanen nostivat esiin puolustusvoimain henkilöstön jaksamiskysymyksen samaan ongelmaan olen törmännyt varuskuntakierroksillani se on kiistatta ongelma ja siihen on puolustushallinnossa kiinnitetty huomiota on selvää että kun puolustusvoimauudistuksessa puolustusvoimien henkilökunta laskettiin yli neljästätoistatuhannesta kahteentoistatuhanteen itse asiassa tällä hetkellä taitaa olla yksitoistatuhattaseitsemänsataa niin on selvää että tästä kahdentoistatuhannen rajasta ei voida enää laskea sopimussotilaat on yksi asia millä voidaan helpottaa sitä koulutuspainetta mikä varuskunnissa tällä hetkellä on ja toivon siihen jatkossakin eduskunnalta suopeutta paljon keskustelua herätti tämä eun puolustusulottuvuus ainakin edustajat heinäluoma kari savola ja kanerva nostivat tämän esille tarkoitus ei missään nimessä ole toimia eduskunnan selän takana kulissien takana on kiistatta edistetty asiaa virkamiestasolla eu kokouksissa suomen linja on tuotu esiin ja niistä on kerrottu kyllä puolustusvaliokunnalle ja ulkoasiainvaliokunnalle näistä näistä on mahdollisuus keskustella esimerkiksi ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon käsittelyssä mutta jos tarvetta on laajemmallekin keskustelulle niin ei minulla henkilökohtaisesti mitään sitä vastaan ole euroopan unioni on turvallisuusyhteisö ei ei puolustusliitto edustaja kiuru nosti esille äänestysten mahdollisen kyberkäpälöinnin ja se on tietenkin tekijä joka on otettava huomioon voi sanoa että vanhassa vara parempi jos äänestyksistä puhutaan tuossa ensimmäisellä kierroksella terho nosti esille kertausharjoitusten resursoinnin tällä hetkellähän kahdeksantoistatuhatta on tämä vuotuinen määrä ja näyttää siltä että tänä vuonna pääsemme jopa yli yhdeksääntoistatuhanteen mikä on mielestäni ilahduttava uutinen tämä on tämän vaalikauden prioriteetteja puolustusvoimien toiminnan taso pyritään pitämään riittävän korkealla kalustohankinnoista edustaja terho kysyi ehkä tällä vaalikaudella on tosiaan tarkoitus priorisoida maavoimia koska sitten tulevilla vaalikausilla on merivoimien ja ilmavoimien suurten hankintojen vuoro tällä kaudella tehdään monia hankintoja maavoimille meillä on puutteita panssarintorjunnassa ilmatorjunnassa viesti ja johtamisjärjestelmissä ampumatarvikkeissa ehkä seuraava suuri hanke on operatiivinen tykistöhanke joka ensi keväänä tulee ratkaistavaksi edustaja blomqvist nosti pohjoismaisen yhteistyön esille materiaalihankinnoissa voimme edetä ja mielestäni puitteissa eräs tärkeä ulottuvuus olisi huoltovarmuus

puhemies suomen puolustusvoimien ja puolustuksen määrärahat ovat koko ajan jatkuvan laskun tiellä jossa määrärahat laskevat ja siirtoa joudutaan tekemään erilaisilla vippaskonsteilla jotta erityistilanteisiin voidaan varautua tämä muuttuva toimintaympäristö jossa me nyt elämme on tuottanut selkeästi sellaisen tilan jossa määrärahat ovat riittämättömät tämäkään esitys ei tuo tähän muutosta suomen puolustuskyky ei ole enää uskottavalla tasolla onkin selvää että joudumme lähitulevaisuudessa pohtimaan pidemmällä tähtäyksellä minkälaisen puolustuksen suomi oikeasti haluaa jos jotakin todella merkittävää uhkaa maahamme kohdistuisi niin toimintakykymme ei ole tällä hetkellä sellaisella tasolla että suomi todellisen hädän tilassa pystyisi itseään uskottavasti puolustamaan nato keskustelua käydään monenlaisissa pöydissä pohditaan erilaisia variaatioita en nyt julistaudu naton kannattajaksi mutta julistaudun sen keskustelun kannattajaksi joka oikeasti pohtii sitä minkälainen tilanne puolustuksemme kannalta on sellainen jossa suomea oikeasti voidaan puolustaa mietin sitäkin että kun suomella on jo isäntämaasopimus naton kanssa meillä on keskinäisiä sopimuksia ja erityissopimuksia yhdysvaltojen kanssa meidän asevoimamme ovat yhteensopivat nato asevoimien kanssa ja meillä taitaa olla ehkä historiamme nato myönteisin hallitus mikä on se tilanne tällä hetkellä että nämä määrärahat eivät kuitenkaan seuraa tätä tahtotilaa ja ajatuksenjuoksua joka suomessa on
puheenvuoroja voi varata p painikkeella

suomen bruttokansantuotteesta ja viisi pilkku yksi prosenttia koko valtiontalouden menoista erittäin hyvä asia on että puolustusvoimien budjettiin sisältyy hallitusohjelman mukainen materiaalisten suorituskykypuutteiden korjaamiseksi tehty kahdeksankymmenen miljoonan euron määrärahalisäys arvoisa puhemies suomen puolustusta on rakennettu oikeansuuntaisesti sen suhteen että kansallinen puolustus on säilytetty puolustusvoimien ensisijaisena tehtävänä kautta aikojen äärimmäisen tärkeää on että suomi on pitänyt ja pitää tulevaisuudessakin kiinni yleisestä asevelvollisuudesta ja puolustamisesta kiitos ministerille hyvästä työstä ja ja kiitos turnauskestävyydestä myös tämän budjetin käsittelyn edetessä

arvoisa puhemies vuoden kaksituhattaneljätoista jälkeen turvallisuustilanne itämerellä on jatkuvasti kiristynyt tähän niin kutsutun uuden normaalin tilaan on reagoitu paitsi suomessa myös lähialueillamme esimerkiksi useimmat naapurivaltiomme ovat viime vuosina nostaneet merkittävästi puolustusbudjettejaan ja toimintansa tasoa moni maa on myös ryhtynyt palauttamaan aiemmin lakkauttamaansa asevelvollisuutta muodossa tai toisessa ei ole kauankaan siitä kun suomen yleiseen asevelvollisuuteen ja koko maan puolustamiseen perustuva puolustuspolitiikka herätti vielä ihmetystä monissa euroopan maissa viimeistään krimin valtaus ja ukrainan sodan alkaminen todistivat että suomen linja on ollut oikea pitkään aikaan asevelvollisuusjärjestelmämme ja korkea maanpuolustustahto ei ole herättänyt niin laajaa mielenkiintoa kuin nyt epävarmuutta ja ennustamattomuutta lisää entisestään trumpin valinta yhdysvaltojen presidentiksi ulkopoliittisen instituutin kesällä julkaisema raportti venäjän muuttuva rooli suomen lähialueilla sai aikaan laajaa keskustelua raportin mukaanhan venäjä haluaa että sitä kohdellaan suurvaltana ja se on pitkään vastustanut uusien jäsenten liittymistä natoon erityisesti sen lähialueilla

muuttuneessa turvallisuustilanteessa olekaan tarvinnut muuttaa vaatii tilanne puolustusvoimilta parempaa valmiutta sekä kykyä vastata entistä yllättävämpiin ja moninaisempiin uhkiin uskottava ennaltaehkäisy puolestaan edellyttää luotettavaa tilannekuvaa ja valvontaa sekä tiettyjen järjestelmien korkeaa valmiutta suomen sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden takaaminen nykypäivänä tarvitsee uusia välineitä työkalupakkiin puolustushallinnossa on parhaillaan käynnissä monia hankkeita joilla puolustuskykymme turvataan muuttuneessa turvallisuusympäristössä valmistelussa esimerkiksi kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen tai pyytämiseen liittyvä lakipaketti myös tiedustelulainsäädäntöä uudistetaan parhaillaan tiedustelulla voidaan saada lisää keinoja ennakoida suomen turvallisuutta uhkaavia tekoja arvoisa puhemies totesimme puolustusvaliokunnan budjettilausunnossa että suomen puolustusjärjestelmän perusratkaisut toimivat myös jatkossa mutta vain riittävän resursoinnin turvin nykyinen tilanne jossa puolustukselle asetut vaatimukset jatkuvasti kasvavat mutta voimavarat säilyvät rajallisina on hyvin haastava määrärahoista leikattiin viime hallituskaudella noin kymmenen prosenttia tämä aiheutti materiaali ja koulutusvajeet joita nykyinen hallitus on ryhtynyt paikkaamaan puolustusmateriaalihankintoihin tarkoitettuja määrärahoja on tästä vuodesta alkaen korotettu parlamentaarisen selvitysryhmän suositusten mukaisesti tänä vuonna korotus on viisisataa miljoonaa euroa ja se nousee asteittain vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä tämä ei kuitenkaan kompensoi jo tehtyjä leikkauksia ja myös puolustusvoimien henkilöstön jaksaminen herättää suurta huolta kuten tänään aikaisemmassa debattikeskustelussa tuli hyvin esiin henkilöstömitoitus ei kaikin osin tällä hetkellä vastaa siihen tehtäväkirjoon josta henkilöstön on määrä selvitä puolustusministeriön toimintamenosäästöt ovat jälleen ensi vuonna kasvamassa ja kilpailukykysopimus vähentää omalta osaltaan hallinnonalan toimintamenomäärärahoja parhaillaan valmisteltavalta puolustusselonteolta odotetaankin vastauksia moniin suuriin ja pidemmän linjan kysymyksiin kiitos

arvoisa herra puhemies vielä joitakin vuosia sitten niin sanottuja kovan tai perinteisen turvallisuuden uhkia vähäteltiin ja puhuttiin enemmän pehmeästä turvallisuudesta koettiin että sen kaltaiset aseelliset yhteenotot joista tuhatyhdeksänsataa luku tullaan muistamaan olisivat jääneet historiaan ja että

ei enää ainakaan siinä määrin kuin aiemmin olisi tarvetta puolustaa valitettavasti kuitenkin historia on osoittautunut toisenlaiseksi perinteiset turvallisuusuhat ovat jälleen tulleet ajankohtaisiksi ja perinteisen maanpuolustuksen merkitys on noussut jälleen keskeiseen ja yhä tärkeämpään rooliin

on voitu havaita nykyisessä maailmassa limittyvän ja lomittuvan toisiinsa yhä laajemmin ja niiden puitteissa tapahtuvia turvallisuusuhkia on jatkuvasti hankalampi erottaa toisistaan yhtenä tätä asiaa sivuavana kysymyksenä huolta ovat herättäneet omalaatuiset maakaupat etenkin itäisemmässä suomessa myöskin keskeisten puolustuspoliittisten kohteiden läheisyydessä joita ovat tehneet ulkomaiset toimijat

arvoisa herra puhemies edelleen vielä palaan tuohon ajatukseen kun ministerikin on paikalla että suomen puolustuskyky ei ole enää välttämättä uskottava ja ja toivoisinkin että hän hieman tähän vastaisi tietenkään kukaan ei toivo että joutuisimme minkäänlaiseen konfliktiin emme sisä emmekä ulkopuolella suomen rajojen mutta tämänhetkinen turvallisuusympäristö sisältää paljon epävarmuustekijöitä jotka antavat ymmärtää ettei konfliktin alkaminen ole välttämättä suomen estettävissä tai ohjattavissa jolloin joudumme joka tapauksessa ikään kuin olemaan valmiustilassa enemmän kuin vuosikymmeniin kysymys on mikä on puolustusministerin näkemys siitä kun nyt tässäkin kokonaisrahoitus jälleen laskee millä tavalla aikataululla puolustuskykymme saatetaan oikeasti sille tasolle että se on myös ulkopuolisten arvioijien ja tarkkailijoiden mielestä riittävä suomen kansan suojaamiseen

tullut kysymyksiä mutta tehdään niin että kun täällä on listalla vikman hoskonen pelkonen ja rydman niin käytetään nämä puheenvuorot ja sen jälkeen ministerin vastauspuheenvuoro arvoisa
arvoisa herra puhemies suomen toimintaympäristöä leimaavat nyt muutosnopeus ennakoimattomuus ja epävarmuus puolustusvoimien on kyettävä vastaamaan erilaisiin uhkiin hyvin monipuolisesti yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen kriisinsietokyky ja huoltovarmuus sekä puolustusyhteistyön merkitys korostuvat itämeren alueen geostrateginen merkitys on kasvanut mistä kertoo myös itämeren alueen lisääntynyt sotilaallinen aktiivisuus suomen puolustuskyvyn ylläpidon ensisijainen päämäärä on ennalta ehkäisevä kynnys sotilaallisen voiman käytölle ja sillä uhkaamiselle puolustusyhteistyön tiivistäminen kansainvälisessä yhteisössä on näin ollen välttämätöntä suorituskykyjen turvaamiseksi vaikkakin suomen pitää jatkuvasti ylläpitää omaa riittävän uskottavaa puolustuskykyään ja sen uskottavuudenhan aina viime kädessä arvioivat meistä ulkopuoliset muistuttaisin sellaisesta asiasta että maanpuolustusjärjestöjen tuki palautetaan joka vuosi eduskunnan eduskunnan käsittelyssä ja valtiovarainvaliokunta edellyttää että tämä huomioidaan vuoden kaksituhattakahdeksantoista talousarviossa vapaaehtoinen maanpuolustustoiminta on äärimmäisen yleisen maanpuolustustahdon sekä taitojen ylläpitämisessä esimerkiksi tuoreimmassa mtsn mielipidekyselyssä on maanpuolustustahto laskenut seitsemän prosenttiyksikköä edellisvuodesta mikä on huolestuttava suunta ja on seurattava tarkasti mihin suuntaan se kehittyy jatkossa tässä tutkimuksessa ja muissa tutkimuksissa on myös syytä miettiä

rauhallista ja rauhaisaa ei tänä päivänä välttämättä enää pidä ollenkaan paikkaansa tätä taustaa vasten tämä ensi vuoden budjetti huomioi näitä olemassa olevia uhkia ja tilanteita kohtuullisen hyvin se on selvää että kun elämme taloudellisesti vaikeaa aikaa ja velkaantuminen pitäisi pysäyttää ja mielellään niitä velkojakin maksaa niin tilanne on äärimmäisen vaikea ja haasteellinen myös puolustusministeriön pääluokan osalta materiaalihankintoja on paljon suunnitteilla ja tiedämme että torjuntahävittäjien hankintaa hankintaa valmistellaan koko ajan se on oma pakettinsa valtava sellainen mutta nyt on esimerkiksi julkisuudessa paljon ollut tietoja uusista maavoimien kalustohankinnoista joista viimeisimpänä olivat julkisuudessa vahvasti esillä nämä tykkihankinnat olisin kysynyt puolustusministeriltä milloin tässä asiassa ruvetaan päätöksiä tekemään toinen asia on sitten tähän toimintavarmuuteen liittyen että nyt kun olemme pystyneet palauttamaan puolustusvoimien kertausharjoitukset sille tasolle että voidaan sanoa että reservi saa hyvää koulutusta ja sen mukaan mitä esimerkiksi tänä vuonna on toteutettu niin ollaanko arvoisa puolustusministeri

tyydyttävä kolmanneksi on sitten se että kun meillä on valtavia haasteita valtiontalouden kannalta niin miten on tulevaisuudessa onko meillä niin tarkat suunnitelmat että me pystymme näkemään esimerkiksi maavoimien hankinnat niin pitkälle eteenpäin että pystymme sen

arvoisa herra puhemies kysyisin vielä eläkeuudistukseen liittyen eläkeuudistuksen yhteydessähän myös sotilaiden eläkeikä nousi ja ja sen vaikutuksesta sodanajan joukkojen joukkojen sotilaskoulutettuihin johtajiin ja asiantuntijoihin syntyi merkittävä vajaus ja tämä puolestaan heikentää sodanajan suorituskykyä jo eläkeuudistuksen valmistelun aikana esillä oli reservikorvausjärjestelmä kysyisin ministeriltä onko tämä edelleen olemassa työkalupakissa vai onko muuta uutta tietoa miten tämä syntynyt vajaus aiotaan paikata

arvoisa herra puhemies suomen linja on ollut se että meidän on kyettävä säilymään puolustuskyvyltämme sellaisena toimijana joka tarjoaa uskottavan puolustuspelotteen sellaisille toimijoille joilla mahdollisesti saattaisi olla intressi suomeen kohdistaa jonkinnäköistä sotilaallista toimenpidettä mutta kuten edustaja vikman aivan oikein totesi emme pysty poliittisesti tekemään päätöstä onko puolustuskykymme uskottava vai ei vaan se arviointi tehdään jossakin suomen ulkopuolella

emme saa emmekä voi laiminlyödä omaa maanpuolustuskykyämme olen ilolla katsonut sitä että suomi on lisännyt kansainvälistä yhteistyötään ja aktiviteettiaan monella rintamalla olkoon sitten ollut kyse euroopan unionista pohjoismaissa tapahtuvasta yhteistyöstä kahdenvälisestä yhteistyöstä ruotsin britannian tai yhdysvaltain kanssa mutta kysyisin vielä puolustusministeriltä ruotsi on tietysti luontevin yhteistyösuunta pohjoismaiden

vaiheessa otamme ministerin puheenvuoron ministeri niinistö viisi minuuttia

arvoisa herra puhemies kiitoksia kaikille valveutuneille puolustusasioista kiinnostuneille kansanedustajille sain kuulla hyviä analyysejä turvallisuusympäristömme kiistattomasta muutoksesta ei vähiten krimin valtauksen jälkeen edustaja laukkanen kantoi kahdessakin puheenvuorossa huolta suomen puolustuksen uskottavuudesta edustaja laukkanen totesi että puolustusmäärärahamme ovat riittämättömät olen siitä koko lailla samaa mieltä tällä hetkellä ensi vuoden budjetissa puolustusmenojen osuus on tosiaan yksi pilkku kolme prosenttia bruttokansantuotteesta tiedämme hyvin mikä on nato suositus se on kaksi prosenttia ja jos katsotaan suomen puolustusbudjettien historiallista keskiarvoa niin muistaakseni se liikkuu yhden pilkku viiden prosentin paikkeilla puolustusselonteossa on tarkoitus lähemmin perehtyä näihin resurssikysymyksiin ne ovat olennainen osa tätä puolustusselontekoa näistä resurssikysymyksistä on syytä nostaa esille kolme seikkaa että tämän edustaja kanervan työryhmän mukainen korotus puolustusmateriaalimäärärahoihin pystytään säilyttämään tälle vuodellehan tämä nosto oli viisikymmentä miljoonaa euroa ensi vuodelle kahdeksankymmentä miljoonaa euroa ja siitä se nousee asteittain sataanviiteenkymmeneen miljoonaan euroon vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä mukaan lukien indeksikorotukset toivottavaa tietenkin on että tämä taso materiaalihankintoihin pystytään säilyttämään kaksituhattakaksikymmentä säilyttämään kaksituhattakaksikymmentä luvulla toinen seikka mikä resurssikysymyksenä nousee puolustusselonteossa esiin on valmius valmius maksaa se ei ole ilmaista olemme joutuneet muuttamaan puolustusvoimien toimintatapoja monella tapaa krimin valtauksen jälkeen ja kolmantena tietysti suurimpana resurssikysymyksenä ovat puolustusvoimien strategiset suurhankinnat eli hornetin seuraajahanke hx hanke sekä merivoimien laivue kaksituhattakaksikymmentä hanke mutta jos nämä resurssikysymykset saamme ratkaistua on suomen uskottava puolustus mielestäni koko lailla varmistettu on tietenkin muiden maiden asia arvioida onko puolustuksemme uskottava mutta tässä suhteessa luottavainen jos nämä resurssikysymykset saadaan ratkaistua on aivan olennaista että meillä on toimivat itsenäiset puolustusvoimat ja vahvat puolustushaarat maa meri ja ilmavoimat edustaja pelkonen kiinnitti myös huolta määrärahojen riittämättömyyteen ja kieltämättä nämä toimintamenosäästöt jotka koskevat myös puolustushallintoa ovat haaste puolustusvoimat on viime vuoden syksystä alkaen toteuttanut sisäistä säästösuunnitelmaa jolla pyritään osaltaan vastaamaan näihin toimintamenojen kehysleikkauksiin hallinnollisia kuluja leikataan ja tiloista haetaan säästöjä edustaja rydman nosti esiin maakaupat näitähän on tunnistettu noin satakunta epämääräistä tontti kiinteistökauppaa suomesta ja parhaillaan on poikkihallinnollinen työryhmä jota puolustusministeriön johdolla vedetään työssään ja sen on tarkoitus tehdä ehdotuksia ja ylipäätään tarkastella sitä tarvitaanko lainsäädännöllisiä muutoksia tämän työryhmän on tarkoitus valmistua ensi maaliskuussa ja työ luovutetaan oikeusministerille joka sitten päättää mitä asialle tehdään oma näkemykseni on vahva sellainen että tarvitaan lainsäädännöllisiä muutoksia edustaja hoskonen kysyi maavoimien hankinnoista aiheellinen kysymys tällä vaalikaudella koska tällä vaalikaudella on todellakin maavoimien vuoro kun kaksituhattakaksikymmentä luvulla koittavat sitten meri ja ilmavoimien suurhankinnat operatiivinen tykistö on se keskeinen hanke mikä täytyy ensi vuoden alkupuolella viedä maaliinsa olin itse tilaisuudessa seuraamassa rovajärvellä ammuntoja ja yksi varteenotettava vaihtoehto on eteläkorealainen telatykki k yhdeksän thunder

vielä löydetty ja

puhemies kysyisin ministeriltä sitä miten ministeri suhtautuu

kutsuntojen kutsuntojen laajentamiseen naisiakin koskeviksi nimittäin kokoomusnaiset on ehdottanut kutsuntojen laajentamista naisiin sillä koko ikäluokan oikea aikainen tavoittaminen kutsunnoissa lisäisi kiinnostusta asepalvelusta kohtaan ja kasvattaisi hyvin motivoituneiden varusmiesten määrää naisilla tietenkin on kyky oppia asevelvollisen taidot siinä missä miehilläkin kutsuntojen ulottaminen naisiin olisi tärkeää jotta saisimme siis ikäluokkien parhaimmat kyvyt käyttöön ja toisaalta se olisi myös askel yhdenvertaisempaan suuntaan kun naiset saisivat kutsunnoissa oikea aikaista tietoa mahdollisuudesta suorittaa vapaaehtoinen asepalvelus kiinnostavaa on sellainen huomio että varusmiespalveluksen suorittaneet naiset pärjäävät palveluksessa keskimääräistä paremmin ja ovat motivoituneita heistä noin kuusikymmentä prosenttia on suorittanut johtajakoulutuksen täsmennän vielä että säilyttäisin naisten asepalveluksen jatkossakin vapaaehtoisena koska tällä hetkellä koko ikäluokalle pakolliseen palvelukseen ei ei ole puolustusvoimien näkökulmasta tarvetta vaikkakin puolustusvoimien tavoitteena on saada lisää naisia vapaaehtoiseen

naisille lähetettävän kutsuntakirjeen alueellisissa kokeiluissa on saatu todella hyviä tuloksia ja lisättyä naisten kiinnostusta vapaaehtoiseen asepalvelukseen

arvoisa puhemies harmi että ministeri joutui tuossa juuri poistumaan olisin kiittänyt häntä erittäin selkeäsanaisesta vastauksesta oli todella analyyttinen ja hyvin mietitty vastaus josta käy kyllä ilmi että nämä asiat hyvin läheisiä ja ja ovat hänellä hyvin hallinnassa olisin tuosta rajaturvallisuudesta vielä kysynyt kun naapurimaamme venäjä lisää koko ajan rajallamme valmiuskykyään ja suomi vähentää omaa valmiuskykyään niin tämä suunta on myös erittäin huolestuttava rajaturvallisuuteen esitimme täällä lisämäärärahoja mutta ne komeasti täällä sitten hallituspuolueiden toimesta kaatuivat vaikka turvallisuuden pitäisi olla kyllä sellainen asia että se ylittää nämä hallitus oppositio asetelmat mutta näin nyt kuitenkin

arvoisa puhemies suomi on pieni maa jolla on niukat varat isänmaan puolustamiseksi asehankinnat on tehtävä hyvin harkiten ja hyvin perustellusti virheinvestointeihin meillä ei yksinkertaisesti ole varaa olisinkin ministeriltä kysynyt jos hän on vielä läsnä tässä tästä tänään päivällä aikaisemmin käydyssä keskustelussa esille nostamastani laivue

jossa neljän sota aluksen tilausperusteet ovat jääneet kuulematta ainakin hallinto ja turvallisuusjaostossa joka vastaa budjetin puolelta näistä hankinnoista toki näistä perusteluista on varmasti keskusteltu puolustusvaliokunnassa ja siitäkin olisin halunnut hiukan jotain saada kuulla ei siten etteikö hanke olisi perusteltu kyllä merivoimat tarvitsee uutta kalustoa mutta itse mietin sitä vaihtoehtoa että miksi näitä hitaasti liikkuvia vaikeasti vaikeasti piiloteltavia lähes sata metrisiä aluksia pitää hankkia itämerelle koska nehän ovat sellaisia liikkuvia tai paikallaan pysyviä lähes maaleja jotka on helppo esimerkiksi päivällä

venäläisellä bastion meritaistelujärjestelmällä maalittaa ja tuhota onko siinä mielessä keskusteltu esimerkiksi näistä torpedoveneistä tai toimivien merialusten hankkimisesta mehän olemme tehneet aikaisemminkin eduskunnassa virhehankintoja puolustusvoimien osalta ehkä se kuuluisin oli silloin kolmekymmentä luvulla kun hankittiin panssarilaivoja ja sukellusveneitä ja sinne meni puolet puolustusvoimien varoista sitten meinattiin tehdä yhdeksänkymmentä luvun lopulla kun kenraali hägglund halusi hommata taisteluhelikoptereita panssarivaunujen sijasta mutta puolustusvaliokunta yhdeksänkymmentäseitsemän ampui alas ne hankkeet sitten tämä viimeisin virheinvestointi meinasi tapahtua tämän laivue kaksituhatta strategian kautta kun näitä ilmatyynyaluksia oltiin tekemässä ja yksi alus vain ehdittiin tilata tässä haluaisin lähettää sen viestin että olisi hyvä kuulla eduskunnassa kyllä siitä onko

hankkeen kohdentamiset nytten

arvoisa herra puhemies on valitettavaa että ministerillä ilmeisesti tuli este ja hän joutui poistumaan olisin vielä laajentanut tämän pohjoismaisen ulottuvuuden käsittelyä mitä tulee puolustukseen

jos katsomme historiaa vähän taaksepäin niin pohjoismaiden neuvosto ja pohjoismaiden ministerineuvostohan silloin kun suomi on mukaan toimintaan tullut ja elettiin kylmän sodan aikaa oli nimenomaisesti areena jolla hienotunteisuudesta suomen vaikeaa ulko ja turvallisuuspoliittista asemaa kohtaan vältettiin viimeiseen asti keskustelemasta ulko ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä mutta nykyisin jos seuraa pohjoismaiden neuvoston istuntoja harvasta aiheesta siellä niin paljon keskustellaankaan kuin turvallisuudesta se tietysti osittain heijastelee aika negatiivista ikävää

näkemyksiä myöskin kysymykseen jalkaväkimiinoista ottawan sopimuksen nojallahan olemme jalkaväkimiinoista luopumassa ja tästä olisin mielelläni ministeriltä kuullut olisiko mahdollista tässä nykyisessä vaikeassa tilanteessa vähintäänkin pidättäytyä jalkaväkimiinojen tuhoamisesta että vaikka emme irtisanoutuisikaan ottawan sopimuksesta niin kuitenkin ainakin epävarmassa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa välttäisimme hävittämästä itseltämme sellaista asearsenaalia joka suomen kaltaiselle maalle pitkine ulkorajoineen mutta varsin vähine puolustajineen on varsin

arvoisa puhemies olisin itse asiassa ottanut esiin tämän tismalleen saman kysymyksen jonka edustaja vikman toi jo aikaisemmassa puheenvuorossaan esiin liittyen naisten asevelvollisuuteen mutta kiitos vikmanille äärimmäisen hyvästä ja tärkeästä puheenvuorosta hienoa että tästä asiasta tässä salissa keskustellaan itselläni oli kunnia osallistua maanpuolustuskurssille itse asiassa juuri viime viime kuussa ja täytyy sanoa että että tämä kurssi on kyllä ehdottomasti todella arvokas asia kaikille erityisesti kaikille tässä salissa istuville ja suosittelen sitä jos ei ole vielä sitä käynyt mutta se mikä siellä kyllä konkretisoitui oli tämä kuinka erilaisessa maailmassa tällä hetkellä eletään ja kuinka monella tavalla meidän pitää meidän isänmaan turvallisuutta pohtia se asia mikä erityisesti jäi mieleen oli se kuinka paljon erilainen vaikuttaminen ulkopuolelta on lisääntynyt me ehkä pohdimme tämmöistä informaatiosotaa aika paljon sen kautta että että netissä erilaiset valesivustot levittävät väärää tietoa lietsovat suomalaisten keskuudessa pelkoja vähentävät ihmisten luottamusta meidän viranomaisiin ja poliitikkoihin ja valtioon mutta sen lisäksi olisin itse asiassa halunnut kuulla puolustusministerin näkemyksen tähän kyberturvallisuuteen liittyen äänestykseen kun me keskustelimme täällä oikeusministeriön budjetista niin käytiin aika laadukas ja hyvä keskustelu sähköisestä äänestämisestä josta hallitus on on linjannut ja tuotiin esiin nämä erilaiset huolet joita on liittynyt esimerkiksi yhdysvaltojen presidentinvaaleihin ja siellä ulkoisten tahojen vaikuttaa äänestystuloksiin olisin halunnut kuulla onko suomessa käyty tämmöistä vastaavaa pohdintaa siinä vaiheessa kun näitä päätöksiä sähköisestä äänestämisestä on tehty

arvoisa herra puhemies on hyvä että suomessa tiedostetaan nämä todelliset uhkat jotka meidän puolustustamme koskevat ja maan maan koskemattomuutta yleensä meillä on esimerkiksi huhtikuussa kaksituhattakuusitoista tehty päätös jonka mukaan kotimaista puolustustarviketeollisuutta ja siihen liittyviä välttämättömiä toimintoja pidetään tässä maassa vahvasti yllä ja tämä on tämmöinen viisas linjapäätös koska esimerkiksi kaluston osalta ja huoltotoiminnan osalta ja tiettyjen tarvikkeiden valmistuksen osalta maan pitää pystyä olemaan omavarainen ja mitä tulee näihin jalkaväkimiinoihin jotka ottawan sopimuksella aikanaan poistettiin pidin sitä silloin vääränä päätöksenä se päätös oli toki sitouduttu tekemään elikkä se piti tehdä kun kerran nimi oli paperissa niin niiden korvaaminen on nyt todettu näissä olosuhteissa missä nyt elämme lähes äärimmäisen vaikeaksi on tärkeää nyt pitää huoli siitä että meillä maavoimien kalustoa uusitaan niin että pystymme sen puolustuskyvyn ylläpitämään luin jostakin lehdestä tässä muutama päivä sitten että puolustusvoimilla on joku

tuhottujen jalkaväkimiinojen korvaamiseksi jollakin uudella kotimaisella järjestelmällä ei ole tarkkaa tietoa minulla mikä tämä järjestelmä on mutta kuitenkin luin siitä että joku tämmöinen on kehitteillä tärkeää on kuitenkin se että maanpuolustushenki tässä maassa säilyy ja se on erittäin korkealla tasolla ja ainoa oikea tapa ylläpitää tämän kansan vahvaa puolustustahtoa on se että pidämme yleisen asevelvollisuuden vahvana edelleen koulutamme hyvin reservimme ja pystymme antamaan tälle reserville niin hyvät varusteet että se pystyy työnsä tekemään sillä vaaditulla tasolla mikä nykyaikaan kuuluun se että maailma on mennyt tällaiseksi kuin se on ei ole meidän vika meidän pitää omalla lähialueellamme noudattaa sitä urho kaleva kekkosen aikanaan lausumaa suurta viisautta että hankitaan ystävät läheltä ja vihamiehet mahdollisimman kaukaa sillä suomi on pärjännyt ennenkin ja ennen kaikkea pidetään puolustuskyvystä tarkka huoli tässä talossa

arvoisa puhemies on ollut hienoa huomata että vihreät ovat ottaneet agendalle asevelvollisuuden ja sitä pohtineet pidän kuitenkin erittäin huolestuttavana että pitkällä aikavälillä vihreät haluavat tehdä asevelvollisuudesta kaikille suomalaisille vapaaehtoisen arviolta se tarkoittaisi sitä että nykyinen reservi kutistuisi ehkä kolmasosaan nykyisestä tällä vihreiden mallilla se jos mikä vaarantaisi suomen alueellisen puolustuksen samaan aikaan kun te väitätte olevanne koko maan puolue te ehdotatte mallia jossa missään olosuhteissa koko maata ei pystyttäisi puolustamaan vaan jouduttaisiin tosiasiassa keskittymään suuriin kaupunkeihin ja muihin strategisiin kohteisiin näissä pohdinnoissa pitäisi kyllä hyvin tarkkaan ottaa huomioon se että asevelvollisuus on kuitenkin ollut kustannustehokas ja toimiva tapa taata koko maan puolustus ja huolehtia siitä tätä pidän kyllä huolestuttavana suuntauksena kun te tällaista kokonaan vapaaehtoista mallia ehdotatte

arvoisa puhemies tehty työ tuottaa jälleen tulosta aseiden hallussapitoa rajoittavasta asedirektiivistä syntyi neuvotteluratkaisu eussa tulos vastaa suomen tavoitteita koska se turvaa reserviläisten aseharjoittelun osana vapaaehtoista maanpuolustustyötä edustamani suuri valiokunta otti aiemmin asiaan yksimielisesti suomen kansallista puolustusratkaisua turvaavan ja puolustavan kannan ja nyt tosiaan eu tähän suomen näkemykseen taipui seuraavaksi tietysti meidän pitää laittaa kuntoon meidän kansallinen aselainsäädäntö täytyy sanoa että eu komission alkuperäinen direktiiviehdotus olisi todellakin vaarantanut hyvin kouriintuntuvalla tavalla suomen nykymuotoisen maanpuolustuskyvyn ja heikentänyt merkittävästi meidän puolustuskyvyn uskottavuutta myöskin ja vaikuttanut väärällä tavalla suorastaan perussopimuksen henkeä vastustavalla tavalla meidän puolustusratkaisuun eli tämän perussopimuksen mukaisesti tällaiseen ei saisi eu komissio vaikuttaa lisäksi alkuperäisellä esityksellä olisi ollut useita haitallisia vaikutuksia suomalaisten metsästäjien asekeräilijöiden ja urheiluampujien harrastustoimintaan niin kuin sanottu lausunto oli suuressa valiokunnassa yksimielinen tiedän sanoa että kaikissa eduskuntaryhmissä tähän asiaan paneuduttiin hyvällä tarmolla sekä täällä eduskunnassa että europarlamentissa ja sitten myös meidän puolustusministeriön ja oikeus ja sisäministeriön neuvottelijat tekivät erinomaista työtä tässä on kerrankin esimerkki siitä että kun yksissä tuumin lähdetään eussa suomesta jotain asiaa ajamaan ja saadaan siihen kumppaneita muistakin maista ymmärtämään meidän näkökulmaamme niin tuloksia voidaan saada

arvoisa herra puhemies vanha totuushan on se että maantieteelle suomi ei mahda mitään me olemme vähäväkinen kansakunta jolla on pitkät rajat puolustettavanaan ja se aiheuttaa aina määrätynlaisia haasteita jotka joudumme kerta toisensa jälkeen ratkaisemaan siten että pystymme osoittamaan myös ulkomaailmaan että puolustuskykymme on uskottava

puitteissa meidän täytyy tietysti olla mahdollisimman tehokkaita mutta samalla tarvitaan myöskin voimakasta maanpuolustustahtoa suomen tapauksessa kun maantieteemme on se mikä on ja meitä on sen verran kuin sattuu olemaan tämä on aivan erityisen tärkeää koska vaikka itse kuulunkin niihin jotka toivoisivat suomelle nykyistä merkittävämpää kansainvälistä yhteistyötä mitä tulee puolustukseen materiaalihankintoihin ehkä joihinkin sitoumuksiin kriisien varalle niin riippumatta siitä onko suomi sotilaallisesti liittoutunut vai liittoutumaton maa emme minun nähdäkseni missään tilanteessa voi luopua nykyisen kaltaisesta yleisestä asevelvollisuudesta joka näissä maantieteellisissä ja väestöllisissä olosuhteissa on käytännössä ainut tapa varmistaa puolustuskykymme uskottavuus totean

tanus niinistö louhelainen ja vikman sen jälkeen

tämä pääluokka keskeytetään ja tarvittaessa sitä keskustelua jatketaan

olisin myös halunnut kiittää ministeriä selkeistä vastauksista ja erittäin napakasta asioihin tarttumisesta puolustusvoimat yleinen asevelvollisuus ovat mielestäni erittäin ja jatkossakin ne on säilytettävä sen lisäksi vapaaehtoinen palvelumahdollisuus tytöille naisille mutta sen lisäksi olen jo aiemmin peräänkuuluttanut jonkinlaista tietyllä tavalla tehokkaampaa kansalaistaitojen koulutusta kaikille meille kansalaisille sellaisia taitoja sanoisinko ehkä niitä taitoja joita ennen vanhaan osattiin paremmin taitoja joita voidaan tarvita erityistilanteissa tavallaan tämäntyyppistä tehokkaampaa kansalaistaitojen opettamista erityistilanteita varten toivoisin jatkossa suunniteltavan ja otettavan käyttöön maan rajojen sisäpuolelta ja molemmilta kanteilta niitä uhkia voi helposti tulla jatkossa toivottavasti ne saadaan estettyä ja ja pidettyä rauhaisa elo jatkossakin suomessa tulevaisuusvaliokunnassa jossa olen jäsenenä istunut näistä asioista myös ollaan paljon keskusteltu ja ja niin kuin tuossa edustaja kari sanoi kyllä näitä uhkia todella voi tulla yhtä aikaa hyvin monelta kantilta ei vain rajojen ulkopuolelta ja rajojen sisäpuolelta vaan esimerkiksi terveydenhuollon alaan kuuluvina asioina tartuntatauteja eläinpuolen tauteja voidaan tuoda tarkoituksellisesti ympäristöön levitettäviä tiettyjä uhkia tavallaan voidaan käyttää hyökkäysmetodeina ne eivät ole vain tietyllä tavalla maalta tai ilmasta tulevat tai tai netin kyberuhkien kautta tulevat uhkat vaan myös terveydenhuollon sairaanhoidon eläintautien uhkia ja ympäristökatastrofeja mitä voidaan käyttää ja todennäköistä onkin että jos tämmöisiä uhkia tulee niin silloin käytetään monta väylää yhtä aikaa elikkä varautumista todella tarvitaan

arvoisa puhemies ministeri ehti jo poistua mutta jätän nyt ainakin pöytäkirjoihin ja ja läsnäolijoille muistiksi yhden tärkeän asian merkitystä suomen puolustuksen kannalta tai jota ainakin pitäisi myös siitä näkökulmasta arvioida nimittäin itämeren kärjistynyt turvallisuustilanne on näkynyt myös siinä miten ruotsissa ja monissa muissa maissa virossa on suhtauduttu nord stream kaksi yhtiön suunnitelmiin laajentaa kaasuputkiaan itämeren pohjalla venäjältä saksaan vain kaksi päivää sitten tuli tieto siitä että ruotsin hallituksen antaman suosituksen perusteella ruotsissa kunnat karlshamnissa ja gotlannissa sanoivat ei ruotsin satamien käyttämiselle tämän hankkeen yhteydessä heidän perusteinaan olivat puolustuspoliittiset intressit eli suoraan sanoivat ääneen että ainakin näiden satamien käyttämisessä oli jonkinlainen

tälle yhtiölle jossa on venäläinen gazprom merkittävänä omistajana olisi nämä satamat vuokrattu ja kaasuputkia olisi päästy sitä kautta asentamaan lisää itämeren pohjalle suomessahan tätä on käsitelty perinteisesti lähinnä vain ympäristökysymyksenä ja talouskysymyksenä mutta on selvää että tällä on ulkopoliittinen ulottuvuus mutta on epäselvää se missä määrin tällä on puolustus ja turvallisuuspoliittinen ulottuvuus minusta olisi tärkeätä että eduskunta kävisi tästä laajaa keskustelua se minkä voi sanoa olevan selvää on se että venäjähän käyttää tätä välineenään

tänään on eduskunnassa keskusteltu ahkerasti eun puolustusyhteistyön kehittämisestä jonka toimeenpanosuunnitelman eurooppa neuvosto eilen hyväksyi komissiolta on tullut suunnitelma toimista puolustusyhteistyön kehittämiseksi jossa merkittävimmät aloitteet ovat yhteisen puolustustutkimusrahaston perustaminen sekä puolustusteollisuuden sisämarkkinoiden kehittäminen näiden lisäksi eilen hyväksytyt ideat koskevat puolustusrahoituksen kehittämistä yhteisen puolustuspolitiikan kehittämistä kriisinhallintakapasiteetin kehittämistä yhteistä operaatiokeskusta eun nopean toiminnan joukkojen käytettävyyden parantamista näistä odotetaan konkreettisia ehdotuksia ensi vuoden alusta

eurooppa neuvostosta

arvoisa puhemies on hyvä muistaa että suomi varautuu kaikkiin kuviteltavissa oleviin uhkiin nimenomaan juuri siksi että ne eivät koskaan realisoituisi eli kun me haluamme elää rauhassa niin paras rauhan tae suomelle on varautua puolustamaan niin uskottavasti että kenenkään ei kannata suomea aseellisesti

on huomattava että olipa suomi liittoutunut tai liittoutumaton niin yleinen asevelvollisuus ja sen tarve eivät poistu mihinkään yleiselle asevelvollisuudelle on myös suomalaisten hyvin vahva tuki mikä viimeksi ilmeni pari viikkoa sitten julkaistussa mtsn tutkimuksessa toisaalta meidän puolustuskyvylle hyvin tärkeä yleisen asevelvollisuuden lisäksi on myös maanpuolustustahto ja sen pitäminen korkealla ja se olisikin meille kaikille hyvä tehtävä että toimimme maanpuolustustahdon edistämiseksi kun suomi täyttää sata vuotta maanpuolustustahto on perinteisesti suomessa ollut

arvoisa puhemies me elämme tällä hetkellä keskellä historian pahinta humanitääristä kriisiä minä itse uskon että historia tulee muistamaan meidät siitä miten me maana toimimme tässä kriisissä suomi on kuitenkin vastannut tähän tilanteeseen romuttamalla kehitysyhteistyönsä heikentämällä ihmisoikeuksia leikkaamalla pakolaiskiintiötään ja vaikeuttamalla sotaa paenneiden ihmisten mahdollisuutta saada perhe luokseen kehitysyhteistyön jättileikkaukset osuvat miljoonien kaikkein köyhimpien ihmisten elämään ne rapauttavat myös suomen kansainvälistä mainetta globaalin vastuun kantajana hallituksen esityksessä sanotaan että suomi toimii vastuullisesti osana kansainvälistä yhteisöä tämä ei pidä paikkaansa suomen kehitysyhteistyömäärärahojen bruttokansantulo osuuden arvioidaan pysyvän nolla pilkku neljässä prosentissa koko hallituskauden ajan tällä me jäämme kauas meidän tekemästämme kansainvälisestä nolla pilkku seitsemän prosentin sitoumuksesta ja pitää ottaa huomioon että meidän naapurimaamme norja ruotsi tanska ovat tämän tavoitteen jo saavuttaneet suomi tulee putoamaan edistyksellisestä pohjoismaisesta viiteryhmästä arvoisa puhemies kansalaisjärjestöjen tekemästä kehitysyhteistyöstä leikattiin tänä vuonna kerralla neljäkymmentäkolme prosenttia eli neljäkymmentäyhdeksän miljoonaa euroa järjestöt ovat joutuneet keskeyttämään useita satoja hankkeita jättäen yli miljoona ihmistä kehitysmaissa ilman apua ulkoministeriö on itse teettänyt ulkopuolisen arvion joka osoittaa selkeästi kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön olevan tuloksellista ja kustannustehokasta se on sitä parasta kehitysyhteistyötä mitä tehdään

lisärahoitusta mutta suomi silti kattaa tämän rahoituksen jo ennalta leikatusta kehitysyhteistyöbudjetista edellinen hallitus ohjasi päästöoikeuksien huutokauppatulot osaksi suomen kehitys ja ilmastorahoitusta ja suomi sai tästä laajasti kansainvälistä kiitosta kiitosta nyt hallitus ohjaa päästökauppatulot takaisin energiaintensiiviselle teollisuudelle tukirahoina hallituksen myöntämät tuet ovat saaneet poikkeuksellisen kovaa kritiikkiä taloustutkijoilta nämä tuet lisää työllisyyttä ne eivät tue suomen taloutta vaan ne vähentävät yrityksiltä kannusteita vähentää päästöjä eli ilmastonmuutoksen torjumisen sijaan nämä rahat käytetään ilmastonmuutoksen kiihdyttämiseen samaan aikaan kun suomi alle vuosi sitten pariisissa on sitoutunut kunnianhimoisiin ilmastotoimiin leikataan suomen kansainvälistä ilmastorahoitusta osana kehitysyhteistyön budjettia ja rahaa ohjataan saastuttavalle teollisuudelle tämä on vastuutonta ja se syö suomen kansainvälistä uskottavuutta arvoisa puhemies tämä budjetti ei ole suomelle tässä ajassa kunniaksi maailmalla kaivataan nyt kipeästi vastuullisuutta ja inhimillisyyttä olisi hienoa jos suomi olisi jatkossa sellainen maa

arvoisa puhemies

edistänyt myös säilyvät sitten seuraavankin puheenjohtajamaan agendalle toki sitä ohjelmaahan ei ole vielä julkaistu ja emme aivan tarkkaan tiedä mitä siellä tulee olemaan mutta esimerkiksi tämänpäiväisessäkin budjettikeskustelussa kuulimme niitä teemoja joita suomi tulee nostamaan esille liittyen vaikkapa koulutukseen meteorologiaan ja tietenkin ylipäänsä siihen suureen kuvaan pohjoisista arktisista alueista että ne ovat erittäin hauraita ilmastoltaan ja ympäristöltään

myös huomioon se että se on ihmisten elinympäristö ja sikäli olisi toivottavaa että kun puhutaan arktisesta politiikasta nostettaisiin esille myös vahvemmin sosiaalipoliittiset kysymykset koulutuskysymykset myöskin elinkeinopoliittiset kysymykset suomi sivistyneenä korkean teknologisen osaamisen maana pystyy kyllä vaikkapa siitä ilmastonmuutoksen vastaisesta työstä ammentamaan aika paljon uutta elinkeinoa pohjoisille alueille ja tähän liittyy myös vaikkapa matkailupotentiaalin hurja kasvu arktisilla alueilla

ole eu maa joten meille avautuisi siellä tilaisuutta on aivan selvää että ensi vuoden aikana suomessa tullaan järjestämään varmasti lukuisia korkean tason huippukokouksia ulkoministerikokouksia mahdollisesti eun korkea edustaja on tulossa suomeen arktisissa asioissa toivon mukaan myös päämieskokous saataisiin suomeen ja tämmöisessä kansainvälisen politiikan jännitteessä ei itse ole kovin monta sellaista instituutiota kuin arktinen neuvosto jossa pohjoismaat sekä yhdysvallat venäjä ja kanada ovat saman pöydän äärellä joten toivottavasti suomi pystyy ottamaan myös kokoaan suurempaa

tämän puitteissa toivon että se näkyisi myös meidän linjauksissamme arvoisa puhemies on erittäin hienoa että ensi vuonna esimerkiksi edustustoverkostossa tehdään muutamia konkreettisia parannuksia sen suhteen että enää sitä ei tiivistetä vaan sen sijaan konsulaatteja kohotetaan suurlähetystöiksi kuten on vaikkapa bogotassa kolumbiassa ja myanmarissa lisäksi liittyen tähän viennin edistämiseen haluaisin todeta että on erittäin tärkeää että hallitus nyt on palkannut näitä viennin edistämisen ammattilaisia muutamiin paikkoihin oli tietenkin surullista että siitä toiminnasta luovuttiin jo tässä yhdessä välissä mutta jos miettii vaikkapa jälleen kerran sitä pohjoista ulottuvuutta ja sitä osaamista mitä meillä olisi siinä tarjota

harvaan asutulla alueella erittäin massiivisesti käytetään edelleenkin fossiilisia polttoaineita suomi pystyisi uusiutuvan energian osaajana tarjoamaan paitsi kylmissä pohjoisissa olosuhteissa toimivaa energiahuoltoa ja liiketoimintamahdollisuuksia kotimaisille yrityksille myös myymään niitä maailmalle lisäksi arvoisa puhemies haluaisin tähän loppuun vielä painottaa sitä että kun suomesta ensi vuonna tulee myös pohjoismaiden neuvoston puheenjohtaja ja meillä on myös itsenäisyytemme sata vuotisjuhla olisi erittäin tärkeää että pohjoismaista yhteistyötä korostettaisiin se on meille kuitenkin läheisin viitekehys jossa kansainvälisesti toimimme pohjoismaat ovat hyvin samanlaisia ja tämmöisenä turbulenttina aikana jolloin euroopan unionikin kipuilee siitä suunnasta mihin mennään pohjoismaat kyllä voivat näyttää

arvoisa herra puhemies muutama ajatus ulkoministeriön hallinnonalalta erityisesti joka liittyy suomen lähetystöihin ulkomailla tässäkin talousarviossa jälleen lähetystöjen menoja leikataan noin kolme prosenttia rahassa se on noin seitsemän miljoonaa on jotenkin surullista seurata miten suomen hyvin mittava ja arvostettu

tuolla maailmalla supistuu lähes lilliputtisarjaan otan esimerkin tansaniasta jossa oli mahdollisuus reilu kuukausi sitten käydä vuonna vuonna kaksituhattayksitoista vielä maakohtainen kokonaismäärärahapanostus oli neljäkymmentäneljä miljoonaa vuonna kaksituhattakuusitoista vain kolmetoista miljoonaa kun otan tähän muut pohjoismaat vierelle ruotsin tuki sataviisikymmentä miljoonaa norjan sata miljoonaa oli kertakaikkisen järkyttävää kuulla lähetystön oma näkemys siitä mitä suomelle on tapahtumassa tansaniassa tilanne on se että siellä käytännössä panostuksemme ovat jo niin pieniä että koetaan ettei suomi enää suhtaudu vakavasti ei nyt puhuta ainoastaan kehitysyhteistyöstä vaan edes tähän maiden väliseen yhteistyöhön tämä on kyllä hätähuuto ja olisin todella toivonut että ulkoministeri olisi ollut täällä paikalla kuulemassa tästä asiasta ei ole kovinkaan mielekästä se että kun henkilöstöä supistetaan suomen lähetystöissä niin se johtaa siihen että

klemmareiden siirtäjä pöydältä toiselle aika sanoisin kovapalkkaista porukkaa tällaiseen toimistotyöhön nyt keskittyneenä sen sijaan että he edistäisivät esimerkiksi suomen kykyä vientimaana palvelujen viejänä ja ihan sitten teollisuuden viejänä toinen asia johon kiinnitän huomiota on kansalaisjärjestöjen määräraha jota vuonna kaksituhattakuusitoista leikattiin noin neljäkymmentä miljoonaa euroa se on tällä hetkellä siis kuusikymmentäviisi miljoonaa nyt vuonna kaksituhattaseitsemäntoista näiden leikkauksien todellinen vaikutus alkaa näkyä samaan aikaan kun meidän lähetystömme muuttuvat tällaisiksi lilliputtilähetystöiksi kansalaisjärjestötyö myös vetäytyy kuoreen ja se valtava vaikuttavuus joka suomella on ollut vuosikymmenien aikana rakennettuna supistuu nyt todella nopeaa vauhtia sijoitustoimintamme lisääntyvät siellä mutta niiden varsinaisesta vaikuttavuudesta ei ole vielä minkäänlaista arviota eikä taetta kuinka ne lopulta tulevat tuottamaan arvoisa puhemies ulkoministeriön tehtävänalaan kuuluu pitkäjänteisyys hallituskaudet ylittävä työskentely jonka seurauksena on totuttu ajattelemaan että suomella on hyvä maine rikkaana pohjoismaana meillä on mahdollisuus auttaa niitä jotka apua tarvitsevat rapistuu joka päivä sen takia että tämä meidän niin mittava leikkausohjelmamme alkaa näyttää sitä todellista tulosta mikä näiden leikkausten seurauksena syntyy oma toiveeni on että kansalaisjärjestöjä ja ja sitten meidän omia suurlähetystöjämme kuultaisiin näissä asioissa enemmän se työ ei siellä enää ole mielekästä sen tähden että ei näillä määrärahoilla mitä tällä hetkellä sinne osoitetaan kohta pystytä sitä varsinaista suomen etua siellä ajamaan tämä on suuri menetys

arvoisa herra puhemies ulkoasiainministeriön pääluokka on koostaan huolimatta erittäin merkittävä suomen tulevaisuuden kannalta se että suomi on ensi vuodesta lukien neuvoston puheenjohtaja nostaa suomen ulkoministeriön ja siihen liittyvän toiminnan kansainvälisesti erittäin mielenkiintoiselle areenalle suomella on sillä sillä alueella valtavia mahdollisuuksia taloudellisesti ja myös kansainvälisen kansainvälisen yhteistoiminnan lisäämisen kannalta kaikki tiedämme sen että kansainvälinen tilanne krimin tapahtumien jälkeen on erittäin jännittynyt ja myös aleppon tapahtumat syyriassa ovat aiheuttaneet sen että suurvaltojen väliset suhteet keskenään ovat erittäin ongelmallisia epäluottamus vallitsee mutta kaikista näistä vaikeista tilanteista huolimatta pitää uskoa siihen että eri valtioiden ulkoministeriöt ja ulkopoliittinen johto tekevät hyviä päätöksiä jatkossakin ja alkavat lähentyä toisiaan ja saada näitä kriisejä ratkaistua pohjoiset alueet ovat ovat tulevaisuuden kasvun avaimia se on se kiistaton tosiasia meillä on paalupaikka seuraavan kolmen vuoden aikana arktisen neuvoston puheenjohtajana viedä asioita eteenpäin ja myös siinä samalla valvoa suomalaisten etua kiistämätön tosiasia on se että arktisella alueella pohjoisessa on valtavat luonnonrikkaudet siellä on maakaasua siellä on öljyä ja esimerkiksi kuolan niemimaan alueen malmivarantojen malmivarantojen ja yleensä luonnonvarojen arvon sanotaan olevan satoja miljardeja euroja ja se on aivan varmaa että seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana venäjä tulee ottamaan niitä käyttöön venäjä ei yksin selviä omalla tekniikallaan ja omalla pääomallaan siitä työstä näin ollen suomen pohjoisena valtiona ja huipputeknologian maana pitää ottaa tässä iso rooli ja sen avaa meille nyt yhtenä keinona neuvoston puheenjohtajuus tässä meillä on pelin paikka jos missään yksi asia meidän pitää omissa päätöksissämme myös sisäpolitiikassa huomioida tämä ja se tarkoittaa sitä että meidän on pohjoisen liikenneyhteyksiä kehitettävä merkittävästi lentoliikenteessä pitää laittaa niitä edelleen jo kehitettyjä kenttiä vielä parempaan kuntoon jäämeren olen sitä aina lämpimästi kannattanut ja olen ihmetellyt

suorastaan hämmästynyt siitä että on käytetty perusteltuja puheenvuoroja siitä että eihän siellä ole liikennettä no ei yhdelläkään semmoisella radalla vielä ole liikennettä jota ei ole vielä rakennettu kyllä se rata kannattaa ensin tehdä eli luoda se liikenneyhteys jolloin avataan se markkina samaan aikaan kun keskustellaan että pitäisikö helsingistä tehdä tallinnaan rautatietunneli meren alitse kannattaa suurimpien intoilijoiden tutustua syvällisesti miten on käynyt calaisn salmen ali menevän tunnelin talouden sen rannoilla on euroopan

talousmahdit ranska ja britit nämä kaksi suurta talouskeskittymää suomeen verrattuna jättimäisen suuria talousmahteja eivät ole pystyneet calaisn salmen ali menevää lyhyttä tunnelia pitämään kannattavana muuta kuin valtavilla tukiaisilla rahaa on syydetty miljarditolkulla ja vieläkään se ei taida olla tänäkään päivänä taloudellisesti kannattava ja jos on niin se on hyvin niukasti sitä tästä tallinnaan menevän tunnelin kustannusarviosta siitä mitä on julkisuudessa esitetty voisi sanoa sen verran vain että mikä on sitten esimerkiksi länteen menevän metron kustannusarvion paikkansapitävyys hirvittää ajatella jonkun tallinnan tunnelin todellisia kustannuksia mutta jos jäämerelle rakennetaan rata sen kustannukset tiedämme koska siinä liikutaan maan päällä ja se on hallittavissa arktisen neuvoston osalta meillä on pelin paikka ja se tulee hyödyntää täysimääräisesti on myös ilolla pantava merkille ulkoministeriön pääluokassa että vaikka lähetystöjen resursseja

on vähennetty niin on pystytty keskittämään vähäisiä rahoja niin että aidosti lisää ja yksi konsulaatti perustaa avata kunnolla elikkä niille avainalueille mitkä ovat suomen ulkopolitiikan kannalta ja talouden kannalta tärkeitä alueita on pystytty satsaamaan lisää se on on äärimmäisen tärkeä huomio ja ennen kaikkea niin että ulkoministeriöllä ja sen suhteilla on suuri merkitys myös talousasioissa team finlandin asioiden eteenpäinvieminen vahvasti on suomen suuri etu eikä missään nimessä saa väheksyä team finlandin saavutuksia mutta meidän on otettava myös oppia esimerkiksi siitä mitä finpro on tähän mennessä saanut aikaan ja pyrittävä näistä löytämään se konsepti konsepti niin että saadaan mahdollisimman tehokkaasti rahat käytettyä varsinaiseen kehitysyhteistyöhön tulevat määrärahat ovat kieltämättä laskeneet se on kiistaton tosiasia mutta arvoisa puhemies tässä voi sanoa sen että kun talouden tilanne on vaikea niin sen mukaan pitää myös menot mitoittaa

eilen puheessani totesin euroopan komissiokin on myöntänyt että euroopan turvapaikka ja maahanmuuttopolitiikan rakenteessa on merkittäviä heikkouksia ihmissalakuljettajat ovat mielestäni pohjasakkaa jotka häikäilemättömästi käyttävät ihmisten hätää hyväkseen he median kautta syöttäneet virheellisiä tietoja kohdemaista ja niiden turvapaikkakäytänteistä ihminen voi maksaa koko omaisuutensa päästäkseen vaaralliselle matkalle ja perille päästyään tilanne ei ehkä ollutkaan luvatun kaltainen ja pettymys on suuri arvoisa puhemies viestintä ja sen onnistuminen on on aina tärkeää suomen ulkoministeri on ymmärtänyt viestinnän merkityksen myös tässä muuttoliikeviestinnässä potentiaaliselle turvapaikanhakijalle on tarjolla tietoa suomen turvapaikkakäytännöistä hänen omalla äidinkielellään oikeiden tietojen varassa lähtijä saa mahdollisuuden tehdä valinnan lähteä vai ei piti mietinnössään onnistuneena ulkoasiainministeriön yhdessä sisäministeriön kanssa toteuttamaa turvapaikanhakijoiden lähtö ja kauttakulkumaihin kohdistuvaa viestintää mietinnössä esitetäänkin kahdensadanviidenkymmenentuhannen euron lisämäärärahaa ensi vuodelle tämä jos mikä on hyvä asia arvoisa puhemies myös eu tasolla on kiinnostuttu suomen muuttoliikeviestinnästä ja suomi on vastannut erilaisiin komission lähettämiin kyselyihin muuttoliikeviestintäänsä koskien

puhemies on aivan erinomaista se että suomen kehitysyhteistyön yhtenä painopistealueena on naisten ja tyttöjen aseman parantaminen sen tiedetään olevan ainoa kestävä tie yhteiskuntien vaurastumiseen ja elinolojen parantamiseen sekä myöskin rauhanprosessien onnistumiseen koulutus on tietenkin avainasemassa köyhyyden kierteen katkaisemisessa ja tyttöjen ja naisten kouluttaminen on parasta mahdollista kehitysapua ja se että huolehditaan siitä että tyttöjen koulutie ei katkea toivoisin että suomalaista koulutusosaamista voitaisiin yhä enenevässä määrin hyödyntää osana kehitysapua meillä on paljon sellaista esimerkiksi suomalainen opettajankoulutus jolle varmasti olisi osana kehitysapuakin kysyntää eli yhdistettäisiin koulutusvientiä myös kehitysapuun niin että saataisiin suomalaista koulutusvientiä tyttöjen turvaksi

arvoisa herra puhemies vielä tässä yhden asian nostaisin esille kun tuossa edustaja elo totesi kuinka huonosti

tuolla kehitysyhteistyömaissa niin on tietysti aivan selvää että huonosti suunniteltu kehitysyhteistyö tuottaa myös huonoa tulosta kun olin tansaniassa niin erityisen tärkeää oli havaita se miten valtavan tuottava suomalainen kehitysyhteistyö on ne projektit joita suomi siellä on toteuttanut metsän hoitamista istuttamista valtavia perunaviljelmiä tuodaan ravinnerikasta perunaa jota jalostetaan jalostetaan siellä ja jota kylvetään ja ja syntyy kyläyhteisöjen sisälle tällaisia perunafarmeja jotka tuottavat hyvinvointia työtä lasten terveyttä ja kaikkea kun vertaa niitä sitten näihin rahoihin mitä täällä me pidämme ikään kuin suurina niin millaista hyötyä niistä on saatu esimerkiksi viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana täytyy sanoa että kun täällä salissa kuulee aina välillä keskustelua siitä kuinka suomalaisella rahalla ei saada mitään hyötyä kehitysyhteistyössä niin kyllä se on puhdasta tietämättömyyttä kannattaa käydä katsomassa ajaa sinne viidakkoon ja katsoa miten loistavaa työtä suomalaiset tekevät

arvoisa herra puhemies pitkälti kyllä allekirjoitan sen kehitysapukritiikin jota edustaja elo tässä aiemmin toi esille on tietysti selvää että totta kai kehitysapueuroilla saadaan yhtä ja toista aikaan eikä pidä ollenkaan väheksyä

avunantajan ja avunsaajan välille epäterveen riippuvuussuhteen joka pahimmillaan on saattanut jopa hidastaa avunsaajan kykyä nousta omille jaloilleen no sitten tullaan siihen kysymykseen että aina aika ajoin tässä salissa laitetaan tällainen vastakkainasettelu että pitäisikö auttaa paikan päällä vai vai suosia pikemminkin tänne autettavaksi tulemista itse kyllä sinänsä kuulun siihen väkeen joka on sitä mieltä että on ilman muuta järkevämpää auttaa paikan päällä ja olen myös sitä mieltä että hyvinvoivilla rauhallisilla vakailla yhteiskunnilla on määrätty velvollisuutensakin auttaa mutta tästä ei vielä seuraa se että pitäisi kannattaa juuri nykyisen kaltaista kehitysapua tai ainakaan sellaista kehitysapua joka on omiaan synnyttämään riippuvuussuhteita

juurikin naisten asemaan koulutukseen ja siihen panostaminen että avustamme kehittymättömiä tai ainakin vielä kehittyvässä vaiheessa olevia yhteiskuntia vahvistamaan omia demokraattisia instituutioitaan ja oikeusvaltiotaan tämän kaltaisen rakenteellisen avun puolesta näen varsin perusteltuna että olemme mukana mutta tämä ei poista sitä että ne kritiikin aiheet joita edustaja elo aiemmin nosti esille ovat kyllä mielestäni aivan relevantteja

tärkeää ja toivotaan että kehitysyhteistyörahoituskin nousee suuremmille luvuille niin kuin niin kuin ykn tavoitteenakin on näkisin että kehitysyhteistyö monella eri saralla voi olla hyvin tuottoisaa niin kuin se on ollutkin tietysti kaikkea pitää tarkastella myös kriittisesti mutta mutta joka tapauksessa toivoisi että laajalla rintamalla se voi jatkossakin jatkua halusin ottaa tämän puheenvuoron oikeastaan pitkälti sen takia että silmiini pisti mietinnössä kappale jossa sanotaan että suomen kehityspolitiikka ja ja kehitysyhteistyö perustuvat ykn kestävän kehityksen toimintaohjelman agenda kaksituhattakolmekymmentän toimeenpanoon suomi panostaa kehitysyhteistyössä neljään painopistealueeseen nämä neljä painopistealuetta ovat todella tärkeitä ja niin kuin aikaisemmin olen sanonut me suureen ääneen puhumme kyllä kehitysyhteistyössä näistä mutta toivoisin että kaikki nämä neljä aluetta toteutuisivat myös täällä suomessa elikkä naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman vahvistuminen myös täällä suomessa oikeudet opiskeluun ammattiin ja uralla etenemiseen voisivat olla yhdenvertaiset taustasta ja vakaumuksesta huolimatta siitä me puhumme ulkomailla mutta miten on kotimaassa sitten kehitysmaiden talouksien kehittyminen työpaikkojen elinkeinojen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi hyvä asia yhteiskunnan demokraattisuuden ja toimintakyvyn vahvistaminen oikein hyvä asia toivoisi että myös suomessa täällä kotimaassa nämä perusoikeudet perustuslailliset oikeudet niin tyttöjen naisten kuin lasten kohdalla voisivat paremmin jatkossa toteutua sitten ruokaturva veden ja energian saatavuuden parantaminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö ne ovat tietysti kannatettavia myöskin kehitysyhteistyö on monella tapaa kannatettavaa on hienoa että me olemme maailmalla emme vain puhu vaan toimimme käytännössä sen mukaisesti kuin puhumme toivoisin että nämä kaikki toteutuisivat myös täällä suomessa

arvoisa rouva puhemies jäi tuossa äskeisessä puheenvuorossa sanomatta se kehitysyhteistyörahoista nyt on ihan ymmärrettävää kun kansantaloutemme on ollut vuodesta kaksituhattakahdeksan asti vaikeuksissa ja nyt talouttamme on lähdetty elvyttämään ja on saatu aika monta hyvää päätöstä aikaiseksi ja on ihan selviä merkkejä siitä että talous toipuu se on ihan ihan suuren suomalaisen kansanviisauden sanoja lainatakseni viisautta panna suu säkkiä myöten ja elää niin että pystymme omat velvollisuutemme hoitamaan ja auttamaan totta kai myös lähimmäistä niin kuin näissä kehitysyhteistyöasioissa on monesti kysymys mutta on on myös syytä pitää vara siitä että emme joudu itse autettavien joukkoon eli autamme itse itseämme sillä keinoin että pidämme suomen kansantalouden kunnossa ja sitten sitä kautta luomme uutta kasvua joka antaa sitten uusia mahdollisuuksia kehittää jatkossa toimintaa minun mielestäni näissä budjetin leikkauksissa ei ole mitään moitittavaa on viisautta että tunnustetaan tosiasiat ja sen mukaan mennään

arvoisa puhemies ajattelin sanoa vielä muutaman asian tästä kehitysyhteistyökeskustelusta kun se tässä keskustelun aikana nousi esille tietenkään kehitysyhteistyökään ei ole semmoinen asia mikä nyt olisi stabiilissa tilassa iän kaiken meillä on erittäin hyviä esimerkkejä maista jotka ovat pitkäjänteisen kehitysyhteistyön seurauksena pystyneet nostamaan omaa elintasoaan päässeet jaloilleen näitä on lukuisia vaikka vietnam tansaniakin on yksi esimerkki ja namibia

on painotettu myös sitä että olisi syytä aina välillä miettiä mihin asioihin suomen kannattaa kehitysyhteistyössä keskittyä kyllä nostaisin sellaisen asian mikä ei ole tässä keskustelussa vielä tullut riittävästi esille mutta minkä itse asiassa myös ministeri nosti esille tuossa omassa vastauspuheenvuorossaan tänään aikaisemmin se liittyy hyvään hallintoon ja se liittyy vaikkapa veropohjan laajentumiseen jos en ihan väärin kuullut hän taisi mainita että jos prosentti saataisiin kehitysmaissa verotuloja enemmän kerättyä niin se käytännössä olisi enemmän kuin kaikki kehitysyhteistyömäärärahat mitä tällä hetkellä kansainvälisesti kanavoidaan no sitten tähän kansalliseen kysymykseen vielä toki ne säästöt mitä tehdään nyt kehitysyhteistyöhön ovat ovat prosentuaalisesti suuria ja ne ovat myös rahallisesti suuria mutta siltikin se painotus on siellä edelleenkin että vähiten kehittyneitä maita tuetaan ja suhteessa bruttokansantuotteeseen ja itse asiassa niiden maiden kehitysyhteistyötuki tulee kasvamaan suomen osalta

arvoisa rouva puhemies kiinnittäisin huomiota siihen kuinka mediassa itämeren turvallisuustilannetta käsiteltäessä tilaa saavat hallitsevasti kärkevimmät kommentit ja sotaisimmat skenaariot voimapolitiikan paluuseen varaudutaan hyvä tietysti niin että varaudutaan mutta se ei ole ulko ja turvallisuuspolitiikan koko kuva vaikka sellaisen käsityksen pahimmillaan voi nyt saada suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan selkeänä päämääränä on ehkäistä suomen joutuminen sotilaallisen konfliktin osapuoleksi näistä keinoista keskustellaan julkisuudessa nyt valitettavan vähän eduskunnassa keskustelu on tältä osin ollut tasapainoista ja monipuolista toivottavasti diplomatian ja vuoropuhelun edistäminen eivät koskaan tule kokemaan inflaatiota ja niitä pidetään esillä julkisuudessa myös tämän talon ulkopuolella nykyistä näyttävämmin lisäksi vielä tuohon edustaja kulmunin erinomaiseen kehitysyhteistyöpuheenvuoroon sanoisin sen ja korostaisin hänenkin sanoistaan sitä kuinka kehitysyhteistyössä pitkä linja on ja se että meillähän täytyy olla ehdottomasti tavoitteena se että nämä kehitysmaat saavat sen oman hyvän hallinnon ja että siellä demokratiakehitys edistyy ja juuri vaikka niin että myös verotuloja kerätään paljon enemmän jotta he pärjäisivät paljon paremmin omillaan sinne on toki pitkä tie mutta tämän tavoitteen pitää olla kirkkaana mielessä

arvoisa rouva puhemies täällä edustaja rydman mainitsi riippuvuussuhteen syntymisen kehitysyhteistyömaissa on totta että sitäkin siellä tapahtuu mutta täällä aikaisemminkin viitattiin

niin siinä aina tavoitteena on se että tämän kehitysyhteistyön seurauksena autettavasta tulee auttaja ja se on se kehitys missä suomi on erityisen hyvä esimerkiksi pohjois tansanian alueella ensimmäisen koulun ja sairaalan on rakennuttanut suomalainen helluntailiike se on tapahtunut jo kaksikymmentä luvulla ja se on tansanian elävää historiaa kuinka kehityksen kaari tansaniassa muuttui sillä että suomalaisin vapaaehtoistyövoimin kerätyin varoin on rakennettu sinne sairaala ja koulu valitettavasti me puhumme täällä aika usein kevyin perustein kehitysyhteistyöstä myöskään arviointimenetelmät eivät ole ihan rehellisiä yksi tämmöinen oikein todella konkreettinen esimerkki tansanian bruttokansantuote kasvaa tällä hetkellä kahdeksan prosenttia kahdeksan prosenttia vuodessa mutta köyhyys lisääntyy edelleen se johtuu siitä että syntyvyys on niin valtavaa lähes kuusi pilkku viisi lasta per nainen syntyy tansaniassa syntyvyys on niin nopeaa afrikassa että on arvioitu että kaksituhattaviisikymmentä afrikan alueella on kaksi pilkku neljä miljardia ihmistä ajatelkaa

on odotettavissa että seuraava suuri muuttoliike tulee nimenomaan afrikasta eurooppaan koska siellä tällainen pieni ala ja keskiluokka on niin voimakkaassa kasvussa että heille ei enää riitä se mitä he afrikasta saavat vaan he lähtevät muualle tähän emme ole

arvoisa rouva puhemies vielä tähän samaiseen tematiikkaan auttamisellahan toki tietysti aina on oma moraalinen arvonsa mutta mikäli auttaminen johtaa siihen että autettava passivoituu tai ei enää omin voimin ponnistele tai koe niin tarpeelliseksi omin voimin tehtyä ponnistelua niin silloin hyvän tarkoituksen käytännön seuraus saattaa olla jotakin muuta kuin mitä oikeastaan alun perin tavoiteltiinkaan tietysti aivan keskeistä koko maailmassa maailmanlaajuisesti koska sillä on seurauksia sitten moneen muuhunkin tekijään mutta jos katsotaan niitä asioita jotka kaikista eniten ovat vaikuttaneet siihen että ihmisiä on kehittyvissä maissa köyhyydestä noussut pois niin kyllä yksi tekijä nousee ylitse muiden ja se on vapaakauppa ja markkinatalous koska se on nimenomaisesti sitä positiivista tasapuolista reilua keskinäisriippuvuutta jossa käydään kauppaa ylitse rajojen ja saadaan oman maan tuotteita myöskin ulkomaille vientiin

joita kehitysyhteistyöhön ja köyhien maiden auttamiseen tehdään tulisi ja tulee nimenomaisesti keskittyä oikeusvaltiorakenteiden vahvistamiseen demokratian vahvistamiseen sellaisiin rakenteellisiin asioihin jotka eivät sinänsä synnytä taloudellista riippuvuussuhdetta mutta luovat sellaista pohjaa että näissä maissa pystyy syntymään markkinataloutta hyvin toimivia yrityksiä ja sitä kautta hyvinvointia joka voi sitten olla ehkä vähän kestävämmällä pohjalla kuin puhdas avustussuhde

arvoisa

miten suomi ja kaiken kaikkiaan pohjoismaat ovat mukana kansainvälisesti muun muassa ykn toiminnassa jos ja kun ruotsista tulee turvaneuvoston jäsen ja jopa puheenjohtaja syy siihen on se että me pohjoismaat jaamme paljon yhteisiä asioita muun muassa yhteisiä arvoja koskien sukupuolten tasa arvoa palkkatasa arvoa ja niin edelleen mikä sitten on trumpin vaalivoiton usan vaalituloksen vaikutus naisten asemaan tasa arvoon sen aika näyttää mutta muun muassa ennen vaaleja trump uhosi haastavansa oikeuteen ne naiset jotka ovat syyttäneet häntä ahdistelusta ja kun washingtonissa ja new yorkissa noin kuukausi sitten vierailin niin tämä puhutti ihmisiä paljon niin new yorkissa kuin washingtonissakin

usasta vielä sen verran että voitti vaalit kotimaan asioilla ja siksi hän tulee keskittymään mitä todennäköisimmin kotimaan asioihin kuten verotukseen sen keventämiseen rikkailta ja kotimaan suuriin infrainvestointeihin todennäköisesti niin pariisin sopimus kuin myös ykn rahoitus ilmastonmuutos kaiken kaikkiaan ovat koetuksella uusiutuva energia kiertotalous tuskin kuuluvat trumpin sanastoon ellei sitten

osavaltiotasolla löydy poliittista tahtoa todelliseen maailman parantamiseen mitä se se sitten tarkoittaa ykn turvallisuusneuvostolle usa todennäköisesti lähentyy britanniaa eli brexitin kautta englanti iso britannia katsoo länteen siinä ei sinänsä ole mitään uutta sen me olemme nähneet jo aikaisemminkin mitä syyriassa voidaan ehkä ajautua ajautua jopa tilanteeseen jossa molemmat niin venäjä kuin usa yhdessä tukevat al assadin hallinnon jatkoa mitä tämä sitten tarkoittaa muille pysyville ykn turvaneuvoston jäsenille eli ranskalle isolle britannialle ja kiinalle ruotsin haaste ei ole helppo tämän takia kysyin ministeri soinilta sitä kuinka tiivistä yhteistyötä suomi tekee ruotsin kanssa ja kuinka yhteinen näkemys suomella ja ja ruotsilla on näinkin haastaviin kansainvälispoliittisiin asioihin mutta kaikilla uusilla johtajilla pitää olla aikaa näyttää osaamisensa tämä koskee myös donald trumpia mutta en usko että hän amerikkalaisen hiili tai terästyöntekijän työpaikkoja pystyy palauttamaan päinvastoin hänellä on ongelmia nähdä maapallon isoja muutoksia koskien teknologiaa liikenteen sähköistymistä ja niin edelleen uskon jopa siihen että kiina tulee yllättämään meidät monet siinä miten valmis kiina on omaksumaan teknologian muutoksen modernin maailman kun usa todennäköisesti pakittaa ajassa taaksepäin sitten vielä muutama sana ministeri kai mykkäselle maailmanpankki otti washingtonissa esille sen tosiasian että suomi on aika huonosti sanoisin ollut mukana kansainvälisissä hankkeissa joissa maailmanpankki toimii rahoittajana tällä on suuri ja suora linkki myös kehitysapuun ja näkisin että suomen pitäisi todella ryhdistäytyä yhteistyöhankkeissa maailmanpankin kanssa ja ottaa vaikka tanskasta mallia tässä asiassa esittäisin että hallitus tai sen vastaavat ministerit kutsuisivat maailmanpankin johtoa tänne suomeen jotta me pääsisimme mukaan näihin kokonaisuuksiin

arvoisa rouva puhemies kannatan edustaja tanuksen tekemää hylkäysesitystä ja kannatan myös eriävän mielipiteen lausumaehdotusta

arvoisa rouva puhemies suomen nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä koostuu lukuisista rinnakkain maksettavista etuuksista niihin sovellettavasta tarveharkinnasta johtuen sosiaaliturvajärjestelmä voi aiheuttaa edunsaajalle sekä taloudellisia että byrokratiasta aiheutuvia kannustinloukkuja vastaanottaa osa tai lyhytaikaista työtä tässä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki perustulokokeilusta suomen sosiaaliturvalainsäädännössä ei ole säännöksiä perustulosta eikä ehdotettavan kaltaista kokeilua ole aiemmin toteutettu kokeilu toteutetaan vuosina kaksituhattaseitsemäntoista ja kaksituhattakahdeksantoista se liittyy hallituksen terveyden ja hyvinvoinnin palveluiden kärkihankkeisiin joissa korostetaan asiakaslähtöisyyttä kokeilun ensisijainen tavoite liittyy työllisyyteen ja sen kautta haetaan vastausta siihen kuinka monella henkilöllä vastikkeeton ja verovapaa perustulo kasvattaa tai alentaa työllisyyttä sen kautta on tarkoitus selvittää voidaanko työllisyysastetta selkeästi nostaa nykyisestä ja alentaa työn vastaanottamiseen liittyviä kannustinloukkuja ja lyhentää työttömyysjaksoja arvoisa puhemies kokeilu tarkoittaa sitä että perustuloa ei ei ryhdytä välittömästi maksamaan koko väestölle kohdejoukosta poimitaan satunnaistamalla kahdentuhannen hengen kokeiluryhmä jolle kela maksaa viidensadankuudenkymmenen euron suuruista vastikkeetonta ja verotonta perustuloa joka vastaa työmarkkinatuen nettomäärää kohderyhmäksi valitaan kelan työttömyysturva etuuksia eli työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa saavat henkilöt tietyin rajauksin kokeiluun eivät voi osallistua vanhuuseläkkeellä olevat tai esimerkiksi opiskelijat joiden ensisijainen tavoite on tutkinnon suorittaminen vastaavalla otannalla otannalla kokeilussa oleville valitaan kohdejoukkoon kuuluvista verrokkiryhmä johon kuuluville ei makseta perustuloa ja johon kohderyhmää verrataan perustulo vapauttaa kokeiluun valitun työttömille kuuluvista velvoitteista kuten työnhausta jos hän ei pysy työvoimahallinnon asiakkaana hän ei ole työvoimapoliittisten palveluiden piirissä eikä hänelle tarjota palveluita tai työtä toisaalta hän ei tässäkään tapauksessa saa sanktioita joita seuraa työttömän kieltäydyttyä hänelle tarjotusta työstä tai toimenpiteestä etuutta ei siis keskeytetä tai leikata siten kuin työttömyysturvaetuus keskeytetään tai leikataan rikkomusten vuoksi kokeiluun osallistuvien yksilöiden käytettävissä olevat tulot kasvavat jos he työllistyvät perustulokokeilun aikana koska perustuloa maksetaan koko kokeilun ajan eivätkä ansiotulot leikkaa sen määrää kuten nykyisissä työttömyysturvaetuuksissa arvoisa puhemies valiokuntakäsittelyn aikana korostin kokeiluun osallistuvien henkilöiden informoinnin tärkeyttä jotta heidän taloudellinen tilanteensa ei heikkenisi valiokunnan mietinnössä todetaankin että välttämätöntä on että kokeilussa mukana oleville tiedotetaan selkeästi perustulon mahdollisista vaikutuksista kokeiluun osallistuvien sosiaaliturvaan erityisen tärkeää on tiedottaa vaikutuksista toimeentulotukeen nyt perustulokokeilulle valittu kohdejoukko on merkittävässä määrin päällekkäinen toimeentulotuen hakijoiden ja saajien kanssa toimeentulotuen hakemisen yleisin syy on työttömyys ja siihen liittyvä pääosin asumiskustannuksista johtuva perusturvan täydentäminen kuten todettu toimeentulotuen määrää voidaan alentaa jos henkilö ei hae työtä tai toteuta hakijan velvoitteita kokeilussa mukana olevien on siis olla tietoisia oikeuksistaan mutta myös velvoitteistaan arvoisa puhemies aikataulu ja kokeiluun varattu määräraha ovat rajalliset ja ne ovat saaneet osakseen myös kritiikkiä on kuitenkin myönteistä että tällainen kokeilu on nyt nytkähtänyt liikkeelle

puhemies tämä perustulokokeilu joka on yksi osa hallituksen kärkihanketta on kyllä erittäin historiallinen se on herättänyt myös kansainvälisen median kiinnostusta ja myös erittäin suurta poliittista tukea poliittisen spektrin laidasta laitaan on ollut tähän perustulokokeiluun suurta kannustusta ja mielenkiintoa on aivan selvää että jollain tavalla meidän sosiaaliturvajärjestelmäämme täytyy pystyä muokkaamaan tämä kokeilu ei ole täydellinen senkin hallitus on tunnustanut mutta se on kuitenkin historiallinen siinä mittakaavassa jossa se nyt tehdään ja sen pohjalta saadaan valtavasti uutta informaatiota siitä miten me voisimme sosiaaliturvajärjestelmäämme kehittää ja ja ennen kaikkea kuinka me voisimme parantaa ihmisten työllistymistä arvoisa puhemies vaikka tämä hanke on saanut osakseen myös kritiikkiä se on saanut myös erittäin vahvoja ja asiantuntevia tukijoita tähän on käytetty valtava määrä parhaiden huippututkijoiden ja asiantuntijoiden työpanosta thlstä kelasta ja kyllä tämä minun mielestäni jatkaa sitä linjaa mikä itse asiassa periytyy jo edellisen hallituksen ajalta silloin keskustakin osaltaan oli tukemassa esimerkiksi sitä kolmensadan euron suojaosaa joka oli erittäin tärkeä saavutus sen osalta että ihmiset pystyisivät paremmin yhdistämään osa aikatyötä ja pätkittäisiä työsuhteita on arvioitu kaiken kaikkiaan jopa kymmenen miljardin euron edestä suomessa olisi tekemätöntä työtä joka on osa aikaista sesonkiluontoista kausittaista jos me saisimme edes osan tästä tehtyä niin sehän olisi valtava lisäys meidän työllisyyteemme ja valtion velkaantuminenkin olisi silloin varmasti aivan erilaisissa luvuissa perustulokokeilu on historiallinen ja kiitän kyllä hallitusta siitä että se vihdoin saatiin aikaiseksi

rouva puhemies perustulokokeilun ajatus on sinällään erittäin hyvä ja mutta kuten täälläkin on tuotu esille

hyvin riittämätön ja sitä kautta se jäänee aika huonoksi ehkä perustulokokeilun sijaan voisimmekin puhua tässä enemmän työmarkkinakokeilusta senpä takia mielestäni kokeilun olisi pitänyt koskea laajemmin erilaisia ihmisiä opiskelijoita ja pätkätyöntekijöitä että olisimme voineet puhua tästä perustulokokeilusta mutta kiinnittäisin kahteen asiaan huomiota jotka täälläkin keskustelussa ovat tulleet esille ensinnäkin nämä perustulon saajan velvollisuudet ja mahdolliset sanktiot monet jotka kokevat että he ovat nyt päässeet tämän perustulon piiriin

piirissä vaan he olettavat että perustulon automaattisesti ja näinhän se on tämän perustulon ajanjakson aikana mutta monille saattaa tulla yllätyksenä että tämän jälkeen jos he ovat laiminlyöneet näitä ja perustulo loppuu heille saattaa tulla sanktioita ja karensseja yllättäen eli eli olisi pitänyt vielä ehkä enemmän perehtyä toinen huomio tähän kokeilujoukkoon mikä on tämä kaksituhatta ihmistä kuitenkin työelämä ja tasa arvovaliokunnassakin kiinnitettiin huomiota siihen että tämä on jäämässä noin tuhanteenkahteensataan koska lapsiperheet rajautuvat tästä pois koska tämä perustulo on ilman lapsikorotusta niin epäedullinen suhteessa työttömyysetuuteen kuitenkin on minun mielestäni lähtökohtaisesti hyvä että kehitetään meidän sosiaaliturvajärjestelmää siihen suuntaan että se ehkäisee ihmisten köyhyyttä mutta kannustaa kuitenkin työntekoon

arvoisa rouva puhemies tämä perustulokokeilu on pitkään puhuttu asia ja hallitusohjelman mukaisesti sitä nyt kokeillaan kokeilua sinällään kyllä kannatan mutta maksettaisiin jotakin perustuloa kaikille ihmisille sillä perusteella että voisi esimerkiksi käyttää sitä oleiluun kuten joku

sitä en missään nimessä kannata suomessa on tekemätöntä työtä vaikka kuinka paljon ja moni niistä töistä liittyy esimerkiksi lähimmäisen sairaiden vanhempien auttamiseen ja yleensä tällaiseen hoivatyöhön sitä työtä on vaikka kuinka paljon jos sitten mennään johonkin laajempaan perustulomalliin niin se johtaa helposti siihen että syntyy sellainen sellainen joukko joka voi olla hyvinkin merkittävä kooltaan jolle silloin ei se työnteko enää kovin paljoa maistu toivon että tällaiseen järjestelmään ei koskaan mentäisi koska minun mielestäni vastikkeetonta etuutta ei pidä pidä olla tuleva kansaneläkelaitoksen pääjohtaja elli aaltonen on hyvin sanonut että hän ihmettelee että miksi pitää maksaa oleilusta samaa olen itsekin ihmetellyt minun mielestäni työtä pitää tehdä siitä pitää maksaa palkka ja siitä pitää maksaa verot se pitää tämän meidän yhteiskuntamme pyörimässä ja nimenomaan niin että jokainen työssä käyvä ihminen tuntee oman ihmisarvonsa aika pitkälti sen työn kautta työpaikalla muodostuvat ne tärkeät sosiaaliset suhteet ja syntyy myös se tunnelma ihmiselle että minä olen hyödyllinen tässä yhteiskunnassa ja sitä kautta hän voi vaikuttaa oman ympäristönsä kehittämiseen ja parantamiseen tämän takia itse perustuloa en kannata kyllä mutta tehtäköön siitä kokeilu ja siitä

sanoja ja lauseita on on helppo alleviivata ja yhtyä niihin kyllä täysin samoin edustaja nurminen esitti esitti hyviä näkökohtia nimenomaan tämän kokeilun heikoista puolista ja myös edustaja kulmuni sanoessaan että tämä on historiallinen ja kansainvälistä mielenkiintoa herättänyt kokeilu sitä se todellakin on ja todellakin on myös niin että valtava työmäärä eri asiantuntijoiden ja eri järjestöjen edustajien työmäärä tähän on käytetty mutta niin kuin sanottu

vain erittäin kriittisesti suhtautuneet vaan vaan suoraan sanoivat että he eivät millään muotoa kannata tätä kokeilua koska siitä ei saada irti niitä asioita mitä mitä siitä olevinaan halutaan kristillisdemokraatithan ovat aiemmin esittäneet kannustinloukkujen purkamiseksi tarjolla olevaa parasta mallia eli sitä kannustavaa perusturvan mallia sehän on sovellutus isossa britanniassa käytössä olleesta kokeilusta ja siellä laajennetusta universal credit mallista eli se malli todellisuudessa edistää työllisyyttä koska se sovittaa yhteen sosiaaliturvan ja palkan ja tekee työn vastaanottamisen kannustavaksi malli purkaa viiveet maksatuksissa ja tekee matalapalkkaisenkin työn vastaanottamisen kannattavaksi verotus sosiaaliturva palkka ja ja muut tulot sovitetaan mallissa yhteen reaaliaikaisesti kansallisessa tulorekisterissä

arvoisa rouva puhemies on aivan totta että suomessa on edelleenkin lukuisia ongelmia sen suhteen että kun katsotaan matalapalkkatyön ja sosiaaliturvan välistä rajapintaa työn vastaanottaminen ei läheskään aina ole kannattavaa tässä on paljon töitä tehtävänä ja hallitus on nähdäkseni lukuisia sellaisia esityksiä tehnytkin joilla joilla tätä ongelmaa jonkin verran puretaan mutta edelleenkin kannustinloukkuja kyllä varmasti jää ja siinä mielessä sosiaaliturvan uudistaminen on aivan paikallaan kuitenkin perustulo on konseptina sellainen että se kuulostaa houkuttelevalta ja siltä että se ratkaisisi likipitäen kaikki ongelmat mutta niin kuin maailmassa yleensäkin niin jos joku kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta usein on niin että se ei todellakaan ole totta tämä pätee myöskin perustulon kohdalla jos perustulosta haluttaisiin tehdä aidosti kannustava että se todella kannustaisi vastaanottamaan töitä töitä sen pitäisi olla suuruudeltaan niin matala että se ei käytännössä riittäisi sellaisiin tarpeisiin joita kuitenkin kohtuudella voisimme olettaa tiettyjen henkilöiden yhteiskunnassa tarvitsevan ja vastaavasti jos siitä tehtäisiin niin kattava ja niin suuri että sen lisäksi ei enää mitään muita harkinnanvaraisia tukia yhteiskunnassa tarvittaisi niin tämä taas johtaisi siihen että järjestelmästä tulisi erittäin kallis eikä se enää oikeastaan työntekoon kannustaisi

että se todellakin ratkaisisi kaikki kannustinongelmat ja yksinkertaistaisi sosiaaliturvan niin en nyt jaksa uskoa hetkeäkään etteivätkö poliitikot osaisi sitä seuraavassa hetkessä jo pilata koska sen jälkeen tulisivat vaalit ja vaaleissa kumminkin käytäisiin keskustelua että meidän puolue nostaisi perustuloa ainakin näin paljon joo mutta meidän puolue nostaisi vielä paljon enemmän sen jälkeen se nerokaskin systeemi aika nopeasti kyllä

yhdyn mielelläni kyllä edustaja hoskosen ajatuksiin siitä että työn pitäisi olla aina se ensisijainen tavoite meille kaikille tämä kokeilu nyt kuitenkin lähtee käyntiin ja tänään on on kelan tutkimusryhmän johtaja olli kangas todennutkin että ensi vuonna kokeiluun tuleva malli on nähtävä ensimmäisenä askeleena kokeilujen sarjalle jossa testataan erityyppisiä perustuloratkaisuja itse olen saanut sellaisen kotikasvatuksen että joka päivä pitäisi tehdä jotakin merkittävää siis työtä oli se sitten kotityötä tai mitä muuta tahansa yhdeksänkymmentäkolme vuotias isäni kun ei muuten pysy enää pystyssä niin niin hän suunnittelee laittavansa lehtipuhaltimen rollaattoriin ja tekevänsä sillä tavalla niitä merkittäviä töitä

selvityksen käynnistymisen jälkeen tutkimusryhmän jäsenet ja myös monet kansanedustajat ovat saaneet kiinnostuneita yhteydenottoja niin pohjoismaista euroopasta kanadasta usasta valko venäjältä meksikosta taiwanista japanista kuin jopa australiasta saakka

jos tämä kokeilu ei ei tuota semmoisia tuloksia kuin sille on asetettu niin sitten tehdään toisenlaisia vaihtoehtoja

hallituksen kokeilukulttuuria sen verran tässä tukea että kokeiluhan tarkoittaa sitä että etsitään jotain tulosta jonkun asian pohjalta tai sen hyväksi koko tämän perustulokokeilun ajatus ei ole ollut alun pitäenkään se että se todistaa että perustulo on toimiva malli ja vastaus kaikkien sosiaalitukien yhdistämiseksi yhdeksi tueksi tämän kokeilun tarkoitus on saada tietoa siitä miten käytännössä tämmöinen mahdollinen perustulo tai perustuki voisi toimia siinä mielessä kannustan ja rohkaisen että saadaan tästä hyviä tai huonoja tuloksia ei se este tälle kokeilulle vaan hallitus on lähtenyt rohkeasti kokeilemaan ja saadaan tulos onko hyvää tai huonoa opittavaa tästä ja vasta sitten tehdään niitä oikeita ratkaisuja tosin tämän olisi voinut tehdä vähän myöhemminkin mutta olen kyllä

minun mielestäni miksi maksaa oleilusta on todella huono kysymys ensinnäkin sen takia että meidän perustuslaki jo velvoittaa meiltä tietynlaista minimitoimeentulon turvaamista muodossa tai toisessa toimeentulotukena joka joka on vastikkeeton jonka saaminen ei riipu siitä miten sinä täytät tietyt ehdot mutta ennen kaikkea se on huono kysymys sen takia että se olettaa jotenkin lähtökohtaisesti että virallisen työelämän ulkopuolella vain oleillaan tämähän on suorastaan

virallisen talouden arvosta yhä enemmän syntyy sellaisissa kulttuurisissa prosesseissa jotka eivät ole jäljitettävissä palkka tai yrittäjätyöhön myös tämä arvo on se mitä tehdään siellä silloin kun niin sanotusti oleillaan on hyvä muistaa että lähes kaikissa maissa lähes kaikkina aikoina läpi ihmiskunnan historian suurin osa väestöstä on oleillut siellä virallisen työelämän ulkopuolella ja näin on myöskin nyky suomessa ei se tarkoita että nämä ihmiset olisivat jotenkin yhteiskunnan kannalta turhia merkityksettömiä tai että heille ei kuuluisi toimeentuloa niin kuin muillekin

arvoisa puhemies ehkä tässä on hyvä palauttaa mieliin se lähtökohta miksi tämä kokeilu tehdään sen takia että meillä on tällä hetkellä sosiaaliturvajärjestelmässämme yhteiskunnassamme paitsi kannustinloukkuja myös byrokratialoukkuja se on erittäin monimutkainen järjestelmä ja samanaikaisesti me tiedämme että nykytila on jo johtanut siihen että ei ole suinkaan aina järkevää ottaa esimerkiksi työtä vastaan vaikka työtä varmasti olisi olemassa siihen varmasti liittyy myös se että työn luonne on toki muuttunut kuten sanoin aikaisemmassa puheenvuorossani on paljon olemassa osa aikatyötä paljon olemassa sesonkiluontoista kausittaista työtä on myös ehkä halukkuutta että haluaisi tehdä töitä ainoastaan silloin tällöin muun elämäntilanteen ohessa tämä kaikki kuitenkin pitäisi pystyä mahdollistamaan meidänkin järjestelmään tavallaanhan voi ajatella että myös se kolmensadan euron suojaosa mikä nyt on ja mistä on tullut erittäin positiivisia tuloksia on tietynlainen askel perustulon kaltaiseen suuntaan suojaosan pitäisi varmaan olla suurempi mutta se olisi kohtuuttoman kallis ratkaisu eikä se tietenkään sitä koko ydinkuvaa niistä kannustin ja byrokratialoukuista ratkaisisi me emme tiedä vielä miten tämä tulee toimimaan koska ei tällaisia suuremman luokan kokeiluja ole juuri missään päin tehty täytyy muistaa että niissä hallituksen pohjapapereissa mitä tässä hallituksen esityksessä on olemassa puhutaan myös erilaisista malleista nyt on valittu yksi tie tämän kokeilun toteuttamiseksi ja katsotaan minkälaisia tuloksia se antaa pääkysymys on se edistääkö tämä perustulokokeilu työllisyyttä miksi eivät opiskelijat ole mukana sen takia että opiskelijoiden täytyisi suorittaa tutkinto ja se työllisyyskysymys on tässä se tärkein asia minä uskon kyllä että tämän seurauksena me tulemme näkemään paremman työllisyystilanteen suomessa pitkällä tähtäimellä

arvoisa rouva puhemies edustaja kulmuni toi aivan oikein esille sen seikan että hallitushan on itse asiassa tehnyt lukuisia reformeja jotka ovat omiaan johtamaan siihen että matalapalkkaisenkin työn vastaanottaminen on kannattavaa vaikka olisi aiemmin ollut erilaisten taloudellisten tukien varassa ja sinänsä pidän kyllä arvokkaana sitä että tällä hallituksella on ollut rohkeutta tehdä erilaisia kokeiluita testejä sen suhteen saammeko jotain yhteiskunnallista hyötyä irti jos testaamme jotakin tietynlaista mallia ja tavallaan tämä on siinä sarjassa joskin sinänsä täytyy kyllä todeta se että että se kritiikki jota on esitetty juuri tämän perustulokokeilun relevanssin ja sen itse tutkimusasetelman tai kysymyksenasettelun kannalta kyllä aivan relevanttia välttämättä tämän kaltainen koe mitä tässä nyt tämän kokeilun muodossa tehdään ei tuota erityisen relevanttia tulosta sen suhteen kannattaisiko jonkinnäköistä perustuloa kokeilla tai tai laajentaa tätä kokeilua laajemmalle mutta sinänsä kyllä näkisin mielelläni sellaisen tilanteen että jossakin maailmassa todella tehtäisiin kattava perustulokokeilu se ei ole missään nimessä tämä kokeilu jota tällä hetkellä tehdään tässä on aivan liian pieni mittakaava ja ja ehkä vähän väärä toteutustapakin mutta jos jossakin päin maailmaa joskus aidosti kokeiltaisiin isossa mittakaavassa kattavaa perustuloa niin uskon että se kokeilu tulisi epäonnistumaan edellisessä puheenvuorossa mainitsemistani syistä totaalisesti ja se ehkä vähentäisi sellaista perustulonaivismia

edustaja kontula nosti esiin tärkeän näkökulman myös monenlaisesta tärkeästä yhteiskunnan toimintaan osallistumisesta itse olen monta kertaa sanonut että tosiasiahan on että suomessa on kaikille työtä todella jokaiselle kansalaiselle kaikille suomessa löytyy työtä eri asia sitten on onko tahoa joka maksaa siitä palkkaa mutta näkisin kyllä että aktiivinen toiminta on varmasti eduksi kaikille mitä aktiviteetti kenenkin kohdalla sitten tarkoittaa se on eri asia mutta lähipiiriä ja yhteiskuntaa monella tavalla hyödyttävää toimintaa voi olla todella monenlaista mielestäni aivan erinomainen esimerkki oli oli tässä aiemmin edustaja kun kertoi isästään että rullatuoliin voisi kiinnittää lehtipuhaltimen joo mutta mutta ajatelkaa vain ikäihmisiä jotka ovat ehkä jo rullatuoliin sidottuja ja siihen laitettaisiin tämmöinen lehtipuhallin ja ja syksyllä kun värikkäät lehdet lähtevät lentämään he saavat kerättyä isoja lehtipinoja eli tässä vain yksi tällainen esimerkki toiminnasta mikä varmasti virkistää ja ulkoilma parantaa ja ja niin edelleen ja tulee vielä ihan tämmöistä hyödyllistä jälkeäkin

voi olla monenlaista toimintaa joka piristää joka terveyttä ja hyvinvointia edistää ja ja josta voi olla ihan sitten hyödyllistä tulostakin eli jokaisen aivonystyrät vain miettimään lähipiiriin ja laajemminkin mitä voisimme tehdä

arvoisa rouva puhemies en tarkoittanut missään nimessä parempaa termiä mikä se olisi voinut olla mutta tarkoitin termillä oleilu sitä että yhteiskunnan ei pidä luoda minun mielestäni sellaista järjestelmää joka mahdollistaa niin sanotusti että mennään niin niin matalalla olevan riman yli kuin ikinä mahdollista valitettavasti yhteiskunnassamme sitäkin ilmiötä on sitä ei ole vain meillä suomessa sitä on yleisesti myös euroopassa ja myös muissa maissa elikkä tällaista järjestelmää ei mielestäni pidä lähteä luomaan tietoisesti

valtio maksaa työttömyysturvasta voitaisiin käyttää erilaisiin aktivointitoimenpiteisiin tähän suuntaan pitää edetä ja nimenomaan niin että valtio kantaa vastuuta ihmisille tarjotaan jotakin hyödyllistä tekemistä väitän että se sosiaalinen ympäristö minkä ihminen saa työpaikalta pienentää hänen henkisiä vaikeuksiaan auttaa häntä sosiaalisessa kanssakäymisessä luo niitä tärkeitä ihmissuhteita joita ilman kukaan ei voi pärjätä

sellaisen palkanmaksun aiheuttaisi jossa ei mitään vastinetta tarvitse tehdä en kyllä kannata tekemätöntä työtä on vaikka kuinka paljon kysymys on vain siitä halutaanko tämä mahdollisuus

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa rouva puhemies tämän lain tarkoituksena on erityisesti ammattitaitosuojan kaventaminen ja työn vastaanottamattomuudesta rankaiseminen monen työttömyys erityisesti pitkäaikaistyöttömän työttömyys ei ole hänen oma valintansa se että hän ei saa töitä edes vaikka lähettää kaksisataa hakemusta ja hänelle ei vastata koska hän sattuu olemaan yli viisikymmentä vuotias nyt erityisesti tällaisia pitkäaikaistyöttömiä halutaan patistaa töihin joita ei ole tarjolla ja sitten sen jälkeen siitä rangaistaan en pidä sitä millään tavalla hyväksyttävänä sitten

sillä tavalla että joutuu ottamaan vastaan työtä joka ei vastaa omaa ammattia jo kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen ja erityisesti ottamaan sitä vastaan sellaisella hintatasolla että jos on ollut vaikka kolmentuhannen viiva neljäntuhannen euron euron työansio itsellään niin sitten joutuu tämän jälkeen ottamaan vaikka minimipalkkaa vastaavan työn joka ei vastaa omaa ammattitaitoa ja luopumaan siitä siitä omasta ansaitusta työttömyysturvasta josta on maksanut sitä jäsenmaksua

sen takia en voi kannattaa tätä tätä lakiesitystä kun tämä oli varsinaisessa keskustelussa täällä minulla ei ollut mahdollisuutta olla mukana siinä mutta haluan vain todeta että tällaiset toimet eivät kyllä suomea saa nousuun ja tällä tavalla ei myöskään työttömyyttä taiteta

arvoisa puhemies aikaisemmin käsittelyssä esiin nostamistani syistä joita edustaja laukkanenkin tässä erinomaisesti avasi esitän että kaikki lakiehdotukset hylätään

rouva puhemies kun nyt satun olemaan tuosta espoosta jossa pitkäaikaistyöttömistä ja työttömistä ylipäätänsä korkeakoulutettuja niin kyllä minä ihmettelen tällaista esitystä jo ihan lähtöruudussa että lähdetään siitä että pistetään sitten tämä korkeakoulutettu väki tekemään nämä kuusikymmentäviisituhatta työpaikkaa jotka tuolla ovat vapaina ja sitten vielä sellaisella palkkatasolla joka on täysin vastoin koko heidän sitä omaa elämänunelmaansa mitä varten he ovat koulunsa käyneet lainansa ottaneet minä ihan vain kysyn käytännönläheisesti millä ihmeellä tällainen ihminen jolla on on kohtalaiset keskiluokkaiset tulot sitten vastaa muun muassa lainavelvoitteistaan ynnä muista kun on asunnot ja muut ostanut niillä uusilla tuloilla joihin nyt tämä esitys heidät pakottaa vielä eniten ihmettelen tässä sitä miten ihmeessä kokoomus ajaa tällaista lakia nyt tässä on kyllä pikku antero ihan hukassa

arvoisa puhemies edustaja rydman tuossa sanoi että joka tapauksessa on parempi olla jossakin töissä kuin työmarkkinoiden ulkopuolella tämä esitys mahdollistaa muun muassa tilanteen jossa toijalassa asuvan henkilön edellytetään työllistyvän pääkaupunkiseudulle tuhannen euron kuukausipalkalla jolloin jos kaikki menee oikein huonosti niin paitsi että hän joutuu hakemaan toimeentulotukea kokoaikaisen työssäkäynnin hänelle jää toimeentulotuen kanssakin koko operaatiosta käteen vuokran ja sähkön jälkeen kahdeksankymmentä euroa kuussa siis käymällä kokoaikatyössä vuokran ja sähkön jälkeen sinulle jää käteen kahdeksankymmentä euroa kuussa puhelinlaskuun paikallisiin matkoihin vaatteisiin ruokaan mitä kaikkea ihminen nyt kuukauden mittaan elääkseen tarvitseekaan

lapsi niin tämän lapsen tarhapäivä on tässä tapauksessa kaksitoista tuntia kaikkien kasvatusalan asiantuntijoiden mukaan pienen lapsen kohtuullinen tarhapäivä on kahdeksan tuntiakin on jo hyvin aika pienelle pienelle lapselle jos on oikein pieni lapsi niin se kaksitoista tuntia on koko sen hereilläoloaika minä en ainakaan menisi ottamaan näillä ehdoin töitä vastaan enkä suosittele sitä edes pahimmalle vihamiehelleni

edustaja kontula aika pitkälti puhui omatkin ajatukseni ääneen eli sen mitä mitä olin ajatellut tässä puhua paitsi että pienipalkkaista työtä pitää ottaa vastaan niin tähän lisäisin vielä vielä todella että on se kahdeksankymmenen kilometrin raja että voi olla että matkojen päässä on se työpaikka mistä palkka on on varsin varsin pieni jos ajatellaan todella sitä pientä lasta joka menee aikaisin ja haetaan myöhään ja sitten äidistä tai isästä kyse jonka työpäivä jatkuu sitten vielä kotona kaupassakäynnin ruuanlaiton kodinhoidon kaiken kaiken sen kanssa niin voi vain miettiä kuinka pitkään sellaista rumbaa perhe jaksaa siinä mielessä tuo kolmen kuukauden ammattisuoja siihen on laitettu ja ajattelen että että ainakin jonkun aikaa voisi olla ihan hyvää ja hyödyllistä tehdä toisenlaistakin työtä niin se millä tavalla tämä hallituksen esitys on rakennettu ja minkälaisia epäkohtia tänne on jäänyt

taas yksi hallituksen ehdotus jossa näkisin että sinänsä ehkä on ollut sellaisia positiivisiakin loimilankoja kun tätä on ruvettu tekemään mutta sinne on kyllä jäänyt kutomisvirheitä niin paljon niin paljon epäkohtia

edustaja laukkanen tuossa kuvaili korkeakoulutettua espoolaista joka on rakentanut itselleen oman unelmansa tietysti on on näin että teemme aika huonoa koulutuspolitiikkaa jos koulutamme ihmisiä sellaisille aloille joilla heillä ei sitten ehkä pitkällä tähtäimellä olekaan mahdollisuuksia oman alansa töitä saada mutta olen jyrkästi eri mieltä siitä että jos joku ihminen itselleen on hankkinut korkean koulutuksen niin se tarkoittaisi hänelle jotakin subjektiivista oikeutta kieltäytyä jostakin vähän vähemmän fiineistä töistä ei meidän yhteiskunta sellainen voi olla että jos on älliä ja onnistuu tutkinnon hankkimaan niin sen jälkeen on on niin hieno että on subjektiivinen oikeus nauttia yhteiskunnan tukea eikä tarvitse tehdä sellaista työtä joka ei ikään kuin siihen omaan fiiniin maailmankuvaan kuulu

pitää voida olla joitakin velvoitteitakin sellaisessa tilanteessa jossa hän olettaa että yhteiskunta tukee häntä rahallisesti kyllä meillä on ajauduttu kestämättömään tilanteeseen siinä että että ollaan oletettu että jos joku koulutus on hankittu niin sitten sen myötä ei olisi ikään kuin velvollisuutta ottaa jotakin jotakin siihen koulutukseen soveltumatonta työtä vastaan

ehdottomasti kieltäytyä jostakin sellaisesta työstä joka sijaitsee jollakin muulla paikkakunnalla kyllä minun nähdäkseni pitää olla yhteiskunnalla kanttia edellyttää ihmisiltä sitä että heillä on myöskin mahdollisuuksia rohkeutta ja edellytyksiä muuttaa työn perässä
arvoisa rouva puhemies edustaja rydman kokoomus on unelmapuolue jolla on korvat joka toteuttaa ihmisten unelmia minä vain halusin jakaa teidän unelmanne joita te olette onnistuneet minuun iskostuttamaan tässä vuosikymmenien aikana minulla on kokoomuksen suhteen odotusarvoja jotka ovat positiivisia viime aikoina lehdistä olemme voineet lukea kuinka suomalaiset muuttavat ulkomaille ja jäävät sinne miksi edustaja rydman sen takia että saavat ammattiaan vastaavaa työtä ei se ole mikään huono tavoite elämässä kun ensiksi velalla opiskelee on opintovelka asuntovelka perhe ja kaksi mukulaa ja yhtäkkiä lähtee työt alta ja sitten pitää lähteä siivoamaan tuhannen euron rahalla niin en minä usko että kukaan ajattelee että jos kieltäytyy siitä niin on jotenkin työtä vieroksuva vieroksuva henkilö ei vaan ajattelee että olen tehnyt töitä tämän asian eteen että voin tehdä jotain sellaista mihin olen kouluttautunut näin yksinkertaista tämä on hyvää joulua edustaja

puhemies minäkin olisin halunnut edustaja rydmanille sanoa että toisaalta jaan edustajan kanssa näkemyksiä myös siitä että lähtökohtaisesti varmasti jokaisen pitäisi pystyä tarttumaan kaikenlaiseen työhön olipa koulutus mikä tahansa mutta mutta näkisin että enemmän yksilökohtaisesti näissä tilanteissa pitäisi voida arvioida työn vastaanottamista ja perheen tilannetta varsinkin silloin jos perheessä on pieniä lapsia ja ja nimenomaan jos esimerkiksi kahdeksankymmentä kilometriä on se se raja minkä verran milläkin kelillä vaikka olisi oma autokin sen matkan edestakaiseen kulkemiseen menee ja sitten jos julkisilla kulkuvälineillä sitä työmatkaa kulkee ja on todella niitten lasten päiväkotitilanne hoidon pituus ja niin edelleen näkisin että tässä sen sijaan että on hyvin yksioikoisia linjoja laitettu olisi semmoista tiettyä jouston mahdollisuutta nimenomaan siltä perustalta että arvioidaan koko perheen tilanne ja varsinkin se lasten tilanne tähtäimellä myös terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta ja myös ennaltaehkäisyn näkökulmasta niin terveyttä ja hyvinvointia ajatellen kuin työssäjaksamista ja myös kouluttautumista ajatellen näkisin että kuitenkin varsinkin jos on pitkään kouluttautunut on monen monen vuoden koulutukset kyllähän se kaiken kaikkiaan sitten yhteiskuntaa ajatellen edullisinta ja ja tärkeintä olisi että pääsisi myös koulutustaan vastaavaan ammattiin jotta se koulutus mitä yhteiskunta on tarjonnut myös kaikkien hyödynnettävissä
arvoisa puhemies edustaja rydman työttömyysturvalainsäädäntö on sisältänyt velvoitteen liikkuvuudesta jo vuosien ajan se ei ole tässä uusi asia uusi asia tässä on että liikkua pitää ja työtä pitää ottaa vastaan silloinkin kun työstä saatava palkka ja yhdessä tukien kanssa käteenjäävä

edustaja rydman jos teidän pitäisi valita mennä kokopäivätöihin niin että käteen jää kahdeksankymmentäviisi euroa tai olla työelämän ulkopuolella sossun kirjoilla ja ja saada neljäsataakahdeksankymmentäviisi euroa kuussa kumman te valitsisitte

ajatus siitä että tästä voi yhtäkkiä koska tahansa joutua siivoamaan ei ole koskaan ollut vieras ja minun alallani on paljon hyvin prekaareissa töissä olevia tai heikosti palkattuja palkattuja korkeasti koulutettuja ihmisiä mieluummin toivoisin että jossa siivoojallakin voisi halutessaan olla korkeakoulututkinto kuin sellaisessa että meillä korkeakoulututkinto itsessään olisi jotakin sellaista joka joka kuuluisi vain sille ylemmälle keskiluokalle jolla on espoossa se omakotitalo

silloin luoneet tällaisia kannustinloukkuja nimenomaisesti kannattaa purkaa ja tehdä työllistymisestä kannattavampaa edustaja laukkaselle korjaan sen verran historiaa että että aikanaan kokoomus lanseerasi toivokampanjan ja ja jutta urpilainen lanseerasi demareille unelmakampanjan kokoomus ei kampanjoinut unelmilla vaan toivolla höttöä olivat toki molemmat kampanjat mutta sinänsä pidän tästä ajatuksesta kokoomus puolue kuin unelma joten tämänkin puolesta kiitän näistä joulutervehdyksistä edustaja laukkasta edustaja tanus on aivan oikeassa siinä että on täysin kestämätön tilanne jos yhteiskunta kalliilla kouluttaa ihmisiä ja tuottaa korkean koulutuksen niin että tämä koulutus valuu hukkaan ja että että tällaiset korkeasti koulutetut ihmiset ovat joissakin sellaisissa töissä jotka eivät vastaa heidän

resurssien hukkakäyttöä tästä on helppo olla samaa mieltä no tähän tietysti linkittyy moni muukin asia meidän on tietysti järkevää suunnitella opiskelupaikat siten että meillä on realistisia edellytyksiä myöskin sille että että ihmiset työllistyvät sille alalle jolle ovat kouluttautuneet mutta sitten toisaalta jos on sellainen tilanne että on korkeasti koulutettu tipahtaa työttömäksi ja voi olla että hetkeen ei ole oman alan töitä saatavilla niin on ihan järkevää että edes tilapäisesti vastaanottaa joitakin muitakin kuin niitä oman alan töitä

sopivista opiskelupaikoista niin ajattelen myös vinkkinä näitä opiskelupolkuja ajatellen että toivoisin että että kun koulutuksia mietitään korkeakoulutuksia ja monen vuoden koulutuksia niin niin toivon mukaan suomessa jatkossa enemmän kiinnitettäisiin huomiota että siinä vaiheessa kun opiskelijat ovat aivan opiskelun alkuvaiheessa he voisivat tehdä ehkä töitä ihan niitä tavallisia duunaritöitä ruohonjuuritöitä tietyllä tavalla ja ja sitä myötä kun opiskelut etenevät myös sen opiskelupolun aikana tarttua erilaisiin töihin tulee ihan omasta ammattitaustastani erikoislääkärin ammattitaustasta että pidän erittäin hyvänä että aikanaan niin sanottuna apuhoitajana ja ja sitten sairaanhoitajana ja apulaislääkärinä ja amanuenssina ja siinä vaiheessa kun sitten sai lopulta oman ammattitutkinnon suoritettua oli kyllä aika laaja näkemys siitä käytännön työstä mitä mitä terveydenhoitohenkilökunta tekee eri eri työpisteissä ja ja eri työnimikkeillä olevat terveydenhuollon henkilökunnan edustajat eli siinä mielessä ei tarvinnut ajatella vain teoreettisesti miten miten työt sujuvat tai miten yhteistyö voisi paremmin sujua vaan kun on itse tarttunut niihin käytännön käytännön erilaisiin töihin on helpompi myös sitten työyhteisössä toimia yhdessä myös sitten jos ajattelee että myöhemmin joutuisi tarttumaan tai saisi voisi tarttua ihan erilaisiin töihin niin sekin olisi helpompi siinä siinä vaiheessa jos jo opiskeluaikana olisi tehty konkreettisia töitä käsin eli siinä mielessä lähettäisin vähän niin kuin vinkkiä kun näitä opintopolkuja opiskelusysteemejä mietitte ja niissä muutoksia tulee että myös tämmöinen käytännön näkökulma myös korkeakouluopiskelijoille ja pitkään opiskeleville olisi varmasti hyödyksi